asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenestoinen yhdeksättä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu päiväjärjestyksen asioista kolme

ohjelman mukaisesti ensimmäisen puheenvuoron käyttää ministeri soini seitsemän minuuttia olkaa hyvä

arvoisa

suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahvistaa maamme kansainvälistä asemaa turvata itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia hallitus esittää ulkoasiainministeriön hallinnonalalle vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesitykseen yhteensä

miljoonaa euroa määrärahojen avulla suomi edistää kansainvälistä vakautta rauhaa demokratiaa ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatetta ja tasa arvoa ulkoministeriön toiminnalliset painopisteet ovat itämeren vakauden vahvistaminen suomen ja ruotsin ulkopoliittisen yhteistyön tiivistäminen arktinen politiikka transatlanttisen yhteistyön vahvistaminen ja rauhanvälitys nykyiselle toimintaympäristölle on ominaista muutosten nopeus ja ennakoimattomuus muuttoliike euroopan ja ja itämeren heikentynyt turvallisuustilanne kasvanut terrorismin uhka talouden globalisaatio maailmankaupan sisäänpäin kääntymisen uhka ilmastonmuutos ja maailman eri alueilla edelleen vallitseva suuri köyhyys vaikuttavat toimintaamme ja ne tulee ottaa huomioon toimenpiteissämme ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin esitetään kahtasataakahdeksaatoista pilkku miljoonaa euroa mikä on noin yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesityksessä oli voimavaroja painotetaan maihin joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys suomelle kasvaa toimintatavoissa otetaan huomioon myös yhteistyömahdollisuudet pohjoismaiden baltian maiden ja eun ulkosuhdehallinnon kanssa sekä team finland toimintamalli edustustojen roolia viennin edistämisessä vahvistetaan tiiviissä yhteistoiminnassa tulevan business finland organisaation kanssa ulkoasiainhallinnon tarjoamia kansalaispalveluja kehitetään ottamalla huomioon konsulipalvelulain muutokset ja hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma paikkariippumattomia viisuminkäsittelyprosesseja laajennetaan venäjän lisäksi myös kiinaan suomi toimii puheenjohtajana arktisessa neuvostossa vuosina kaksituhattaseitsemäntoista kaksituhattayhdeksäntoista ja euroopan neuvostossa euroopan neuvostossa vuosina kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana valmistaudutaan myös suomen eu puheenjohtajuuteen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista sekä vietetään ulkoasiainhallinnon sata vuotisjuhlavuotta arvoisa puhemies kriisinhallinnan merkitys korostuu kun kasvavina haasteina ovat pakolaisuus hallitsematon muuttoliike radikalisaatio ja terrorismi suomen etujen mukaista on osallistua terrorisminvastaiseen toimintaan kriisinhallinnan keinoin osana suomen muuta toimintaa pyritään vakauttamaan heikkoja valtioita ja luomaan parempia elinehtoja ihmisten elämälle kriisinhallinta myös kansallisen puolustuksen kehittämistä suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitetään viittäkymmentäkahta pilkku kuutta miljoonaa euroa siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan esitetään viittätoista pilkku neljää miljoonaa euroa joista viisisataatuhatta euroa kohdistetaan rauhanvälitykseen suurimmat kriisinhallintaoperaatiot ovat unifil operaatio libanonissa irakin koulutusoperaatio ja resolute support operaatio afganistanissa mutta suomi osallistuu operaatioihin myös kosovossa välimeren alueella ja afrikassa suurin osa suomen siviilikriisinhallintaosallistumisesta suuntautuu eun operaatioihin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin

ja siviilikriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista olevan noin kuusisataaneljäkymmentä henkilöä arvoisa puhemies kehitysyhteistyömenojen arvioidaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista olevan yhteensä kahdeksansataakahdeksankymmentäkuusi pilkku kolme miljoonaa euroa mikä vastaa tämänhetkisten ennusteiden mukaan noin nolla prosenttia bruttokansantulosta ministeri mykkänen kertoo puheenvuorossaan tarkemmin sisällöistä ja painopisteistä mitä tämän alan asioihin ja kysymyksiin tulee muista määrärahoista haluan nostaa esille nämä itämeren barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön esitetään yhtä pilkku kahdeksaa miljoonaa euroa ja toiminnassa painotetaan suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuutta

kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista tukevia hankkeita jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin esitetään yhdeksääkymmentä miljoonaa euroa suurin osa määrärahasta kohdistuu suomen maksuosuuksiin yklle arvoisa puhemies ulkoministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän kolmekymmentäkolme pilkku yhdeksän miljoonaa euroa sellaisia tuloja jotka eivät sisälly ministeriön toimintamenoihin tulot kertyvät muun muassa viisumien käsittelymaksuista kiinteistöjen myyntituloista ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista

arvoisa puhemies aloitan myös kehitysyhteistyöasioista ne tietysti budjetin näkökulmasta ovat ulkoministeriön hallinnonalalla se keskeisin osuus ensinnäkin sanon jotta mittasuhteet suurin piirtein hahmotamme siitä noin viidestäsadastaneljästäkymmenestä miljoonasta eurosta minkä vuosittain veronmaksajien lahjarahaa kehitysyhteistyöhön käytämme suurimmat palikat ovat käytännössä sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa ensi vuodelle monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön siis yk maailmanpankki järjestelmän kautta vähän sitä pienempi osuus satakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa maa ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön eli meidän kymmeneen kahdenvälisen maaohjelman maahan plus sitten keski aasian ukrainan lähi idän alueellisiin ohjelmiin ja sitten tästä hieman pienempiä summia noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa humanitääriseen apuun eli äkkinäisiin kriiseihin tälläkin viikolla teimme nopean ratkaisun vajaan puolen miljoonan euron avusta sprn kenttäsairaalan muodossa myanmariin käytännössä bangladeshin puolelle rohingya vähemmistön avuksi ja sitten humanitäärisen avun kokoluokkaa noin kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa ensi vuodelle järjestöihin mistä pääosa noin viisikymmentä miljoonaa euroa ohjelmatukijärjestöille siis parillekymmenelle pitkäaikaiselle kumppanille ja loput noin viisitoista miljoonaa euroa pääosin hanketukiin nämä neljä ovat ne pääpalikat tämän lisäksi euroopan kehitysrahaston kautta kulkee ensi vuonna arviolta viisikymmentäkuusi miljoonaa euroa sitten yhdessä yritämme vahtia lisäksi eun budjetin jäsenmaksujen kautta menee myös lähes yhtä paljon eun kehitysapuun eli eun osuus on sanotaan yksi euro eun kautta vajaa viisi euroa kansallisten toimien kautta se on se suhdeluku tässä suhteessa maittain kohdentamattomaan kehitysyhteistyöhön menee reilu kolmekymmentä miljoonaa euroa missä on meidän kumppanuusohjelmamme yrityksille järjestöille yliopistoille kehitysmaiden suuntaan ja eräitä erityistoimia tämän lisäksi on korkotukiluottoinstrumentti joka on noin kolmetoista miljoonaa euroa johon sisältyy myös uusi julkisten investointien tuki instrumentti näistä siis yhteensä silloin tulee suunnilleen miljoonaa euroa kokonaistason osalta

reilu kymmenen miljoonaa euroa suurempia kuin tänä vuonna eli noin parin prosentin määrärahalisäys jos

vertaa vuotta kaksituhattakahdeksantoista niin silloin kasvua on jo päälle neljäkymmentä miljoonaa euroa toki täytyy sanoa että ihan näin yksinkertaista vertailu ei ole koska kehitysyhteistyössä on runsaasti siirtomäärärahoja ja niiden summa vaihtelee käytännössä alaspäin kun tullaan nyt niistä lihavimmista vuosista kolme neljä vuotta sitten niin sieltä siirtomäärärahoja yhä vähemmän enää kertyy tännepäin mutta kokonaistason osalta joka tapauksessa ne ratkaisut joita on tehty ensin kevään kehysriihessä ja nyt erityisesti budjettiriihessä varmistavat sen että me euromääräisesti olemme kasvavalla uralla ja pystymme uusia operaatioita käynnistämään myös tällä lahjarahapuolella painopisteistä ensinnäkin olen pitänyt erittäin tärkeänä että kohdennamme tehokkaasti se tarkoittaa että valitaan ne asiat joissa suomalaisella kehitysyhteistyöosaamisella saadaan parhaat tulokset aikaiseksi ja nyt neljä viidestä eurosta kulkee meidän neljän painopisteen kautta joita siis ovat naiset ja tytöt työpaikat ja elinkeinot demokratia ja hallinnon toimivuus mukaan lukien verotuskyky ja kestävä käyttö erityisesti vesi ja ruokaturva ykkösprioriteetti meillä on tosiaan tyttöjen ja naisten asema siitä viimeksi tänään oli eduskunnan väestöryhmän hyvä tilaisuus jossa olin puhumassa ja sukupuolten tasa arvoon liittyvään työhön kuten budjettikirjaan on painettu onneksi saamme myös sitä osuutta nyt hieman nostettua vanhasta se nousee noin kolmeenkymmeneenviiteen prosenttiin meidän

oda koko kehitysyhteistyöpotissa jossa on siis myös muuta kuin ulkoministeriön hallinnoimaa ulkoministeriön ohjaamasta varsinaisen kehitysyhteistyön potista tästä koko potista sukupuolten tasa arvoon liittyvään työhön ohjaamme ensi vuonna jo viisikymmentä prosenttia eli siihen pyrimme erityisesti panostamaan koemme että se on suomelle se ykkösjuttu ja itse asiassa mitä enemmän asiaan tutustuu ykkösjuttu monessa mielessä myös siinä että osaaminen lisääntyy tytöt pääsevät lopettamaan koulunsa normaalisti eivätkä keskeyttämään sen raskauden takia kehitysmaat saavat koko kansansa osaamisen ja lahjakkuuden käyttöön ja ja niin edelleen eli se on kyllä ihan ykkösvalinta kaikin mittarein ajatellen usein kysytään köyhimpien maiden niin sanottujen ldc maiden osuudesta niiden osuus meidän kehitysyhteistyövaroistamme on hienoisessa nousussa ja ja osuus bktlstä pysyy noin samana ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna osuus bktlstä koko kehitysyhteistyön osalta hieman laskee nolla

lisäyksistä huolimatta koska bruttokansantuotteen kasvuennuste ensi vuodelle on varsin reipas tällä hetkellä

tietysti tärkeää on muukin kuin raha ja myös tässä suhteessa me esimerkiksi viime viikolla ulkoministerin ja tasavallan presidentin kanssa teimme töitä sen eteen että erityisesti tyttöjen ja naisten oikeudet ykn puitteissa näkyvät henkilökohtaisesti olen tällä hetkellä niin sanottu johtava soihdunkantaja she decides ryhmässä jonka euroopassa puoli vuotta sitten perustimme ja silloin keräsimme noin kaksisataa miljoonaa euroa lisääntymis ja sukupuoliterveys ja oikeustyöhön ja joka nyt on laajentunut globaaliksi liikkeeksi vieressäni

varauduttu kahden pilkku viiden miljoonan euron määrärahalla ja se olisi toivottavasti kanava erityisesti suomalaisten innovaatioiden saamiseksi ykn käyttöön viennin edistämisen osalta lyhyesti sanon että uusi malli jota ensi vuonna ajamme sisään on se että lähettiläät ottavat vahvemmin maajohtajan roolin myös suhteessa vanhoihin finpron ja tekesin henkilöihin maailmalla kun nämä yhdistyvät business finlandiksi siellä meillä on paljon mahdollisuuksia uudenlaisten toimintamallien sisäänajoon meillä on myöskin yksi pilkku viisi miljoonaa euroa

otettu haltuun pienemmillä resursseilla korostan erityisesti muutamaa seikkaa se että lähetystöverkoston supistamisen kierteestä on vähitellen päästy eroon on tärkeä tekijä myös ne linjaukset jotka budjetissa ovat viennin edistämisen auttamisesta lähetystöverkon kautta ovat hirveän tärkeitä kehitysavun leikkaaminen on ollut tietysti se kipukohta meille kaikille mutta se että hallitus on rohkeasti ottanut käyttöön myös sen että vivutetaan pääomasijoituksilla yksityistä rahaa konkreettisiin hankkeisiin on tärkeä suunta sillä tavalla voidaan saada itse asiassa aineellista tulosta paljon enemmän ja toivoisinkin että tässä muutaman vuoden sisällä katsottaisiin myös se minkälaisia investointeja on saatu liikkeelle tämä on kuitenkin ehkä se pääsuunta afrikankin kehittämisessä meillä pitää saada eurooppalaista amerikkalaista ja kiinalaista yksityistä pääomaa kiinnostumaan enemmän ja enemmän siellä tehtävästä liiketoiminnasta

arvoisa puhemies kansainvälisessä politiikassa ilmapiiri on jännittynyt ja epävarmuus on lisääntynyt nyt tarvitaan suomelta aktiivisuutta tarvitaan monenkeskisen yhteistyön puolustamista ja tässä tietenkin keskeisiä toimijoita ovat yhdistyneet kansakunnat yk ja myöskin euroopan unioni euroopan unioni valmistautuu paraikaa afrikan unionin kanssa huippukokoukseen joka pidetään marraskuun lopussa kokouksen pääteema on nuorisotyöllisyys joka on tärkeä teema ajatellen afrikan väestörakennetta alle kaksikymmentäviisi vuotiaita nuoria on noin puolet afrikan väestöstä ja kaikkiaan väestöä on yksi pilkku kaksi miljardia ihmistä minusta olisi hienoa jos suomi voisi sisällyttää omaan valtuuskuntaansa nuorisodelegaatin se olisi nuorisolain hengen mukaista ja se myöskin nostaisi nuorten profiilia ja suomen profiilia ykn päätöslauselman toimeenpanossa on tietenkin valitettavaa että samaan aikaan suomi kuitenkin leikkaa kehitysyhteistyömäärärahoja koska juuri kehitysyhteistyöllä pystytään puuttumaan juurisyihin eli edistämään nuorten

rouva puhemies euroopan unionin piirissä on nyt uusi vaihde päällä ja suunnitellaan sitä minkälainen euroopan unioni tulee olemaan tulevaisuudessa kysyn ministeri soinilta minkälaisia yleisiä linjauksia suomella nyt on tätä keskustelua silmällä pitäen onko myöskin valtioita jotka ovat meidän liittolaisiamme tässä keskustelussa missä ovat pääpainot tällä hetkellä suomen valmistautumisessa ministeri mykkäseltä kysyn millä tavalla näette että finnfundin rahoitus voidaan lähivuosina turvata
arvoisa rouva puhemies silloin kun te ulkoministeri soini toimitte vielä puoluejohtajana vielä oli puolue monesti sanoitte että kyllä kansa tietää tällä hetkellä irakin kurdialueella lasketaan itsenäisyyskansanäänestyksen ääniä ja todennäköisesti itsenäisyys saa kansan äänistä valtaosan taakseen tämä on erityisen kiinnostavaa suomen kannalta koska suomi on aivan oikein yhtenä ollut mukana kouluttamassa peshmerga joukkoja kurdijoukkoja alueella samaan aikaan myös euroopan unionin sisällä espanjassa katalonia valmistautuu sunnuntaina kansanäänestykseen erittäin kuohuttavassa tilanteessa journalisteja on pidätetty aluehallinnon virkamiehiä on pidätetty kymmeniätuhansia poliiseja on lähetetty kataloniaan mikä on teidän näkemyksenne

viime viikolla puhuimme täällä puolustusmäärärahoista ja varautumisesta ja niihin on saatu lisää voimavaroja mutta se se asian toinen puoli vaikuttaminen siihen että konflikteja pystyttäisiin ennalta ehkäisemään konflikteja voitaisiin ratkoa on jäänyt suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa ennen kaikkea resurssileikkausten vuoksi huonompaan tilaan johtaa kyllä kysymään millä tavoin hallituksessa ollaan nyt pohdittu ja laadittu strategiaa näkemystä siitä lailla juuri suomen toimenpiteissä esimerkiksi aseriisunnan edistämisen suhteen ja aseellisten jännitysten purkamisen suhteen voitaisiin edetä nämä ovat sellaisia kysymyksiä joissa olemme jääneet kaipaamaan enemmän aloitteellisuutta ja aktiivisuutta myöskin suomelta ja kun kehitysyhteistyössä tehdään paljon hyvää ja korostetaan painopistealueita ja tehdään lisäyksiä se tapahtuu tilanteessa jossa samanaikaisesti joudutaan muualta vähentämään panostuksia

arvoisa puhemies ihan aluksi haluan lämpimästi kannattaa edustaja urpilaisen esitystä nuorisodelegaatista eu afrikka huippukokoukseen se on erinomainen ajatus ja koska kokous käsittelee nimenomaan nuorisotyöttömyyttä niin suomi voisi tässä tosiaan näyttää esimerkkiä

ovat suomen ulkopolitiikan keskeisiä tavoitteita ja monet suomalaiset seuraavat sydän syrjällään pohjois korean kriisiä tänä päivänä siihen liittyy ydinaseiden kontrolloimaton leviäminen ykssakin on joukko maita yli satakaksikymmentäkaksi maata tehnyt aloitteen ydinaseiden kieltämisestä

puhemies myös lainamuotoisella kehitysyhteistyöllä on erittäin tärkeä rooli tänä päivänä köyhien ja hauraiden maiden nostamisessa jaloilleen on aivan selvää että ilman yksityisiä rahavirtoja emme pysty vastaamaan agenda tavoitteisiin ja haasteisiin tarvitaan valtavasti uusia säällisiä työpaikkoja tarvitaan nimenomaan kehitysmaiden ja köyhien hauraitten maiden talouden vahvistamista siinä tarvitaan myös muun muassa kehitysrahoittaja finnfundia jonka hankkeista valtaosa on ilmasto ja energiahankkeita mutta haluaisin kysyä tarkemmin ministeri mykkäseltä tästä hienosta ykn innovaatiokampuksesta jota havitellaan nyt voimakkaasti suomeen toivottavasti onnistuu ja siellä ymmärtääkseni painopisteitä olisivat koulutus terveys kiertotalous ja cleantech sekä rauha ja turvallisuus jos voisitte hiukan avata mitä aiotaan tehdä tuossa innovaatiokampuksessa näillä alueilla

arvoisa puhemies tuoreen mielipidemittauksen mukaan prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä entistä useampi olisi myöskin valmis nostamaan kehitysyhteistyön tasoa kuitenkin budjettikirjassa trendi on koskee aivan erityisesti ykn alaisia järjestöjä joista suomi leikkaa jopa kahdeksankymmentä prosenttia avustuksista undpltä yli yhdeksänkymmentä prosenttia unicefilta eli lasten järjestöltä kuusikymmentäviisi prosenttia on hyvä että ykkösprioriteetti on hallituksella tytöt ja naiset mutta kuitenkin tässäkin mielessä käyrät osoittavat alaspäin muutamassa vuodessa tälle osoitettu avustus on on pudonnut yli neljäkymmentä prosenttia on hyvä että että hallituksella on tämä ulos lausuttu tavoite nolla pilkku seitsemän prosentin tason saavuttaminen pitkällä tähtäimellä mutta kuten kuulimme ensi vuonna taso on nolla pilkku kolmanneksikymmenenneksikahdeksanneksi onneksi bkt kasvaa mutta tämä tarkoittaa myös sitä että tämä tavoite karkaa vieläkin kauemmas mikä on se visio mikä on se polku
arvoisa puhemies tietysti täytyy olla suhteessa siihen mikä kansakunnan tilanne ja maksukyky on ja kuten edustaja tuomioja sanoi se on aina jostain pois täällä on finnfundin finnfundin perään kovasti kyselty katsoin kuudes yhdeksättä kaksituhattaseitsemäntoista uutista jossa finnwatch joka on tämmöinen globaaleja vaikutuksia arvioiva kansalaisjärjestö on todennut että finnfundin tietyt sijoitukset ovat kyseenalaisia sijoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin lihantuotantoon yksityiskouluihin ja tämmöisiin länsimaisiin hajuvesi koruyrityksiin ja tutkimuksen mukaan palvelut on suunnattu kehitysmaiden ja länsimaiden rikkaalle väestölle ministeri mykkänen on jossakin vaiheessa vastannut sitten että tämä ei olisi näin mutta täällä toiminnanjohtaja toteaa että vain kuusitoista prosenttia tapauksista on on köyhiin maihin miten miten ministeri vastaatte siihen miten te valvotte näitä kehitysyhteistyörahoja ehkä tämä ei ole ihan asianmukaista
arvoisa rouva puhemies leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin ovat erittäin valitettavia erityisesti kun ne kohdistuvat aatteellisiin kansalaisjärjestöihin jotka tekevät hyvin pitkäjänteistä työtä ja pyrkivät vaikuttamaan siellä koko yhteisön hyvinvointiin lisäksi hallituksen leikkauspolitiikka on siinäkin mielessä merkillistä että määrärahoilla juuri siirtolaisuuden juurisyihin pystyttäisiin vaikuttamaan ja myöskin sitten muun muassa katastrofiavun kautta siihen että nuo pakolaisleirien olot säilyisivät edes jotakuinkin säällisinä olisinkin kysynyt kun kansalaisilla on suuri tahto auttaa hädässä olevia olisiko mahdollista harkita että tämä verovähennysoikeus vielä kerran katsottaisiin että olisi mahdollista verovähennyksen kautta olla tukemassa

arvoisa puhemies kaksi kysymystä ulkoministeri soinille ensimmäinen perustuu tähän turvallisuusympäristön muuttuneeseen tilanteeseen monella tapaa se peruskysymys kuuluu katsooko ministeri että tämänhetkinen suomen oma poliittinen

keskenään on sellaista sillä tavoin laajan turvallisuuden uhat huomioon ottaen etteikö saattaisi olla tarvetta tietyntyyppisen turvallisuusneuvoston perustamiseen suomessa joka toimisi tasavallan presidentin johdolla toinen kysymys pohjois koreasta tiedämme sen keskustelun luonteen sitä ei tarvitse referoida tiedämme että yk on toiminut asiassa omien resurssiensa mukaisesti poliittisten realiteettien varassa mutta katsooko ministeri soini että

arvoisa puhemies tuen tuota edustaja urpilaisen hyvää aloitetta

huippukokoukseen saataisiin mukaan myös nuorisodelegaatti se on erittäin hyvä ja oikea signaali arvoisa puhemies tapasin eilen puoluejohtajakollegaani ruotsin pääministeri stefan löfveniä keskustelimme euroopan unionin yhteisistä haasteista tulevaisuuteen kyllä se yksi iso haaste on se että tuossa euroopan unionin eteläpuolella jos maantieteellisesti ajattelee afrikassa väestö on kasvamassa

tuplaantumassa ja puolet väestöstä on alle kaksikymmentäviisi vuotiaita ihmisiä tarvitaan eräiden laskelmien mukaan kahdeksantoista miljoonaa uutta työpaikkaa vuosittain jotta nämä ihmiset saavat jonkunlaisen näköalan tulevaisuuteen tuossa keskustelussa tuli ajatus siitä olisiko järkevää nyt yhdistää voimia euroopan unionin jäsenmaitten kesken nyt suurin piirtein viidennes käytetään yhdessä eun kautta ja neljä viidennestä käytetään sitten erikseen kehitysapurahoja voisiko tätä yhteistyötä lisätä sillä tavalla että käytettäisiin yhteisesti rahoja eteenpäin

ulkopoliittinen ulottuvuus ja sitä varten on laadittu erityinen kriteeristö kuinka näitä harjoituksia arvioidaan silloin kun niissä on jotain aivan uutta tai ulkopoliittisesti erityisen painavaa useampi suomalainen poliitikko on ilmaissut halunsa siihen että suomen tulee kiihdyttää myös omalla maaperällään sapelinkalistelua ja ja järjestää suuret sotaharjoitukset suomessa mehän kaikki muistamme että rissalan ilmasotaharjoitukseen amerikan kansalliskaarti kutsui itse itsensä ja hankoniemen maihinnousuharjoituksessa harjoituksen amerikkalainen johtaja sanoi että olemme täällä näyttämässä voimaa miten te ulkoministeri soini arvioitte miten tällainen toiminta on linjassa tasavallan presidentti niinistön ajaman itämeren vakauspolitiikan kanssa kun olen ymmärtänyt että tasavallan presidentin tahto on päinvastoin hillitä tällaista liiallista kansainvälistä voimannäyttöä

puhemies ministeri soini viittasitte muutosten nopeuteen ja ennakoimattomuuteen turvallisuusympäristössä ja ylipäätään maailmanmenossa mehän elämme hyvin tapahtumarikasta ja arvaamatonta aikaa oikeastaan tämä aika testaa koko ajan joka ikinen päivä ja hetki meidän ulkopolitiikkaamme sen toiminta ajatusta ja toimintakykyä kun olette nyt kolmatta vuotta ollut tärkeällä ulkoministerin paikalla olette taitava sanaseppä myös niin voisitteko ihan lyhyesti kiteyttää näiden kokemusten perusteella suomen ulkopoliittisen toiminta ajatuksen tänä päivänä sortumatta liturgisiin selityksiin

arvoisa puhemies haluan ihan ensiksi puheenvuorossani kiittää ministeri mykkästä siitä että hän on toistuvasti ja moneen kertaan nostanut puheissaan esille nimenomaan tytöt ja naiset seksuaali ja oikeuskysymykset on äärimmäisen arvokasta ja tärkeää puhetta sanoittaa sitä todellisuutta se on tärkeää myös sen takia että myöskin tutkimukset todentavat että nämä ovat juuri niitä elementtejä millä sitä pitkäkestoista ja hyvää kehitystä saadaan aikaiseksi samaan aikaan tietysti kun me rupeamme peilaamaan sitä rahoitukseen ja tähän nolla pilkku seitsemän tavoitteeseen ja siihen miten kaukana siitä ollaan

sen tavoitteista ja uhkuimme intoa historiallisesta hetkestä jossa me voimme muuttaa maailman suuntaa niin nyt tämä kehitys rahoituksen näkökulmasta ei tue sitä momentumia mikä meillä myöskin on käsillä yksityissektorin rahoitus on se mikä eniten herättää epäluottamusta ja haluaisin kuulla siitä ministerin näkemyksiä miten tavoitetaan ne kaikista heikoimmassa asemassa olevat eli tytöt ja naiset miten tuodaan sinne se järjestökentän osaaminen

tässä on nyt käymässä niin että pikkasen annetaan takaisin mutta kuitenkin se iso kuva on että kehitysavusta on leikattu aivan liian paljon sipilän hallituksen leikkaukset kehitysyhteistyövaroista ovat vaikuttaneet suoraan satoihintuhansiin ihmisiin edelleen kuulee hallituksen edustajia jotka sanovat että meidän tulee auttaa ihmisiä kotimaassaan ja kuitenkin nämä leikkaukset ovat vielä tosiasia mikä on ministeri mykkänen teidän suunnitelmanne miten päästään tähän tavoitteeseen

nähtiin hyvin harvinaislaatuinen esitys jossa kaksi ykn jäsenvaltiota uhkaili julkisesti toisiaan sodankäynnillä ja toisen valtion hävittämisellä tässä olivat mukana yhdysvallat ja ja pohjois korea molemmat maat ovat toinen virallisesti ja toinen de facto ydinasemaita tämä keskustelu on mennyt hyvin lyhyessä aikaa todella äärimmäisyyteen voidaan sanoa että olemme ensimmäistä kertaa lähellä tilannetta jossa julkisesti ydinasevaltiot ovat sodan partaalla tämä on erityisen hälyttävää vaikutus ulottuu miljoonien ihmisten elämään ja turvallisuuteen ja laveammalti myös koko ihmiskuntaan mitä suomi aikoo tehdä jotta ydinaseiden käytöstä konfliktien ratkaisukeinona luovuttaisiin ja ihan erityisesti onko meillä jotain roolia pohjois korean tilanteen rauhoittamisessa
arvoisa puhemies kun tietää että suomeen tulleista turvapaikanhakijoista valtaosa on irakista niin irakista niin on varsin perusteltua että suomi on osallistunut vahvasti irakin koulutusoperaatioon ja pidän sitä siinä mielessä hyvin tärkeänä haluaisin kuulla asianomaiselta ministeriltä miten näette irakin tilanteen nyt kun isis on joutunut vetäytymään monilta alueilta ja tämän koulutusoperaation suomenkin osuuden tulevaisuuden siinä

tämän hakuprosessin aikataulu on ja mitä suomelta ja espoolta odotetaan tämän nyt kerrotun rahoituksen lisäksi tietysti kun espoolainen olen kysyn miten arvioitte hyötyjä myös espoon otaniemelle

arvoisa puhemies edustajat ja henriksson nostivat esiin sen tärkeyden ettei kehitysyhteistyöstä enää leikata ja itse olen kyllä aivan samoilla linjoilla suomen tärkeimmät maakumppanit ovat pitkälti afrikan maita joissa muun muassa lapsiavioliitot ovat hyvin tavallisia kysyisin ministeri mykkäseltä miten mahdollisena pidätte sitä että rahoitus olisi kytketty eräällä tavalla siihen miten paljon näissä maissa saadaan lapsiavioliitto ongelmaa ja yleensäkin lasten ja varsinkin tyttöjen asemaa parannettua sitten toinen kysymys liittyy tähän business finlandiin ilmeisesti on niin että suurlähettiläiden roolia viennin edistämisessä ja maajohtajina kasvatetaan olen hiukan huolestunut tästä vaikka toisaalta siinä on varmasti myöskin hyviä ajatuksia läheskään kaikki suurlähettiläistä eivät ole kaupallisia henkilöitä millä tavalla näissä maissa tämä työnjako aiotaan ratkaista

arvoisa puhemies aloitetaan edustaja urpilaisesta joka toimii nykyään rauhanvälityksen erityisedustajana hyvällä ladulla jonka avasi edustaja haavisto näin tehdään yhteistyötä yli puoluerajojen katsomatta ahtaasti ryhmäetuja on hyvin tärkeää että me olemme aktiivisia rauhanvälityksessä nuorisodelegaatioajatukselle minä olen avoin meidän pitää olla mukana viemässä etenkin myöskin naisten ja nuorten asiaa eteenpäin rauhanvälityksessä koska nämä ovat niitä ihmisryhmiä jotka kaikista suurimmin yleensä näistä konflikteista kärsivät sitten edustaja varapuheenjohtaja salolaisen kysymykseen kyllä tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö on tärkeää ja yksi iso strateginen asia on britannian pitäminen mahdollisimman lähellä euroopan

ulko ja turvallisuuspolitiikan alalla brexitin toteutuessa koska britannia on puolustusvoimiltaan tällä hetkellä euroopan unionin suorituskykyisin maa sitten edustaja tuomioja puhui vaikuttamisesta aivan oikein suomella on lukuisia koalitioita ja kumppanuuksia omia hyviä aloitteita on muun muassa presidentin esillä pitämä itämeren lentoturvallisuusaloite musta hiili tulee aina esiin keskusteluissamme arktisen neuvoston oma agenda viimeksi presidentti tarja halonen on nimitetty korkeaan rauhanpaneeliin näin ikään me myös ajamme voimakkaasti suomalaisia henkilöitä kansainvälisiin tehtäviin teen sen aina mielelläni yli puoluerajojen myanmarista tämä on valitettavaa että entinen vapaustaistelija istuu nyt sitten kädet puuhkassa kotonaan kun ihmisiä tapetaan ja vainotaan mitä tulee sitten kataloniaan ja skotlantiin ja muihin jokainen maa itsenäisesti päättää näistä asioista suomi ei niissä lähde opastamaan sitten edustaja kanervalle laajan turvallisuuspoliittisen keskustelun kautta toimitaan nythän meillä ovat täällä käyneet ulko ja turvallisuuspoliittinen puolustuspoliittinen sekä sisäisen turvallisuuden

en suoralta kädeltä uusia instituutioita kaipaa sitten tämä p viisi rauhanvälitys ja pohjois korea mihinkä viitattiin myöskin edustaja heinäluoma

tämä on äärimmäisen vakava asia ja me olemme mukana näissä keskusteluissa onneksi meillä on hyvät suhteet muun muassa ruotsiin joka on nyt turvaneuvoston jäsen ja jonka kanssa saamme tietoa ja konsultoimme ruotsilla on myös lähetystö pohjois koreassa samoin romanialla bulgarialla ja muilla ja on tärkeää olla tässä mukana tämä on todella vaarallista niin kuin edustaja heinäluoma sanoi en halua pelotella mutta tällä menolla tästä ei kyllä mitään hyvää tule arvoisa puhemies aika loppuu mutta vastaan mielelläni

arvoisa puhemies ensinnäkin edustajat vanhanen salolainen ja meri viittasivat finnfundiin ja muuhun sijoitusmuotoiseen rahoitukseen vuoden kaksituhattakaksitoista jälkeen finnfund ei ole rahoittanut yhtäkään hanketta jossa fossiiliseen energiaan nojattaisiin on sitten arvokysymys että esimerkiksi kaikki hankkeet joissa maa ja elintarviketaloutta investointeja tuetaan jos niihin liittyy vuohet tai kanat on merkitty finnwatchin raportissa silloin vääriksi toimenpiteiksi lihatuotteiden takia ja niin edelleen nyt viimeisen vuoden aikana kun pääomituksen myötä finnfund on kahdensadan miljoonan edestä uusia rahoituspäätöksiä niistä yli puolet on ilmastorahoitukseen meillä on isoja aurinko ja tuulivoimapuistoja ja niin edelleen ja kolme neljäsosaa edustaja meri on nimenomaan köyhimpiin ja alemman keskitulon maihin eli on aika paljon kärjistyksiä sinänsä arvostamani finnwatchin tässä kyseisessä raportissa itse kyllä näkisin nimenomaan niin kuin täällä edustajat salolainen ja vanhanenkin viittasivat että meillä on itse asiassa tulossa aika merkittävästi vipuvoimaa tärkeisiin asioihin kuten puhtaan energian ja sitä kautta kehityksen saamiseen köyhimpiin maihin nimenomaan näiden hankkeiden kautta tästä uudenmuotoisesta korkotukiluotosta on jo nyt ensimmäisessä haussa syntynyt neljänsadan miljoonan euron hankeputki jossa siis on aina vähintään kolmannes suomalaista arvonlisää mukana ja toisella puolella kehitysmaan julkisen sektorin hanke

sen osalta kävimme neuvotteluissa viime viikolla ykn hallinnosta vastaavan apulaispääsihteerin kanssa tätä läpi ja kyllä siinä nyt erittäin pitkällä ollaan tämä on juridisesti ykssa monimutkainen prosessi mutta pyritään tänä syksynä saamaan päätökseen en nyt viitsi nuolaista ennen kuin tipahtaa sektoreista kun suomen vahvuusalueita on se että meillä on hyviä koulutus ja osaamisen viemisiä kehitysmaihin että meillä on loistavia terveysalan toimijoita kiertotalous cleantech toimijoita niin se miten me saamme näitä innovaatioita ykn hankintoihin yk järjestelmiin heidän ohjelmiinsa on tässä se ydin luonnollisesti kehitysyhteistyön bruttokansantulo osuudesta täällä erityisesti edustajat wallin haavisto muutkin peräänkuuluttivat pitkän ajan ohjelmaa mielestäni yksi aika selvä asia on se että meidän täytyy nyt antaa bruttokansantuotteen kasvaa useita vuosia meidän julkisia menojamme nopeammin jotta me saamme suomen velkaantumisen kuriin valitettavasti valtio myös seuraavina vuosina tulee käyttämään enemmän kuin tienaa ja sen jälkeen sitten pystytään varmaan merkittävämpiin tasokorotuksiin kehitysyhteistyössäkin näin se meni silloin edellisenkin laman yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen mutta varmasti tämä on yksi kysymys seuraavissa hallitusneuvotteluissa varsinkin jos hyvä talouskehitys jatkuu edustaja toivola kannusti oikein hyvin tyttöjen ja naisten ja seksuaali ja lisääntymisterveyden asioihin ja kysyi niistä kyllä tähänkin meillä on sijoitusmuotoisella avulla ensi vuoden pääomitusten osalta suunnitteilla toimia esimerkiksi naisyrittäjyysrahastoa kenties finnfundin kanssa kenties muiden toimijoiden kautta kyllä nimenomaan tällä puolella pystytään sitäkin kautta auttamaan voimaannuttamaan kehitysmaiden tyttöjä ja naisia
vielä ehdimme ottaa tähän yhteyteen

arvoisa puhemies täällä esittelevä ministeri totesi business finland hankkeesta ja siihen liittyen finnveran ja finpron roolista viime vaalikaudellahan tässä hankkeessa sadanviidenkymmenen vientiasiamiehen tointa lopetettiin siinä meni melkoinen määrä asiantuntemusta saman tien toivon nyt todella että nyt kun rakennetaan business finlandia niin otetaan se huomioon että se palvelee nimenomaan vientiteollisuutta koska suomihan on viennistä riippuvainen maa on hyvä että voimavaroja yhdistetään mutta yhdistämisen pitää tapahtua tavalla jolla sitten tulee parempi lopputulos vientimaiden ja suomen näkökulmasta

kriisinhallinta ja kustannustehokas rauhanvälittäminen niillä vaikutetaan tosiaan ihmisten elinoloihin ettei tarvitsisi lähteä pois kotimaastaan kiitos hallitukselle panostuksista panostuksista niihin asioihin suomessa ovat viime aikoina puhuttaneet jälleen kerran tyttöjen sukuelinten silpomiset puhutaan miten saisimme syylliset oikeuden eteen haluaisin sanoa että siviilikriisinhallinnalla voimme kuitenkin vaikuttaa siihen ettei tuota epäinhimillistä kivuliasta ja hengenvaarallistakaan tapaa enää noudateta esimerkiksi kun itse olin alueellamme darfurissa ykn poliisikomentajana ja olin johtamassa kampanjoita juurikin tyttöjen sukuelinten silpomisia vastaan niin vaikuttavinta todellakin oli se että keskustelimme ensin pitkät keskustelut heimopäälliköiden kanssa ja saimme heidät puhumaan omille yhteisöilleen tätä vastenmielistä

palaan palaan vielä tähän korea asiaan josta josta ministeri vastauksessaan sanoi että kyllähän kaikista näistä uhista joita täällä on käyty läpi laaja kirjo tämä on tämän hetken polttavin ongelma jonka seuraukset voivat olla aivan hirveitä kun tähän mennessä sitten nagasakin ja hiroshiman ei ole ydinaseita käytetty ja nyt tämä riski on niin kyllä meidänkin ulkopolitiikan keskeinen kysymys on miten me voimme myötävaikuttaa kansainvälisen yhteisön osana jotta ydinaseiden käyttöä sotilaallisten konfliktien ja ylipäänsä konfliktien ratkaisukeinona ei hyväksytä tämä vaatisi kyllä hallitukselta ehkä oman selkeän kannanottonsa yhdyn siihen että rauhan oloissa rauhallisena aikana suomen ulkopolitiikan osalta olisi hyvä käydä tämä päätöksentekojärjestelmä lävitse kun tästä turvallisuusneuvoston aloitteesta johon edustaja kanerva viittasi on julkisesti puhuttu useampia puheenvuoroja niin soisi että voitaisiin myös käsitellä tämä asia hallituksen ja eduskunnan kesken eikä vain julkisesti se on se on sen väärti

arvoisa puhemies hyvin harva kansakunta olisi koskaan itsenäistynyt jos se olisi isäntämaan haluista ollut kiinni itsenäisyysprosessissa tarvitaan tukea myös muilta mailta tukeehan suomi katalonian itsenäisyyspyrkimyksiä sitten toinen asia tähän kehitysapuun liittyen kaikki tietävät että siitä iso osa menee hukkaan mutta kukaan ei oikein tiedä mikä osa olisiko tästä mahdollista tehdä parempaa analyysiä jotta suhteessa rahamäärä toisi sitä vaikuttavuutta mitä sillä haetaan suomi kouluttaa sotilaallisia joukkoja irakissa emmehän me joudu sellaiseen tilanteeseen että suomi kouluttaa yhtä aikaa vastakkaisia osapuolia koska nyt uhkaa käydä niin

puhemies suomen kehitysrahoitusta arvioidaan ja evaluoidaan monella tavalla erittäin tarkasti varsinkin tätä niin sanottua perinteistä lahjamuotoista kehitysrahoitusta valitettavasti kuitenkin nimenomaan tästä rahoituksesta on leikattu erittäin paljon jopa neljäkymmentä prosenttia hallituksen aloittaessa ja erityisesti leikattiin kaikista vaikuttavimmasta eli kansalaisjärjestöjen rahoituksesta joka arviointiraporttien mukaan on kaikista kustannustehokkainta ja vaikuttavinta kehitysyhteistyötä arvoisa puhemies hallitus sanoo tavoitteena olevan nolla pilkku seitsemän prosentin bkt rahoitusosuus mutta siitä ollaan kaukana ja ensi vuonna yhä kauempana on outoa jos huonona aikana sanotaan että nolla pilkku seitsemään ei ole varaa ja hyvänä aikana sanotaan että nolla pilkku seitsemään ei ole varaa milloin meillä on varaa siihen se lienee arvokysymys mutta arvoisa puhemies haluan myös kiittää ministeri mykkästä naisten ja tyttöjen

arvoisa puhemies rauhanvälitys on yksi ulkoministeriön painopistealueista suomi toteuttaa ja rahoittaa rauhanvälitystä tukevia hankkeita ja panostaa kansallisen osaamisen vahvistamiseen arvoisa ministeri soini puhuitte viime viikolla yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa new yorkissa naisten roolista rauhanturvaajina ja siitä että meillä on suomessa tässä asiassa paljon annettavaa millaisen vastaanoton naisten roolin korostaminen rauhanturvatehtävissä sai ja miten suomi voi vaikuttaa naisten roolin vahvistamiseen konfliktien ehkäisyssä rauhanturvaamisessa ja rauhan rakentamisessa

arvoisa puhemies en ollut pyytänyt puheenvuoroa mutta ehkä voin käyttää sen siitä huolimatta vielä olisin uudestaan kysynyt ministeri mykkäseltä nimenomaan tästä koska se on niin älyttömän tärkeä ja ja se on se alue sitä vastaan ei haluta olla mutta se on ihan selvästi kentällä se mikä eniten herättää epäluottamusta ja kun on paljon puhuttu esimerkiksi siitä että nyt leikkausten myötä niin paljon sitä asiantuntijaosaamista meillä ikään kuin katoaa tai että mitä sille käy

arvoisa herra puhemies suomi on sitoutunut agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteisiin ja ministeri jo tietää hyvin etteivät nyt esitettävät määrärahat tämä taso riitä näiden tavoitteiden saavuttamiseen kysyisin milloin tämä peli muuttuu sillä tavalla rehelliseksi että puhutaan oikeista asioista ja määrärahojen todellisesta riittävyydestä sitten tähän finnfundin finanssisijoitukseen joka on ikään kuin kehyksen ulkopuolinen raha kysyisin nyt onko siellä ministeriössä niin kuin kaksi erillistä kassakaappia joista toinen on tämmöinen normaali budjettikassakaappi ja toinen on sitten tämmöinen virtuaalirahakassakaappi josta finnfund saa tätä rahaa ulkopuolella kaiken tämä olisi hyvä selvittää kansalaisille mistä tämä finnfundin raha ihan oikeasti tulee kun ministeri täällä monta kertaa sanoo että tämä ei vaikuta mitenkään budjettikehykseen

arvoisa puhemies kolme minuuttia on lyhyt aika sen tiedän kokemuksesta ja siitä syystä haluan antaa ministeri mykkäselle ja miksei ministeri soinillekin uuden mahdollisuuden kertoa siitä polusta siitä visiosta jonka turvin suomi jossain vaiheessa saavuttaa ykn asettaman nolla pilkku seitsemän prosentin bkt tavoitteen myöskin sellaisessa tilanteessa jossa bkt onneksi nyt lähtee lähtee kasvuun samalla haluan myöskin kysyä millä tavalla tämä tämä ykkösprioriteetti siis lapset tytöt näkyy konkreettisesti budjetissa tilanteessa jossa kuitenkin luvut kertovat karua kieltä vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien tähän tarkoitukseen suunnatun rahasumman määrä on laskenut neljäkymmentäneljä prosenttia
myönnän vielä seuraavat vastauspuheenvuorot juhantalo heinonen ja lindtman sen jälkeen

herra puheenjohtaja erityisen hyvä oli kuulla molempien ministereiden soinin ja mykkäsen puheenvuorot business finlandin perustamisesta finpron tämä on oikeansuuntaista viennin edistämistä mikä suurlähetystöjen työtä kehittämällä käy se on kuin venäjän kauppa joka on meillä tänä vuonna tammi kesäkuussa lisääntynyt yhdeksäntoista prosenttia se on sitä kasvua mitä

viime vuonna vielä laskussa kuusi prosenttia verratkaamme vaikkapa vuoteen oli kolmekymmentäviisi prosenttia ainoastaan järjestöjen ja hallituksen määrätietoinen työ

herra puhemies turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi myös meidän lähiympäristössämme venäjä on harjoitellut omaa puolustustaan kumppanimaansa kanssa ruotsi on harjoitellut oman maansa puolustamista ja muun muassa me olemme olleet siinä mukana puolustusministeri jussi niinistö sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kanerva ovat esittäneet suurempaa monikansallista harjoitusta kansainvälisen avun vastaanottamisesta myös suomessa suomi harjoitteli ruotsin puolustamista aurora sotaharjoituksessa puolustusharjoituksessa kysyisin ulkoministeriltä kun suomessa nyt on käyty keskustelua että tämä antaisi vääränlaisen signaalin

arvoisa puhemies suomi on ja on ollut kokoaan suurempi tekijä vakauden rauhan ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamisessa ja edistämisessä maailmalla siihen on tietysti liittynyt se että olemme hoitaneet omat asiamme niin että meidän äänemme kuuluu kehitysapuleikkaukset tuovat tässä suhteessa kiistatta pienen tahran toivoisi että tässä ulkoministerin sydän voisi sykkiä vähän enemmän sille että suomi jatkaisi vastuullisella linjalla mutta siihen on kuulunut myös aktiivinen ulkopolitiikka ja muun muassa aseistariisunnan edistäminen arvoisa ulkoministeri tänään vietetään ykn ydinaseriisuntapäivää haluaisinkin tässä hengessä kysyä minkä vuoksi suomi ei toisin kuin ruotsi lähtenyt neuvottelemaan siitä sopimuksesta jonka kymmenet maat viime viikolla allekirjoittivat ydinaseiden kieltosopimuksen muodossa miksi suomi ei lähtenyt neuvottelemaan mukaan

arvoisa puhemies vastataan edustaja kääriäisen kysymykseen suomen ulkopoliittisesta toiminta ajatuksesta josta ajattelen näin se on suomen itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden turvaaminen omalla työllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä tavoitteena reilu oikeudenmukainen rauhan maailma tämän voi painaa vaikka tupailtaohjelmaan arvoisa puhemies jatketaan tästä irakista kyllä se niin on että isis on raakalaismainen järjestö joka on tappanut tuhansia ja tuhansia naisia ja lapsia kyllä sitä vastaan on pitänyt taistella ja kouluttaa taistelijoita nyt on on monilla paikoilla lyöty turvata jälkihoito siten että voittajat eivät rupea taistelemaan keskenään ettei synny uusia jakolinjoja niitten koalitioiden sisällä ja kesken jotka ovat olleet isistä nujertamassa tämä on äärimmäisen tärkeää sitten mitä sotaharjoituksiin tulee ovat ne sitten zapadeja saappaita auroria tai mitä muita tahansa niin ei tänne kukaan tule harjoittelemaan ilman että suomi antaa siihen luvan tai suomi tekee omalta osaltaan yhteistyötä sellainen puhe että joku tänne väkisin tuppaa tänne ei tuppaa kukaan ilman että suomi erikseen päättää kaikista ja näistä harjoituksista

ne käsitellään tp utvassa ja ja semmoinen selvitys annetaan vuosittain mitä harjoituksia meillä on että tällaisilla asioilla pelottelu pelottelu ja vouhkaaminen on aivan turhaa edustaja mustajärvi tänne ei kukaan tule harjoittelemaan ilman suomen omaa tahtoa arvoisa puhemies yritin sanoa mutta vastaanottajalla ei ollut ula päällä arvoisa puhemies sitten tähän erittäin tärkeään kysymykseen jonka edustaja heinäluoma ja osin myös edustaja lindtman otti esiin joka liittyy siis ydinaseisiin pohjois koreaan ja ja muuhun suomi tekee kaiken sen yhteistyön mikä on mahdollista kansainvälisillä foorumeilla kannustamme ydinasevaltioita etenemään ydinaseriisunnassa otamme huomioon myös taktisten ydinaseiden vastustamisen ydinsulkusopimus on keskeinen monenkeskinen instrumentti ydinaseriisunnan edistämiseksi sillä on myös oma merkityksensä ydinenergian rauhanomaisen käytön suhteen ydinaseen kieltävän sopimuksen niin sanotun ban suomi ei ole ollut mukana koska sillä ei yhtäkään ydinasetta tästä maasta tällä hetkellä pois ole saatu ja me olemme omalta osaltamme ydinsulkusopimuksessa sitoutuneet yksiselitteisesti olemaan hankkimatta ydinaseita
ministeri mykkänen kolme minuuttia

arvoisa puhemies ensinnäkin palaan siihen mitä edustaja rinne tässä aiemmalla kierroksella viittasi että meillä on tosiaan aivan oikein jopa satakaksikymmentä miljoonaa uutta työnhakijaa afrikassa seuraavan kymmenen vuoden aikana ja he ovat juuri sitä liikkuvaista väkeä myös tämän takia on aivan ytimessä että sen lisäksi että saadaan tytöille mahdollisuus me saamme nuorille erityisesti afrikassa mahdollisuuden työpaikkaan alennamme kynnystä investointeihin jotka johtavat teolliseen työhön vähän siihen malliin kuin isossa osassa aasiaa onneksi on miljardi ihmistä noussut alempaan keskiluokkaan tämän avulla ja tämän takia minä uskon kyllä vahvasti siihen että tämä meidän käyttää sijoitusmuotoista riskinjakorahoitusta on äärimmäisen hyvä asia tulevaisuuteen päin tässä edustaja toivola ja myös edustaja laukkanen viittasivat siihen että luonnollisesti tässä syntyy nokkapokkaa eri edunsaajien tai eri rahankäyttäjien kesken mikä on täysin ymmärrettävää kun monella alueella on jouduttu määrärahoja laskemaan siis lahjarahaa laskemaan mutta sijoitusmuotoiseen on pystytty lisäämään sanon vielä kerran tässä niin kuin vuosi sitten sanoin ja monta kertaa että yksikään euro jonka me sijoitamme finnfundin maailmanpankin tai ifcn kautta tai muuta reittiä ei ole pois järjestöiltä ne ovat todella siinä erillisessä kassakaapissa niin kuin edustaja laukkanenkin tänään

lisää eivätkä vähennä sitä määrärahapuolen mahdollisuutta edustaja toivola viittasi että yritykset ja järjestöt synergisesti yhteen sen takia me olemme nyt myös lisänneet näitä kumppanuusrahoja että juuri tällaisia finnpartnershipin ja beamin kautta syntyisi entistä enemmän edustajat sarkkinen ja wallin palasivat tähän kokonaistasoon ja ensinnäkin wallinille sen verran sanoisin että tilanne on sentään hieman parempi nämä teidän esittelemänne luvut nyt ensi vuoden osalta sekä naisten ja tyttöjen asian osuuden että kokonaistason osalta koska tämä hallitus nyt on tietoisesti lisännyt yksitoista miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden välillä ja itse asiassa yli neljäkymmentä miljoonaa euroa vuodesta kaksituhattakuusitoista ensi vuoteen euromääräistä tasoa tosin nämä vanhat luvut tässä vaikuttavat mutta kun kysytään pitkän aikavälin suunnitelmasta niin kyllä minusta se peruslähtökohta on että siinä vaiheessa on varaa nostaa reippaasti kun suomi ei enää velkaannu suomen valtio ei enää velkaannu ja tässä suhteessa päästään alijäämästä pois silloin on varmaan sen vakavan keskustelun paikka jos

paljon aikaisempaa tarkemmin erittelemään tulokset ja myös mahdolliset väärinkäytökset valitettavasti niitä tietty prosentti tulee esiin aika tasaisesti järjestöjen apujen kautta aika tasaisesti maaohjelmissa ja toki myös meidän sijoitusmuotoisissa hankkeissamme niin että sikäli yhtään instrumenttia ei tämän avulla pysty

finpron ulkoverkostosta anttilalle ihan sen verran vaikka se ministeri lintilälle kuuluukin ajatuksena fuusiossa että siirretään ulkoverkostoon resursseja reippaasti tässä suhteessa meidän ulkoministeriön edustustot ovat joka tapauksessa ratkaisevassa asemassa kun meillä on kahdeksankymmentäkahdeksan edustustoa niistä suurimman osan kohdalla on vaikea kuvitella muuta pääsyytä kuin nimenomaan kauppa ja sen edistäminen eli sen osaamisen mihin edustaja kauma viittasi epäilyssään täytyy nousta sille tasolle että kaikissa edustustoissa autetaan suomalaisyrityksiä saamaan kauppoja
nyt siirrymme opetusministeriön hallinnonalalle ministeri grahn laasonen seitsemän minuuttia

arvoisa puhemies korkea sivistystaso vaikuttava varhaiskasvatus sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta hallitus turvaa tasavertaisen ja laadukkaan koulutuksen kaikille suomalaisille tunnelma tässä budjettikeskustelussa hyvin erilainen kuin aiemmissa vaikeat talouspäätökset ovat nyt takanapäin hallituksen puoliväliriihessä osaamiseen kohdistettiin yli kahdensadan miljoonan euron uudet panostukset näitä on nyt ilo olla viemässä toteen suomi tavoittelee osaamiseen perustuvaa kasvua ja haluaa olla maailman paras koulutusmaa myös tulevaisuudessa kuljemme nyt valoisampaan suuntaan tämä näkyy esimerkiksi siinä että kun suomen talous on kääntynyt kasvuun keskeiseksi kysymykseksi on noussut osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen se onkin eräs tärkeä painopiste opetus ja kulttuuriministeriön talousarviossa arvoisa puhemies luettelen joitakin poimintoja ensi vuoden talousarvioesityksestä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan ensi vuoden alusta lukien tämän merkittävän merkittävän alennuksen vaikutus on seitsemänkymmentä miljoonaa euroa ja se on ehdottoman hyvä uutinen lapsiperheille pieni ja keskituloisen perheen maksut alenevat ja toisen lapsen si saralennus on jatkossa viisikymmentä prosenttia nykyisen kymmenen asemasta keskituloinen kahden lapsen perhe säästää maksualennusten myötä yli tuhatkaksisataa euroa vuodessa lisäksi hallitus käynnistää kokeilun viisi vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä kuntien kanssa kokeiluun on varattu viisi miljoonaa euroa yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmääriä nostetaan varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen on lisätty kaikkiaan kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa kehyskaudelle euron lisäys tulee vuodelle kaksituhattakahdeksantoista yliopistojen kanssa on sovittu että rahalla saadaan tuhat uutta yliopistokoulutettua lastentarhanopettajaa peruskoulun tasa arvoa vahvistetaan tasa arvorahoitus jolla tuetaan haastavilla alueilla toimivia peruskouluja kaksinkertaistetaan lisäys on viisitoista miljoonaa ja määräraha yhteensä on kolmekymmentä miljoonaa tämä rahoitus ei koskaan ole ollut valtion budjetissa näin korkealla tasolla

esityksen toisen kotimaisen kielen kielikokeilusta luonnontieteen ja matematiikan opetuksen laadun nostamiseen panostetaan lisäämällä määrärahoja viisi miljoonaa euroa lukiokoulutus uudistetaan uudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa vahvistaa lukiokoulutuksen laatua ja sujuvoittaa siirtymistä lukio opinnoista korkeakoulutukseen vapaasta sivistystyöstä nostan esille erityisesti maahanmuuttajille tarkoitetun uuden koulutusmuodon joka käynnistyy ensi vuonna sen keskeisenä sisältönä ovat luku ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen opinnot vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta tulee voimaan ammatillisen koulutuksen reformi reformi suurin koulutusuudistus kahteenkymmeneen vuoteen samassa yhteydessä opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle siirretään tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus ja osa tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksesta tämän johdosta ammatillisen koulutuksen määrärahaa lisätään opetus ja kulttuuriministeriön pääluokassa viidelläkymmenellä pilkku seitsemällä miljoonalla eurolla sieltä työ ja puolelta ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanon tukemiseen esitetään ensi vuodelle viidentoista miljoonan euron lisäpanostusta oikeus oppilas ja opiskeluhuoltolain mukaisiin psykologi ja kuraattoripalveluihin laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita palveluiden laajentamiseen panostetaan viisi pilkku kuusi miljoonaa euroa muutoksen myötä palvelujen piiriin pääsee viisikymmentätuhatta opiskelijaa nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisätään tuhannella opiskelijavuodella lisäyksen kustannusvaikutus on yhdeksän pilkku neljä miljoonaa euroa ja tästä sovittiin budjettiriihessä hallituksen korkeakoulupoliittisen linjan ytimessä on korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun vaikuttavuuden ja kansainvälisyyden edistäminen konkreettinen esimerkki suomen talouden suunnan kääntymisestä on että meillä on nyt alueita joilla talous kasvaa vauhdilla ja koulutettua työvoimaa tarvitaan toukokuussa hallitus päätti kohdentaa positiivisen rakennemuutoksen alueiden osaamistarpeisiin kaikkiaan kaksikymmentä miljoonaa euroa tästä tekniikan alan fitech yhteistyöyliopisto mallista silloin sovittiin ja ja se on erinomainen malli jolle tulee myöskin kahdentoista miljoonan euron rahoitus aikana nyt hallitus on vielä

lisännyt tuohon kaksi miljoonaa euroa jotta yhteistyötä voitaisiin laajentaa myös muualle kuin sinne lounaisen suomen positiivisen rakennemuutoksen alueelle myös ammattikorkeakoulutusta vahvistetaan positiivisen rakennemuutoksen alueella suomen akatemialle esitetään määrärahavaltuutta lippulaivatutkimuskeskittymien toteuttamiseen kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ja vastaavasta panostuksesta vuodelle sovittu kevään julkisen talouden suunnitelman yhteydessä lippulaivaohjelma vahvistaa suomalaisen tieteen huippuja ja edistää tutkimuksen vaikuttavuutta datahallinnan ja suurteholaskennan kehittämiseen on kehyksessä varattu miljoonan euron määräraha mistä kaksitoista miljoonaa kohdistuu ensi vuodelle kehittämisohjelmalla nostetaan alan tutkimusinfrastruktuuri kansainväliselle tasolle ja vahvistetaan tekoälyyn liittyvää tutkimusta ja koulutusta ammattikorkeakouluja ja yliopistoja pääomitetaan hallitusohjelman mukaisesti ammattikorkeakoulujen tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan kohdennetaan uusi viiden miljoonan euron määräraha osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja alueiden työelämän kehittämiseksi arvoisa puhemies valtion budjetissa opetus ja kulttuuriministeriön osuus on kuusi pilkku kuusi miljardia euroa kun kuntien panostukset lasketaan mukaan loppusumma kasvaa jopa kuuteentoista miljardiin euroon suomessa uskotaan koulutukseen tutkimukseen kulttuuriin ja sivistykseen

ne aloittaa edustaja puumala

puhemies koulutus on parasta mitä me voimme lapsillemme ja ja nuorillemme antaa se on oikeastaan johtava periaate koko suomelle me elämme käännepisteessä jossa voi sanoa pitkästä aikaa pääsemme sanomaan että me satsaamme koulutukseen nämä ministerin nostamat esimerkit kertovat juuri siitä että ne ovat hyvinkin merkittäviä maksuttomuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa on hyvin merkittävä toimi myöskin näiden lasten perheiden taloudessa

tulee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sanoisin että aika hyvin meillä on uudistusvaiheessa korkeakoulukenttä lukiota uudistetaan varhaiskasvatusta uudistetaan ja lisäksi peruskoulujen opetussuunnitelmia viedään eteenpäin satsaamalla opettajien osaamiseen

puhemies koulutuksen sektori on käynyt läpi rajuja leikkauksia kahden vaalikauden aikana nyt lopulta tunnelin päässä näkyy valoa on monia hyviä asioita joihin tässä on jo viitattu itse näen erittäin arvokkaana asiana sen että saatiin maaliin viime keväänä toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi jota asiantuntijat ovat kiittäneet on äärimmäisen että nyt toimeenpanoon on lisärahoitusta onkin tärkeää kun tuolta kentältä kuulee viestejä että kun koulutuksen painopistettä laajennetaan työssä tapahtuvaan oppimiseen yritykset entistä enemmän tarttuvat tähän mahdollisuuteen ja tietoa kulkee yrityksille ja ja heille saadaan kannustinta tähän

puhemies ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukemiseen osoitettu viisitoista miljoonaa on tervetullut tämän mittavan tärkeän uudistuksen toteuttamiseksi ammatillisesta koulutuksesta tehdään käytännönläheisempää mikä on hyvä asia tästä huolimatta kannan huolta ammattikoulujen resurssien riittävyydestä ammatillisesta koulutuksesta on leikattu jo usean vuoden ajan ja käytännön opetustoiminnan järjestäjät kamppailevat jatkuvasti resurssien riittävyyden kanssa kysyisinkin ministeri grahn laasoselta onko tämä viidentoista miljoonan euron suuruinen ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoon suunnattu raha riittävä suhteessa kyseisen hankkeen laajuuteen ja ennen kaikkea kärsiikö tästä

arvoisa herra puhemies kataisen hallitus kasvatti merkittävästi peruskouluille ohjattua rahoitusta luokkakokojen pienentämiseen stubbin hallitus puolitti ne ja tämä hallitus vei loput rahat pois se on johtanut siihen että peruskouluissa luokkakoot ovat lähteneet tämän hallituskauden aikana merkittävään kasvuun opetushallinnon tilastopalvelu vipusen mukaan itse asiassa nyt ollaan jo korkeammalla tasolla ennen kataisen hallituksen panostuksia samaan aikaan toisella asteella ammatillisella puolella on tehty massiiviset leikkaukset mikä merkitsee sitä että lähiopetusta joudutaan vähentämään ammatillisella puolella jolla jo nyt keskeyttäminen on ollut ongelma siihen vaikuttaa lähiopetuksen puute siihen vaikuttaa oppimateriaalien korkea hinta nyt kysymykseni kuuluukin mikä tulevaisuus suomella on jos hallitus kasvattaa peruskoulun luokkakokoja ja vähentää lähiopetusta ja samaan aikaan osa oppilaista joutuu korkeiden kustannusten vuoksi mitä tälle voitaisiin tehdä

puhemies kun tätä budjettia katsoo kokonaisuudessaan ensimmäinen ajatus mikä tulee mieleen on hämmennys koska budjetissa yhdistyy toistensa kanssa ristiriitaisia asioita toisaalta siellä on luettavissa valtava vimma ja halu uudistaa ja luoda

leikkauksia jotka ovat uhka sille perustalle ja sille kokonaisuudelle ja uhka myös sille mistä ministeri puhuu että jokainen nuori saisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat viedä sitä omaa elämäänsä eteenpäin tätä ristiriitaa on hyvin vaikea käsittää ja ne leikkaukset uhkaavat myös sitä uudistusta yhtenä ajankohtaisena esimerkkinä on yliopistojen pedagogiikka miten paljon siihen onkaan viime vuosina panostettu tuettu tutkijoita opettamistyössä jotta kaikki erilaiset oppijat saavat sen opin ja sitten tulevat leikkaukset ja sen jälkeen opetuksesta vähennetään jolloin myöskin menee hukkaan sitä vahvaa uudistustyötä mitä on jo tehty

arvoisa puhemies esitys on valitettava esitys lisää epätasa arvoa koska se mahdollistaa toisen kotimaisen kielen hyvin nuorena ja tämä voi myöhemmin osoittautua kohtalokkaaksi valinnaksi on suorastaan surullista keskustella siitä miten suomessa voidaan lukea vähemmän kieliä kun meidän tulisi päinvastoin keskittyä siihen miten voidaan aikaistaa kaikkea kieltenopetusta ja kannustaa meidän nuoriamme lukemaan enemmän kieliä aikaisemmassa vaiheessa

huomiota varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen kasvamiseen liian suuret opetusryhmät tekevät mahdottomaksi meidän ammattitaitoisen ja osaavan henkilökuntamme panostamisen yksilöidysti nuoriin ja erityisesti juuri heikommassa asemassa olevat hitaammin kehittyvät ja oppimisvaikeuksia omaavat jäävät jalkoihin suurissa lapsiryhmissä nämä valtionosuusleikkaukset ovat yli kuusi pilkku viisi miljoonaa vuodesta kaksituhattakuusitoista

hangosta nuorgamiin ei ole väliä missä lapsi käy peruskoulunsa tämähän ei tällä hetkellä enää pidä paikkaansa meillä on nyt tulossa ihan selkeitä eroja koulujen ja kuntien välillä olisinkin kysynyt miten tästä voidaan pitää näitten leikkausten keskellä huolta

pääministeri sipilä budjettiesitystä esiteltäessä totesi että

ilman perusopetuksen jälkeistä koulutusta olevien ihmisten työllisyysaste on neljäkymmentäkolme prosenttia ja että tälle asialle täytyy jotakin tehdä sdp on useampaan otteeseen nostanut esille oppivelvollisuusiän nostamisen oppioikeuden lisäämisen maksuttoman toisen asteen koulutuksen jolla voitaisiin vastata tähän huutoon useat asiantuntijat itse asiassa en tiedä yhtään asiantuntijaa joka olisi sitä asiaa vastaan sanovat että oppivelvollisuusiän nostamisella voitaisiin päästä tilanteeseen jossa koulupudokkaat työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret saataisiin estettyä tulevaisuudessa kysynkin ministeri grahn laasoselta miten suhtaudutte tähän oppioikeuden lisäämiseen tuonne kahdeksaantoista vuoteen asti
arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen jokaisesta eurosta jolla hallitus peruu itse tekemiään valtavia leikkauksia koulutukseen mutta samaan aikaan on todettava että mielestäni on sumutusta puhua uusista satsauksista koulutukseen jos taustalla on miljardin euron leikkaukset ja vain viidenkymmenen miljoonan euron lisäykset pysyvän rahoituksen osalta annan toki varauksettoman tukeni päivähoidon maksujen alentamiselle mutta samalla tahdon kysyä opetusministeriltä yhden kysymyksen subjektiivisesta päivähoito oikeudesta mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä nyt kun kunnista tulee selkeää viestiä siitä että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksella ei ole saavutettu hallituksen ennakoimia säästöjä käytännössä päivähoito oikeuden rajaus on ollut haasteellinen päiväkotien arjessa vaikka olette vannoneet että muutos ei vaikuta varhaiskasvatuksen laatuun niin äänet kentällä puhuvat jotain muuta lapsiryhmät ovat kasvaneet ja ryhmäytyminen on vaikeaa kun osa aikaisia ja täysipäiväisiä hoidettavia joudutaan yhdistämään samoihin ryhmiin viimeinen kysymys kiteytettynä kun kokemukset ovat tällaisia että säästöjä ei saada aikaan ja vaikutukset päiväkotien arjessa ovat kielteisiä oletteko valmiita vetämään pois esityksen subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksesta

herra puhemies koulutus ja sivistys on kansakunnan menestyksen perusta tässä jokin vuosi sitten kun koulutusleikkaukset olivat pahimmillaan kysyttiin että mihin käyttäisit yhteiskunnan viimeisen euron ruokaan ympäristöön vai vai lääkkeisiin vastaus oli selvä että koulutukseen koska koulutuksen ja sivistyksen kautta tulevat tulevaisuuden ongelmanratkaisijat sen takia on hyvä että opetusministerin johdolla nyt koko koulutuskenttää uudistetaan vahvalla otteella tulevaisuuden haasteisiin vastaamaan varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluopintoihin saakka tuossa budjetissa on hyviä kohtia muun muassa tämä tuhat uutta ammatillisen koulutuksen paikkaa sitä kautta nuorten syrjäytymistä ehkäistään varhaiskasvatusmaksujen poisto kuudeltatuhanneltaseitsemältäsadalta perheeltä on mahtava suuri osoitus siitä että tuetaan tuetaan työssäkäyntiä ja varhaiskasvatusta ja esimerkiksi tuo sisaralennus tarkoittaa keskituloiselle perheelle tuhannenkahdensadan euron säästöä vuodessa se on suoraa rahaa perheiden käyttöön

puhemies suomi haluaa olla maailman paras niin kuin täällä on jo usean kerran toistettu ja koulutus on siihen avainasia moneen suomen menestystekijään vaikutetaan matematiikan taidoilla mutta erilaisissa mittauksissa on käynyt ilmi että peruskoulun matematiikan taidot ovat heikkenevät

jo miettiä onko tällainen hankerahoituspohjalla oleva kehittäminen sittenkään hyvä asia saadaanko sillä rahalla aikaan sitä mitä haetaan vai olisiko tässä jokin muu ryhtiliike nytten paikallaan miten saataisiin lisää potkua esimerkiksi tähän matematiikan osaamiseen

useakin asia mistä voi ruotsalaisen eduskuntaryhmän kanssa olla samaakin mieltä mutta tässä kielikokeilukysymyksessä taidamme olla eri mieltä sininen eduskuntaryhmä näkee erittäin kannatettavana tämän alueellisen kielikokeilun eli että voi opiskella kaikki koulutusasteet ilman ruotsin kielen tai suomen kielen opiskelua kokeiluun osallistujat vapautetaan hakemuksesta toisen kotimaisen kielen opiskelusta suomenkielisissä lukioissa ja ammattikouluissa korkeakouluthan voivat jo nykyisellään tämmöisen vapauttamisen tehdä tässä on myös esitetty huolta siitä että jollain tavalla virkaura sitten vaarantuisi täytyy muistaa että se vaatimus edelleen pysyy ja sitten korkeakoulussa halutessaan voi tätä kieltä opiskella jos tarvitsee avustuksia kysyn arvoisalta ministeriltä suhtaudummehan sitten tämän kokeilun tuloksiin hyvin avoimesti kysyn myös miten näette kielten opiskelun

arvoisa puhemies nyt kun tuli tämä siniselle tulevaisuudelle erittäin tärkeä symbolikysymys eteen on hyvä muistaa että kun ylioppilasruotsista luovuttiin niin se perusteltiin aikoinaan muun muassa sillä että se antaisi tilaa lukiolaisille lukea muita kieliä miten on käynyt tänä päivänä luetaan vähemmän kieliä kuin aikaisemmin aivan liian moni oppilas jättää kielet pois kun kirjoittaa ylioppilaaksi ja tämä ei ole ole suomen kannalta toivottava kehitys ollenkaan vaan päinvastoin sitten on vielä niin edustaja elo että kaksikielisessä maassa on hyvä että oppii vähän tuntemaan sen toisen kieliryhmän kulttuuria ja kieltä ja ruotsilla pärjää myös pohjoismaissa ja se avaa ovia ja niin edelleen edelleen en voisi kuvitella että sanoisin meidän ruotsinkielisille lapsille että älkää lukeko suomea en voisi todellakaan kuvitella että sellainen tilanne tulisi eteen

arvoisa puhemies kuten täällä on aiemminkin todettu on tärkeää että koulutuksen panostuksia hiljalleen kasvatetaan ja kuten edustaja parviainen toi esille luonnontieteiden ja matematiikan osaamista vahvistetaan tällä valtakunnallisella kehittämisohjelmalla ja se onkin tärkeää koska suomen pisa menestys on heikentynyt jatkuvasti vuosien kaksituhatta ja kaksituhattaviisitoista välillä erityisesti luonnontieteissä ja

oppilaan vapautus toisen kotimaisen kielen opiskelusta esitys on sinällään hyvä ja oikeansuuntainen mutta olisi tietenkin toivottavaa että huomattavasti suurempi joukko oppilaita olisi päässyt tämän valinnanvapauden piiriin

täytyy tietenkin sanoa että nämä varhaiskasvatusmaksujen alentamiset pieni ja keskituloisten perheiden osalta ovat oikea suuntaus ja samoin hyvää on tämä kokeilu halukkaiden kuntien kanssa viisi vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta mutta täytyy sanoa ammatilliseen koulutukseen että nyt esitetyt panostukset ovat täysin ja nämä hallituksen leikkaukset ovat jo nyt vaarantaneet koulutuksen tasa arvon ja vähentäneet jopa tuhatkuusisataa työpaikkaa ammatillisesta koulutuksesta tämä ei voi mitenkään olla näkymättä opetuksen laadussa lähiopetuksen määrässä tai nuorten oikeudessa yhdenvertaiseen koulutukseen kysynkin teiltä arvoisa ministeri miten konkreettisesti koulutuksen tasa arvo turvataan oletteko valmis tekemään ammatillisen koulutuksen oppimateriaaleista maksuttomia jotta kenenkään nuoren ei tarvitse taloudellisten vaikeuksien vuoksi keskeyttää opintojaan
myönnän tähän debattivaiheeseen vielä kolme puheenvuoroa edustajille eloranta kosonen ja sarkomaa ja sen jälkeen jälkeen sitten otamme toisen ministerin vastauksen jälkeen
arvoisa puhemies kolmen viime vuosikymmenen aikana suomesta on kadonnut yli kuusisataatuhatta työpaikkaa joihin on riittänyt perusasteen koulutus peruskoulun varassa olevien työllisyys onkin pudonnut niin että heistä tosiaankin vain prosenttia on töissä pelkän peruskoulun käyneet ovat työssä vain et työiästään perusasteen koulutuksen varassa suomessa on huikea määrä yli kuusisataatuhatta työikäistä edelleen jokaisesta ikäluokasta noin kymmenentuhannen nuoren opinnot päättyvät peruskouluun ja tämä on suuri yhteiskunnallinen ja koulutuspoliittinen ongelma onkin aivan välttämätöntä että turvaamme jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen tutkinnon oppivelvollisuuden pidennys kattamaan toisen asteen tutkinto poistaisi samalla ongelman maksullisten oppimateriaalien osalta se parantaisi nuorten työllistymistä ja maksaisi itsensä pian takaisin oletteko arvoisa ministeri valmis tarttumaan tähän sdpn esitykseen oppivelvollisuuden tai oppioikeuden pidentämisestä kannattaa muistaa että euroopan maista vain turkissa on lyhyempi oppivelvollisuus kuin meillä suomessa

arvoisa herra puhemies tässä budjetissa on todellakin paljon hyvää tässä jo moneen kertaan mainittu varhaiskasvatuksen

tämä kokeilu ja sitten yleensä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen pieni ja keskituloisilta positiivisen rakennemuutoksen alueella tehdään tämä teknillisten yliopistojen fitech verkosto ja yhteistyö ja luodaan niitä malleja joilla sitten aiotaan levittää myös tätä tätä uutta uutta siellä opittua yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä olisinkin kysynyt tästä kun tämä sama ongelmahan on vähän kaikkialla suomessa eli meillä meillä eivät oikein työntekijät ja osaaminen ja yritykset kohtaa minkälaisia toimia tästä ennakoitte arvoisa ministeri olevan tulossa ja millä aikataululla

puhemies ensi vuoden talousarvio tekee hyvää satavuotiaalle suomelle takana ovat ministeri kiurun leikkaukset ja jalka jarrulla uudistukselle aika nyt uudistetaan koulutusta ja aidosti tulee uutta voimavaraa opetukseen sosiaalidemokraatit näyttävät kaivelevan vanhoja koulutuspoliittisia juoksuhautoja oppivelvollisuuden pidentäminen sen venyttäminen ei auta yhtään nuorta on todella varhaiskasvatus on mahdollista kaikille sen laatua parannetaan perusopetuksen laatua parannetaan niin että se kantaa niin että jokainen pääsee toisen asteen koulutukseen ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ehkäistään mikä parempi ohjaamot vakinaistetaan sinne tuodaan lisää voimavaroja psykososiaalisia tukipalveluita annetaan nuorille autetaan nuoria eikä vain venytetä sitä oppivelvollisuutta ja mikä parasta opiskelijavuosia tulee tuhat ja kysynkin ministeri grahn laasoselta kun täällä uudellamaalla ja helsingissä nuoret syrjäytyvät sen takia että ne aloituspaikat ovat toisaalla niin tuletteko kohdentamaan näitä paikkoja tänne uudellemaalle ja helsinkiin ja suurin kaupunkeihin kuten turkuun jossa todellakin on pula

arvoisa puhemies suuret kiitokset monista hyvistä puheenvuoroista joita tässä salissa pidettiin ja niitä mielelläni kommentoin ensinnäkin tästä isosta kuvasta hallituksen tärkein päämäärä on saada suomi jälleen nousuun ja kasvuun lisää työllisyyttä ja tässä päämäärässä olemme nyt pidemmällä kuin voi sanoa pitkään aikaan lähes kymmenen heikon vuoden jälkeen suomen talous on kääntynyt nousuun ja työllisyys paranee se on hyvä uutinen myös siitä näkökulmasta että se mahdollistaa meille jälleen myöskin koulutukseen tehtävät panostukset edellinen hallituskausi oli monella tavalla koulutuspoliittisesti synkkä oli sosiaalidemokraattinen opetusministeri jonka aikana

ja matematiikan oppimiseen esimerkiksi huomiota ei kovin suuresti kiinnitetty silloin eli monet tärkeät uudistukset jäivät tekemättä edellisellä hallituskaudella ja tähän me olemme nyt tehneet muutosta meillä on käytännössä menossa erinäköisiä uudistuksia kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta aina elinikäiseen oppimiseen asti nuorisotyöttömyydestä kun puhutaan niin kaikkein vaikuttavinta on pyrkiä vaikuttamaan nuorten syrjäytymiseen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukemalla perheitä ja panostamalla varhaiskasvatukseen ja nyt tällä hetkellä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen on nostettu hallituksen ihan strategiseksi päämääräksi varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ensi vuonna laatua vahvistetaan uusilla varhaiskasvatussuunnitelmilla ja ammattilaisten määrän ja osaamisen vahvistamisella eli on varhaiskasvatuksessa nyt siihen suuntaan että varhaiskasvatukseen osallistuisi jatkossa yhä suurempi osa ikäluokasta viisi vuotiaiden maksuttomuuskokeilu on erittäin hyvä avaus ammatillisessa koulutuksessa iso reformi on käytännössä jo hyväksytty täällä eduskunnassa ja se tulee ensi vuoden alusta voimaan iso koulutusuudistus

pieni siivu ammatillisesta koulutuksesta nyt me rakennamme yhtenäisen kokonaisen ammatillisen koulutuksen järjestelmän joka pystyy palvelemaan myös tätä haastavaa nuorten aikuisten kohderyhmää entistä paremmin lisäksi hallituksella on yhdeksännentoista kohdan ohjelma nuorten syrjäytymisen vähentämiseen

puhemies ministeri puhui vaikuttavista uudistuksista edellisellä hallituskaudella pantiin toimeen nuorisotakuu osana koulutustakuu joka takasi yhdeksäs luokkalaisille jatkon kävin läpi kymmenen vuoden jakson ennen koulutustakuuta ja pari vuotta kun se on ollut voimassa ja sen vaikuttavuus todella näkyy tilastoissa kahtena ensimmäisenä toimeenpanovuonna yhdeksännen luokan jälkeen aloittamatta jättäneiden osuus putosi liki kolmanneksella siis tuhansilla nuorilla tämä on tietysti ihanaa hienoa vaikuttavaa koulutuspolitiikkaa ja sen jatkoa

puhemies on erinomaista että hallitus panostaa nyt varhaiskasvatukseen alentamalla varhaiskasvatusmaksuja ja samalla lisäämällä aloituspaikkoja usean vuoden aikana nämä ovat oikeita tekoja valtion taloudellinen tutkimuskeskus on tutkinut perusopetuksessa positiivisen diskriminaation rahoitusta ja todennut sen erittäin vaikuttavaksi kysyisin voisiko tätä samanlaista rahoitusta harkita myös varhaiskasvatuksen puolella sillä voisi olla paikkansa toinen kysymykseni liittyy liikuntaan ja liikkuvaan kouluun pääsin tänään seuraamaan kuinka vantaalla noin kolmetuhattakolmesataa lasta liikkui school action daynä ja satatuhatta lasta tänään koko suomessa liikkui liikkuva koulu on ollut menestystarina mutta se on tällä hetkellä hankerahoituksena
tavoitteena on kuitenkin vakinaistaa toimintaa nyt samalla kun uudistetaan opettajien täydennys ja peruskoulutusta kuinka voidaan huomioida se että toiminnallinen opetus ja opetuksen liikunnallistaminen otetaan huomioon siinä

koulun toimet koulukiusaamisen ehkäisemiseksi eivät valitettavasti ole riittäviä jatkuvasti tulee uusia ja uusia yhteydenottoja siitä että kiusaaminen jatkuu se on joittenkin kohdalla jatkunut jo vuosia haluaisinkin tietää mihin toimiin hallitus ryhtyy erittäin epäoikeudenmukaisen ja syrjäyttävän ja mielenterveysongelmia aiheuttavan koulukiusaamisen paremmaksi suitsimiseksi ollaanko valmiita esimerkiksi perusopetuslakiin laittamaan sitova pykälä siitä että jollekin koulussa ihan todella kuuluu siitä huolehtiminen että kun kiusaamistoimia on tehty havaittu se kiusaaminen myös loppuu milloin me saamme jälkihuollon josta on hyviä malleja olemassa jo suomessa osaksi koulutyötä niin että silloin kun näitä kiusaamistapauksia todetaan oppilaat saavat myös jälkihuoltoa

puhemies opetusministeri puhui kauniisti siitä miten tunnelma on nyt erilainen kuin aikaisemmin tässä salissa ja että ajat ovat paremmat nyt ikävä velvollisuuteni on tässä muistuttaa opetusministeriä siitä että sipilän hallitus on hallitus joka tulee jäämään historiaan massiivisista koulutusleikkauksistaan ja siitä että tämä hallitus petti opiskelijoille annetun koulutuslupauksen lupasitte ennen vaaleja että opiskelu säilyy opintorahapainotteisena mutta ja tehneet siitä lainapainotteisen hallitus leikkaa nolla pilkku viisi miljardia koulutuksesta ja paikkaa viidelläkymmenellä miljoonalla pysyvää rahoitusta elikkä leikkaatte itse tekemänne rahoitusaukon yhden kymmenesosan kokoisella summalla tätä ei voi pitää hyvänä politiikkana puhuitte kauniisti myös siitä että ennaltaehkäisy tärkeintä mutta miksi sitten teette näitä toimenpiteitä joilla itse lisäätte koulupudokkaiden syrjäytyvien määrää

arvoisa puhemies pari viikkoa sitten julkaistiin oecdn tutkimus jossa todettiin että suomi on tilastokärjessä koulutuksen rahoituksessa suomi käyttää oecd maista kolmanneksi eniten julkista rahaa koulutukseen varhaiskasvatukseen osallistumisaste on kuitenkin suomessa kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen alhainen oecd alueella kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia neljä vuotiaista osallistui vuonna kaksituhattaviisitoista varhaiskasvatukseen suomessa neljä vuotiaiden osallistumisprosentti oli seitsemänkymmentäneljä osallistumisaste ei juurikaan nouse viisi vuotiaiden kohdalla vaan vasta esiopetukseen osallistuvien kuusi vuotiaiden kohdalla suomi tavoittaa kansainvälisen keskiarvon arvoisa puhemies hallitus on asettanut tavoitteeksi varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen ja osallistumisasteen nostamisen yhtenä keinona käynnistetään kokeilu viisi vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta halukkaiden kuntien kanssa arvoisa ministeri tämä on erittäin hyvä asia millaista palautetta kunnista on tullut ja millaisin kriteerein siihen kokeiluun pääsee mukaan

arvoisa puhemies toisin kuin vihreät perussuomalaiset pitivät hyvänä subjektiivisen päivähoidon rajaamista koska se on ollut toimiva ratkaisu uudistaa päivähoitoa toisekseen vantaalla saadut kokemukset osoittavat sen että kaikki ne perheet jotka tarvitsevat subjektiivista päivähoitoa lapsilleen jonkun erityisen syyn tähden käytännössä ovat saaneet ja saavat sitä se vastausprosentti oli yli yhdeksänkymmentä että ne jotka hakivat sitä saivat siinä mielessä subjektiivinen päivähoito ei ole heikentänyt kenenkään lapsen päivähoitoon pääsyä jos siihen tarvetta on ollut tässä yhteydessä on pakko heittää palloa vähän sosiaalidemokraattien suuntaan koska meillä on vantaalla nyt taas pallo palaamassa takaisin siihen suuntaan että me menemme takaisin subjektiivisen päivähoidon mahdollistamiseen ja me menetämme ne miljoonien eurojen säästöt ja ne hyvät kokemukset mitä on saatu toivoisinkin että antti lindtman ottaa kopin tästä ja mentäisiin virkamiesten esittämällä linjalla tässä

me olla hiukan kunnianhimoisempia siinä että kun ammattikoulutukseen tarjotaan vain tuhat lisäpaikkaa ja me tiedämme että meillä on tuhansia ja tuhansia nuoria joilla ei ole toisen asteen koulutusta heille turvattaisiin jonkunnäköisiä opintopolkuja

vantaalla perussuomalaiset ja kokoomus löysivät toisensa ja rajasivat päivähoito oikeutta ja me sitä vastustimme halusinkin tähän liittyen kysyä opetusministeriltä tämä rajaus säästää valtion rahoja viisitoista senttiä jokaista suomalaista kohden kuukaudessa onko se sen arvoista

viisitoista senttiä kuukaudessa jokaista suomalaista kohden arvoisa puhemies varsinainen asia oli kysyä kun huomasin että jopa osa kokoo musedustajista oli huolissaan oppimateriaalien maksujen tasosta toisella asteella niin tämähän poistuisi pidentämällä oppivelvollisuutta toisen asteen yli huomasin että jopa tuomo puumala viittasi että tätä voitaisiin harkita keskusta on tarkistamassa kantaansa viimeinen este tässä on jälleen kerran kokoomus arvoisa ministeri voisitteko kuitenkin vielä harkita kantaanne tässä

tuoreen selvityksen mukaan lastentarhanopettajista jopa neljäkymmentä prosenttia harkitsee alanvaihtoa syinä ovat huono palkkaus sekä henkinen ja fyysinen kuormittavuus varhaiskasvatuksen ryhmien kokojen kasvattaminen mistä hallitus päätti lisää työn kuormittavuutta ja voi pahentaa työvoimapulaa mikäli se lisää alanvaihtoja ja tätä myöten lastentarhanopettajien sinänsä erittäin tarpeellinen koulutusmäärän lisääntyminen voi valua hukkaan jos ihmiset vaihtavat kasvavissa määrin alaa miten

tämä kokeilu voitaisi jo unohtaa

puhemies ensin se että kun täällä on sanottu matematiikan opetuksen tehostamisesta ja parantamisesta niin miksi ei varmasti näin mutta älkää ihmeessä antako humanismin käsityksen kadota älkää missään tapauksessa lopettako historiaa ja yhteiskuntatieteitä

ja toinen asia arvoisa puhemies on se että tiedämme täällä mainitun positiivisen rakennemuutoksen asetelman varsinais suomessa mikä tarkoittaa sitä että äänekosken kaltainen investointi toistuu turun seudulla seitsemänä perättäisenä vuonna sen eräs pullonkaula johon ministeri on käynyt ripsakasti kiinni on koulutus korkeamman asteen diplomi insinöörikoulutus joka tarvitsee kiireellisesti ja nopeasti apuja siihen on olemassa malli mutta ei kai ministeri ole luovuttanut siinä että pidemmällä aikavälillä myöskin diplomi insinöörikoulutus saataisiin turussa pysyvästi jalalle

oppilasta mikä varmaan oli pettymys niille kokeilun taustajoukoille jotka todistettavasti halusivat viisinumeroista lukua tämä kaksituhattakaksisataa tekee tästä paperitiikerin sellaisenaan mutta ei niille joita se koskee koska he joutuvat epätasa arvoiseen asemaan verrattuna niihin jotka oppivat näitä kieliä koska hallitus varmaan tekee lähtökohtaisesti merkittäviä ratkaisuja niin kysyn millä tavalla tämä kokeilu vaikuttaa suomen talouskasvuun kansainväliseen menestykseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen

arvoisa puhemies maamme menestys on perustunut vahvaan osaamiseen ja siihen että jokaisesta lapsesta voi tulla mitä tahansa siihen että opetuksemme on laadukasta ja vahvaa jo varhaiskasvatuksesta lähtien mutta nyt arvoisa hallitus te olette romuttaneet tämän lähtökohdan työttömien lapset eivät enää pääse osallisiksi kokopäivähoidosta ja tämä syrjäytymisen polku uhkaa alkaa jo varhain tämä on iso virhe ja toivon hartaasti että hallitus korjaa ajoissa tämän virheensä toiseksi ammatillisesta koulutuksesta on leikattu todella rajusti satayhdeksänkymmentä miljoonaa se karsii lähiopetusta se karsii opetuspaikkoja teillä on toki suunnitelmana lisätä opetusta yrityksissä mutta kysynkin ministeriltä miten te arvioitte että yritykset tarttuvat tähän mahdollisuuteen mitä porkkanoita annatte yrityksille kun nyt oppisopimuskoulutuskin on niin vähän suosittua lisäksi haluaisin vastauksen edustaja sarkomaan kysymykseen miten voidaan täällä uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla lisätä koulutuspaikkoja nuorille

koulutuksen ja opetuksen saralla on erityisesti kolme valopilkkua pitkään ja hartaasti toivottu opiskelijoiden huoltajakorotus tulee ensi vuonna se on seitsemänkymmentäviisi euroa kuukaudessa ja se on nimenomaan pienituloisille opiskeleville perheille iso iso kädenojennus

alentaminen ja nollaluokkaan pääsee yli kuusituhattaseitsemänsataa perhettä se on iso asia ja kokeillaan myöskin maksutonta varhaiskasvatusta ja jokaisella suomalaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vähintään kaksikymmentä tuntia viikossa vähintään kaksikymmentä tuntia tämä pitää muistaa vielä viimeiseen henkäykseen sanon sen että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja lisätään se on hyvä osoitus siitä että koulutukseen panostetaan noiden raskaiden leikkausten jälkeen

heinonen aalto gustafsson ja puumala ja sen jälkeen sen jälkeen ministerin vastaus
puhemies itse en usko sosiaalidemokraattien ajamaan opiskelupakkoon vaan mieluummin siihen että etsitään keinoja tukea erilaisia opiskelijoita ja kannustaa kannustaa erilaisia oppijoita kannettu oppilas ei koulussa pysy ja ja sen takia kannattaa etsiä muita keinoja pidän myönteisenä sitä että opetusministeri grahn laasosen johdolla varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja monet perheet lähes seitsemäntuhatta perhettä pääsevät maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin keskituloisen lapsiperheen varhaiskasvatusmaksut laskevat yli tuhatkaksisataa euroa vuodessa nämä ovat merkittäviä panostuksia mutta kysyisin tästä viisi

jo käsitystä siitä kuinka monta kuntaa kaupunkia saadaan mukaan kokeiluun ja kuinka monesta perheestä on kyse ja iso kiitos siitä että teidän johdollanne panostetaan myös lastentarhanopettajien koulutuksen lisäämiseen mutta myös opettajiin meillä on maailman parhaat opettajat ja siitä voimavarasta on hyvä pitää kiinni

arvoisa puhemies edustaja sarkomaa puheenvuorossaan hyvin vähättelevästi viittasi että sosiaalidemokraatit kaivavat joitakin vanhoja juttuja esille kun puhumme oppioikeudesta oppivelvollisuusiästä voin kuulkaa kertoa teille että talousneuvoston puheenjohtaja professori uusitalo on suhtautunut myönteisesti oppimisiän nostoon samaten tampereen yliopiston sosiaali ja terveyspolitiikan professori juho saari nuoremman polven johtavia professoreita näkee että kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiasta ei pidä jättää sohvalle vaan käyttää moderneja pedagogisia menetelmiä työtä ja opiskelun vuorottelua ja ja niin edelleen että herätkää nyt tästä unesta sinisestä unesta jota kokoomus elää te vastustitte peruskoulua aikanaan vastustitte ammattikorkeakoulu uudistusta nyt te vastustatte oppivelvollisuusiän nostoa joka on nuoren etu

on syytä antaa edustaja sarkomaalle vastauspuheenvuoro tämän puheenvuoron jälkeen ja sen jälkeen edustaja puumala
arvoisa puhemies tässä tuli taas todetuksi se että sosiaalidemokraateilla on katse tiiviisti siellä menneisyydessä totesin että pakolla ei nuoria voida auttaa se että me teemme sen pakolliseksi venytämme oppivelvollisuutta ei ole se apu ja tuki selkeä poliittinen tavoite on se että jokainen nuori jatkaa toisen asteen koulutukseen ja miten se tapahtuu on laadukas varhaiskasvatus

myöskin monin muin tavoin autetaan nuoria pakolla ei nuoria auteta vaan annetaan apua ja ja tässä on se ero

arvoisa puhemies keskustassa puhumme oppioikeudesta emme oppivelvollisuudesta ja tämä oppioikeus tulisi kyllä ilman puoluepoliittisia intohimoja ja ilman vallihautoja katsoa ihan rauhassa nyt siitä tulee pian aika hyvää ja vahvaakin tutkimuksellista evidenssiä ja katsotaan se sitten yhdessä rauhassa me ainakin ylläpidämme puolueessa herkkyyden koska niin että nuorten etu edellä täytyy täytyy asioissa edetä mutta haluaisin vielä sanoa tuosta peruskouluasiasta kun se oli varsinkin tässä debatin alkupuolella voimakkaasti esillä ja se on tärkeä asia siinä mitä rahaan tulee luulisin että tämän hallituksen rekordi on aika aika puhdas edellinen hallitus leikkasi noin neljäsataa miljoonaa euroa vähän reilut muun muassa peruskoulusta kuntien valtionosuuksien kautta tämä hallitus on on ehkä noin kymmenessä miljoonassa eurossa vähän laskentatavasta laskentatavasta riippuen joka tapauksessa yhteinen asia on että pohjaa on nakerrettu peruskoulussa ja kysymys ei ole pelkästään rahasta toivoisimme että voisimme yhdessä pysähtyä tähän ja ministerikin arvioisi nyt mitä kaikkea me voimme suomalaiselle peruskoululle tehdä ettei edessä ole ruotsin tie missä alueellinen eriarvoisuus kasvaa pisa tulokset heikkenevät

arvoisa puhemies hallitus suhtautuu erittäin vakavasti nuorten syrjäytymiseen ja vaikuttavin keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä on lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja tukea perheitä eli varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat aivan keskiössä kun puhutaan nuorten syrjäytymisen ehkäisystä tämä ei tarkoita sitä etteikö meidän pitäisi kohdentaa kaikki energiamme myöskin nuorten auttamiseen siinä vaiheessa kun nuori on putoamassa työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle ja myöskin siihen hallitus on varautunut kohdan ohjelmalla jolla ehkäistään syrjäytymistä ammatillisen koulutuksen reformi on ihan kokonaisuudistus joka tuo uudenlaisia työkaluja myöskin koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn koska meillä on käynyt niin että meillä on arvokas koulutustakuu josta pidetään tiukasti kiinni ja jonka eteen on tehty hyvää työtä mutta se ongelma on siirtynyt seuraavaan kohtaan joka on koulutuksen keskeyttäminen tätä vähennetään ammatillisen koulutuksen reformilla ja niillä henkilökohtaisilla poluilla joissa määritellään tuen tarve nuorten kohdalla meillä on ammatillisessa koulutuksessa hyvin erilaisia opiskelijoita meillä on siellä tavoitteellisia nuoria jotka esimerkiksi pian lähtevät kisaamaan osaamisen maailmanmestaruuskisoihin ihan maailman parhaiden titteleistä ammatillisessa koulutuksessa meillä on työelämässä niitä jotka tarvitsevat oman osaamisensa päivittämistä tai ovat alan vaihtajia sitten meillä on ammatillisessa koulutuksessa nuoria joilla on elämän suunta hukassa ja jotka tarvitsevat erittäin paljon tukea eli ovat niin niin sanotusti syrjäytymisen polulla kaikkia näitä ryhmiä meidän ammatillisen koulutuksen tulee palvella ja se on haastava tehtävä ja siihen ammatillisen koulutuksen reformia tarvitaan samoin tarvitaan panostuksia opettajien koulutukseen ja opettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksiin tämän hallituksen ohjelmassa on opettajankoulutuksen kehittäminen opettajankoulutusfoorumi kattaa käytännössä kaikki opettajankoulutusta tarjoavat korkeakoulut ja siellä on vahvasti myös kaikki sidosryhmätoimijat mukana ja siellä yhdessä ammattilaiset rakentavat tulevaisuuden opettajankoulutusta suomalaisessa koulutuspolitiikassa ihan keskiössä ovat meidän opettajat suomessa on maailman parhaat opettajat meillä on erinomainen opettajankoulutus ja tähän meidän pitää panostaa myöskin jatkossa tämä hallitus on tehnyt sellaiset panostukset opettajankoulutukseen mitä yksikään lähimenneisyyden hallituksista ei ole tehnyt eli olemme satsanneet nimenomaan opettajien ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin ja muun muassa uudenlaiseen tutoropettajamalliin joka on sieltä opettajankoulutusfoorumista myöskin ollut vahva suositus

koulutuksen tasa arvon vahvistamisessa oppimistulosten parantamisessa ja vahvistamisessa ihan pari sanaa haluaisin lausua kielten oppimisesta koska se nousi täällä vahvasti esille kielikokeilusta on hallitusohjelmassa kirjaus ja tämä toisen kotimaisen kielen kokeilu toteutetaan mutta isossa kuvassa hallituksen tavoitteena on kielten oppimisen varhaistaminen eli oppiminen alkaisi aiemmin ja monipuolistaminen sen lisäksi tavoittelemme sitä että koulutus kansainvälistyy että nuorilla on enemmän mahdollisuuksia kansainvälistymiseen jo koulutuksen aikana erilaisten vaihto ohjelmien kotona tapahtuvan kansainvälistymisen ja muun myötä tällä hetkellä turun yliopiston vararehtori riitta pyykkö laatii

varhaiskasvatus on tavoitteellista suunnitelmallista pedagogista varhaiskasvatusta päivähoitoa meillä ei enää ole se on mennyttä maailmaa varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus myöskin tästä eteenpäin vähintään se kaksikymmentä tuntia viikossa ja jos lapsi tai perhe tarvitsee enemmän niin lapsi sitä saa keskiössä koulutuspolitiikan toteuttamisessa on se että meidän tulee kuulla herkällä korvalla asiantuntijoiden ja tutkijoiden viestiä vaikuttavimmista keinoista ja yksi esimerkki miten näin on toimittu on se että että hallitus panostaa näihin tasa arvorahoihin elikkä siitä on nyt vattin tutkimuksen myötä tutkimustulosta ja näyttöäkin olemassa

vaikutuksia tasa arvon vahvistamiseen että vahvistamme heikommilla alueilla toimivien koulujen edellytyksiä ja tuomme lisää tukea sinne missä tarve on kaikkein suurin toinen näkökulma on tämän alueellisen tasa arvon vahvistaminen mikä on erittäin tärkeää oppimateriaalikustannuksista on parhaillaan opetushallituksessa selvitys käynnissä ja palaamme sen tuloksiin sitten heti kun se valmistuu kiitos

arvoisa puhemies kulttuurin ja taiteen urheilun liikunnan ja nuorisotyön sekä opintotuen vastuualueilla ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy lukuisia uudistuksia ja kehittämishankkeita opintotukeen esitetään seitsemänkymmenenviiden euron kuukausittaista

varten varataan kymmenen miljoonaa euroa huoltajakorotus koskettaa arviolta noin yhdeksäätoistatuhatta huoltajaa huoltajakorotus on merkittävä parannus perheellisten opiskelijoiden asemaan se turvaa opiskelijaperheiden toimeentuloa edistää monen opiskelijan opintojen jatkumista tämä hallitus toteuttaa näin ollen opiskelijajärjestöjen pitkäaikaisen tavoitteen opiskelijaperheiden huomioimisesta opintotuessa opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaan sisältyvien asumislisämäärärahojen tarve on vähentynyt opiskelijoiden siirryttyä pääosin yleisen asumistuen piiriin ensimmäinen kahdeksatta tänä vuonna voimaan tulleen opintotukiuudistuksen myötä asumisen tuki parani korkeita asumismenoja maksavilla pienituloisilla opiskelijoilla koska asumistuki on ympärivuotinen ja siinä huomioidaan korkeampia vuokria kuin asumislisässä opiskelijan käytettävissä oleva opintotuki nousi opintolainan valtiontakauksen määrän nostamisen myötä lisäksi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakahdeksantoista lukien vanhemman tulot eivät enää pienennä itsenäisesti asuvan yhdeksäntoista vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahaa arvoisa puhemies kulttuurin ja taiteen rahoitukseen esitetään ensi vuoden talousarvioon yhteensä pilkku kuusi miljoonaa euroa rahapelitoiminnan voittovarojen osuus rahoituksesta on kaksisataaneljäkymmentäneljä pilkku kolme miljoonaa euroa missä on kymmenen pilkku seitsemän miljoonaa euroa kasvua verrattuna tähän vuoteen taiteeseen ja kulttuuriin käytettävien rahapelitoiminnan voittovarojen kasvusta kymmenen miljoonaa irrotetaan jakamattomien voittovarojen rahastosta ja siitä on tarkoitus euroa kansallisteatterin pienen näyttämön perusparannuksen suunnitteluun ja kolme miljoonaa euroa määrärahasiirtoihin työ ja elinkeinoministeriön pääluokkaan josta rahoitetaan audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmää lisäksi jakamattomien voittovarojen rahastosta tehdään kuuden miljoonan euron lahjoitus suomalais virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan viron sata vuotisjuhlat ovat ensi vuonna joten nyt on oiva hetki panostaa yhteisen kulttuuriperintömme vaalimiseen teattereiden orkestereiden ja museoiden valtionosuuksiin on esityksessä varattu yhteensä sataviisi pilkku yksi miljoonaa euroa valtionosuus on tarkoitettu taide ja kulttuurilaitosten käyttökustannuksiin määrärahamitoituksessa on otettu huomioon aikaisemmissa kehyspäätöksissä sovitut säästöt vuosille sovittu indeksikorotusten jäädyttäminen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen säästö osana valtiontalouden sopeuttamistoimia valtionosuudet taide ja kulttuurilaitoksille perustuvat henkilötyövuosiin ja yksikköhintaan henkilötyövuosimäärä valtion talousarviossa säilyy teattereilla orkestereilla ja museoilla vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tasossa yksikköhinnan kustannustason tarkistuksesta johtuen taide ja kulttuurilaitosten valtionosuudet nousevat noin yksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna hallituksen kärkihankkeella parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua ja kulttuuriin taiteen perusopetuksen ja muun taide ja kulttuuritoiminnan tarjontaa lisätään ohjatulla kerhotoiminnalla ja lasten kulttuuritoiminnalla kouluissa prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan muille kuin visuaalisille taiteenaloille ja kattamaan taide ja kulttuuripalveluiden käyttöä sosiaali ja terveydenhuollossa toimenpiteisiin on varattu vuosille yhteensä kymmenen miljoonaa euroa mistä vuodelle kaksituhattakahdeksantoista varataan kaksi pilkku kuusi miljoonaa kulttuuri ja taidepolitiikan tavoitteena on taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytysten parantaminen kulttuurin perusta säilytetään vahvana ja elinvoimaisena tavoitteena on myös turvata taide ja kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus arvoisa puhemies urheilun puolella valtakunnallisia ja paikallisia liikuntaolosuhteita kehitetään sekä kansalaistoimintaa liikunnan edistämiseksi tuetaan tavoitteena on liikunnan harrastamisen lisääntyminen kaikissa väestöryhmissä huippu urheilua kehitetään tuloksellisesti ja vastuullisesti osana hallitusohjelman kärkihanketta toteutetaan tunti liikuntaa päivässä hanketta sen tavoitteena on että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin koulupäivän aikana kokeilua jatketaan myös toisen asteen oppilaitoksissa

vuonna kaksituhattakahdeksantoista kärkihankerahoitusta seitsemän miljoonaa euroa nuorisotoimialalla edistetään nuorten osallisuutta ja elämänhallintaa sekä seurataan ja tuetaan nuorten kasvu ja elinoloja nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toimintaa tehostetaan ja vaikuttavuutta lisätään nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan kärkihankkeen rahoitusta kohdistetaan toimiin joilla syvennetään nuorten palveluja tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä ja kootaan hyväksi havaittuja toimintamalleja valtakunnallisesti hyödynnettäviksi nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä tuetaan osana kärkihanketta rahapelitoiminnan voittovaroja esitetään käytettäväksi yhteensä miljoonaa euroa mistä taiteen ja kulttuurin osuus on siis kaksisataaneljäkymmentäneljä pilkku kolme miljoonaa liikunnan sataviisikymmentäkahdeksan pilkku yhdeksän miljoonaa ja nuorisotyön viisikymmentäneljä pilkku kahdeksan miljoonaa euroa aikaisempina vuosina kertyneitä jakamattomia voittovaroja tuloutetaan ensi

kuusi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa käytetään olympiastadionin peruskorjaukseen julkisen talouden sopeuttamistoimista huolimatta kulttuurin urheilun taiteen liikunnan ja nuorisotyön sekä opintotuen vastuualueilla vastuualueilla etenee siis merkittäviä

arvoisa puhemies lähdetäänpäs liikunnasta ja urheilusta liikenteeseen olette arvoisa ministeri vastaanottanut vähän aikaa sitten työryhmän erittäin hyvän työn siitä mitä liikunnalle ja urheilulle pitäisi tehdä nyt toivoisin että ottaisitte kantaa siihen miten suhtaudutte tuossa selvityksessä esille

se taitaisi olla ensimmäinen kerta kun liikunnasta urheilusta tuotaisiin selonteko itse pitäisin sitä erittäin perusteltuna kun ajatellaan kuinka suuret rahavirrat liikunnassa liikkuvat ja miten monelle hallinnonalalle se itse asiassa menee usein emme tule sitä ajatelleeksi toiseksi kysyisin mitä ajattelette tuosta rahastosta johon valtio laittaisi osasijoituksen ja jonka pääoman tuotoilla tuettaisiin erityisesti nuoria urheilijoita pidin myös sitä hyvänä esityksenä sitten kysyisin myöskin tuosta liikuntaneuvoston asemasta pidättekö hyvänä että se on siellä teidän ministeriönne alla vai tulisiko sen itse asiassa olla valtioneuvoston kanslian alaisuudessa jolloin se voisi ottaa eri

urheilun rahoitusjärjestelmä puhuttaa jatkuvasti kenttää laajasti toisaalta on tärkeää tukea urheiluseurojen lajiliittojen toimintaa ja liikuntaedellytysten tarjoamista kaikille ja toisaalta pitää muistaa että meillä on riittävät tukimuodot myös huippu urheilulle mikäli haluamme varmistaa lajimenestyksemme jatkossa samoin kuin puumalaa itseänikin kiinnostaa miten ministeri terho suhtautuu harkimon työryhmän esityksiin lisäksi pohdituttaa se myös itse istun liikuntaneuvostossa ja siellä on nyt kuultu eri hallinnonaloja ja yhteisesti tämä todettu että liikunta on asia joka itse asiassa on kaikkien hallinnonalojen yhteinen ja silti usein törmäämme siihen että raja aidat estävät tehokkaan toiminnan miten näette tämän asian

arvoisa puhemies käytän hyväkseni tilaisuuden en huomannut että keskustelua eurooppaoikeudesta kun eurooppaministeri on paikalla ja kysyisin miten eurooppaministeri näkee tämänhetkisen integraation ja miten suomi suhtautuu siihen kysyisin eurooppaministeriltä myös mikä on näkemyksenne eu kansanäänestyksen järjestämisestä nyt olette aikaisemmin keväällä sanonut että pidätte sitä henkilökohtaisesti hyvänä asiana ensi vaalikaudella miten suhtaudutte siihen ja mikä on asenteenne ja suomen hallituksen asenne tähän

puhemies tässä viime perjantaina ison britannian pääministeri theresa may piti varsin merkittävän linjapuheen britannian suhteesta brexit prosessiin eli britannian eu eroon tässähän on nyt useampia mahdollisia vaihtoehtoja ehkä eniten puheissa on ollut niin sanottu ylimenokauden sopimus sopimus olisi voimassa sen ajan kun britannia on sitten lopulta eronnut eusta toisaalta voitaisiin tehdä sopimus jossa suhde pysyisi nykyisenkaltaisena niin kauan kunnes britannia eroaa eusta tai kolmas mahdollisuus on yksimielisellä päätöksellä tehdä eroajan pidennys mikä olisi mahdollista perussopimuksien mukaan kysyisin tähän liittyen arvoisalta eurooppaministeriltä miten näette nämä vaihtoehdot suomen kannalta suomen hallituksen tehtävä on tietysti miettiä suomen kansallista etua ja esimerkiksi meidän

toimintakykyä tässä vaikeassa tilanteessa kun nyt näin iso eu jäsenmaa lähtee unionista
nyt kun näyttää olevan laajempaa tarvetta keskustella tästä eurooppa asiasta niin lienee järkevää että tämä keskustelu jaotetaan sillä tavalla että pyydän että ne henkilöt jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron eurooppa teemaan liittyen pyytävät vastauspuheenvuoronsa nyt sen jälkeen otetaan siihen ministerin vastaus ja sen jälkeen palaamme opetus ja kulttuuriministeriön asioihin

yhteydessä kun eurooppaministeri on paikalla on mahdollisuus kysyä myös tästä asiasta ja sen jälkeen palaamme okmn asiaan johon käytämme pääosan ajastamme

puhemies täällä varmaankin käytännöt määräävät tässä salissa joten niinpä kysyn

eurooppaministeri koheesiopolitiikkaan liittyen aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti komission tulisi antaa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä ehdotus uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi eteenpäin ja noista brexit neuvotteluista johtuen että tulevat rahoituskehysneuvottelut tulevat olemaan hyvin hyvin poikkeukselliset meillä on nämä tunnetut eurooppalaiset haasteet mutta siinä sitten mukana myöskin tämä brexit asia suomen on jo nettomaksajamaanakin tavoiteltava parempaa saantoa nimenomaan eun koheesiopolitiikassa kuinka te näette suomen aseman tuossa rahoituskehyksessä ja ennen kaikkea suomen koheesiopolitiikan linjaukset tulevissa neuvotteluissa

arvoisa puhemies minunkin kysymykseni koskettelee tätä brexitiä ja sen seurauksia suomelle ja suomelle erityisesti nettomaksajamaana olisin halunnut kuulla ministerin ja hallituksen näkemystä siitä millä tavalla lähdemme näihin tuleviin kuvioihin budjetin suomella rahoituskehysneuvotteluihin näkemystä meillä on pyritty siihen että pidetään prosentissa bktstä tämä yhteinen budjetti millä tavalla ajatellaan esimerkiksi meppien lukumäärästä tulevaisuudessa kun ison britannian mepit sieltä poistuvat mikä on suomen näkemys näihin kysymyksiin niin kuin edustaja katainen edellä mainitsi ylipäätänsä koko tuleva rahoituskehyskausi kun suuri nettomaksajamaa iso britannia lähtee unionista varmasti joudutaan ihan uudella tavalla sitten miettimään linjattu mitkä ovat suomelle tärkeitä painopistealueita millä tavalla budjettia mahdollisesti pitäisi muokata jotta sitten meille tärkeitä asioita siellä edelleenkin pysyy ja toisaalta sitten budjetin kokonaiskoko ei ryöpsähdä
nyt ministeri terho

arvoisa puhemies tässähän tuli tämmöinen yllätyskäänne siirryimme ikään kuin suuren valiokunnan kokoukseen mutta mikäs siinä vanhalle mepille se sopii aloitetaan tästä ollessa varsin ajankohtainen hänen puheensa on otettu myönteisesti vastaan myös täällä eu neuvottelupuolella ja sitä on pidetty rakentavana hyvästä syystä mielestäni tietenkään puheiden pohjalta ei käydä neuvotteluja vaan puheita täytyy sitten täydentää selkeillä ohjelmapapereilla ja linjauksilla siitä mitä britannia todella ajaa keskusteluthan ovat käynnissä juuri nyt tällä viikolla ja hyvinkin tärkeässä vaiheessa sen suhteen saadaanko merkittävää edistystä siihen että päästäisiin sitten puhumaan jossain vaiheessa myös tästä neuvottelujen toisesta vaiheesta joka ei vielä toistaiseksi edes oikein häämötä häämötä mitä tulee tähän siirtymäaikaan niin se on yksi näistä kohdista mihin tarvitaan vielä täsmennystä on varmasti ajateltavissa että britannia voi jonkinlaisen siirtymäajan tarvita mutta tarvitsee todella käydä jonkinlainen yksityiskohtaisempi keskustelu siitä mitä he hakevat hakevat tällä siirtymäajalla ja siitä nimenomaan tällä hetkellä meidän neuvotteluosapuolemme komission edustajana barnier siellä käy tätä keskustelua koheesiopolitiikasta vanha ja tuttu keskustelunaihe sen on tietenkin oltava tasapuolista selkeitä kriteereitä selkeitä kriteereitä täytyy noudattaa ja oltava ehdollista siinä suomi totta kai tavoittelee mahdollisimman suurta osuutta niin kuin kaikki muutkin maat mikä vaatii sitä että meillä täytyy olla hyviä hankkeita ja ajatuksia siitä mihin näitä rahoja käytetään samoilla ehdoilla tasaiselta pelikentältä muiden jäsenmaiden kanssa kun budjetista sitten keskustellaan peruslähtökohta suomella on se että kun eu pienenee myös budjetti pienenee ei ole mitään järkeä täyttää kaikkea ikään kuin tyhjää tilaa mikä erilaisissa tilanteissa syntyy ja tämä pitää paikkansa myös tämän parlamentin suhteen kun seitsemänkymmentäkolme paikkaa on vapautumassa briteiltä me emme aja sitä ajatusta että ne ainakaan kaikki täytettäisiin välittömästi meidän täytyy varautua paitsi siis näistä periaatteellisista syistä ettei ole tarkoitus olla aina mahdollisimman suuri myös siihen että joskus tulevaisuudessa saattaa taas tulla tarvetta joillekin toisille maille saada näitä paikkoja jolloin sitten tämä luo ikään kuin liikkumavaraa emme myöskään kannata ylikansallisia listoja joita on esitetty no edustaja essayah tietää jo europarlamentista aika moneen kertaan ja pitkällä historialla vielä kysyttiin tästä miten suhtaudun eun uudistamiseen ylipäänsä ja äänestykseen eun integraatiosta tullaan tänä syksynä keskustelemaan varmasti hyvinkin paljon siitä juuri tällä hetkellä käsittääkseni macron antaa visioita visioita lehdistön edessä ja niihin tullaan tietenkin vastaamaan ja kommentoimaan samoin kuin on tehty junckerin osalta ja teemme tätä valmistelutyötä jo ennalta sekä hallitusohjelman pohjalta että jatkuvasti viikoittain eu ministerivaliokunnan kokoontuessa nyt
tässä vaiheessa en salli sitten enää keskustelua eurooppa teemasta vaan jatkamme opetus ja kulttuuriministeriön alaa

puhemies urheiluministeri grahn laasosen aikana jos katsoo olympiamenestystä ja vertaa sitä edellisen urheiluministerin aikaiseen olympiamenestykseen mentiin alaspäin kuin lehmän häntä näin kävi myös ministeri terhon osalta jos katsotaan yleisurheilun mm kisamenestystä mutta tämä ei ole oleellista vaan oleellista on se miten saadaan lapset ja nuoret liikkumaan huippu urheilua tarvitaan tietysti nostattamaan kansallista positiivista yhteenkuuluvuutta ja esikuvaksi nuorille kysymykseni kuuluukin kun ministeri grahn laasonen leikkasi seuratukea

pyrittiin vähentämään hallintoa karsimaan sitä ja suoraan sinne ruohonjuuritasolle ohjaamaan varoja niin miten ministeri terho te aiotte toimia aiotteko palauttaa ne rahat jotka seuratuesta leikattiin jotka suoraan auttavat sitä ruohonjuuritason toimintaa toinen kysymys on mitä muita ajatuksia teillä on siitä miten lasten ja nuorten harrastuskustannuksia saadaan alaspäin kun tutkimukset osoittavat että jopa kolmasosa lapsista joutuu jättämään harrastuksen väliin liian korkeiden kustannusten vuoksi vuoksi se on iso ongelma tälle yhteiskunnalle

puhemies entisen urheiluministeri grahn laasosen aikana ministerit myös juhlivat maltillisemmin menestystä mutta itse toivon että menestys palaa ja juhlat olisivat kuitenkin maltillisempia jatkossakin uusi peliyhtiö toimii hyvin uusi veikkaus tuottaa hyvin urheilulle liikunnalle kulttuurille tieteelle ja taiteelle se on hyvä

vanhempiakin kiitos ministerille siitä että teidän aikananne panostetaan nyt myös huippu urheiluun niin itse huippu urheiluun kuin myös huippu urheilun

selonteko liikunnasta ja urheilusta on erittäin tervetullut me olemme myös valmistelemassa tälle kaudelle keskustelualoitetta liikunnasta ja urheilusta ja toivottavasti saamme sen myös puhemiehistön myötävaikutuksella eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian

puhemies kulttuuribudjettihan rakentuu pitkälti veikkausvoittovarojen pohjalle tämä suomalainen järjestelmähän on äärimmäisen upea voimme vain kuvitella minkälaista kulttuurielämän taide elämän tiede elämän ja urheilun rahoitus olisi jos meillä tällaista mahdollisuutta ei olisi samoin kuin kansalaisaktivismin pohjalta syntynyt suomen kulttuurirahasto nämä ovat eräänlaisia kivijalkoja nyt minun kysymykseni on kyllä eräänlainen hybridi kysyn ministeriltä

hänellä tietoa onko eun puitteissa kaavailuja että tällainen järjestelmä rahapeliyksinoikeus kenties jollakin aikavälillä eussa purettaisiin ja en malta olla sivistysvaliokunnan jäsenenä sanomatta että av kannustinjärjestelmä joka luotiin poikii jo hyvää

arvoisa puhemies haluaisin nostaa esiin prosenttitaiteen tervehdin ilolla sitä että prosenttitaidetta nyt laajennetaan kuvataiteesta myöskin muihin taidemuotoihin siihen liittyen ehkä kysynyt miten tätä laajennusta lähdetään ikään kuin edistämään voisi myöskin ajatella että kun prosenttitaideperiaatteessa kuvataide on ollut ehkä se tutuin muoto niin miten me rohkaisemme myöskin sitten alueellisesti käyttämään hyvin laajasti erilaisia taidemuotoja

sinne puolelle ovat tosi tervetulleita otetaanhan tässä huomioon kuitenkin ehkä taidekentän semmoista tietynlaista jakaantumista tai huolta siitä ettei taiteesta tule ikään kuin tämmöistä korvaavaa tointa sinne paikkaamaan sosiaali ja terveyspuolen palveluita vaan se on lisä ja sillä säilyy säilyy edelleen se taiteen

puhemies tänään kuulimme sivistysvaliokunnassa että kokonaisuudessaan kulttuuritoimen saralla kulttuuritoimen saralla määrärahan taso laskee samalla kun veikkauksesta tulevat tuotot kasvavat tästä kokonaisuudesta eikö tämä kehitys ole huolestuttava ja mihin toimenpiteisiin ministeri on mahdollisesti

koko suomen ongelma ja huoli on liikkumattomuus ja tämä koskee ihan kaikenikäisiä ennalta ehkäisevään toimintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen tulisi panostaa tarmokkaammin koska osa sairauksista voidaan jopa ehkäistä liikunnalla ja kiinnittämällä huomiota ravintotottumuksiin pitäisi miettiä tehokkaita keinoja liikunnan edistämiseksi ja niinpä kysynkin verotuksesta liikuntapalveluja kohdellaan eri lailla on kahdenkymmenenneljän prosentin alvia ja kymmenen prosentin alvia on vaikea erottaa mikä on varsinaista liikuntapalvelua mikä taas koulutuspalvelua ja opetuspalvelua personal trainerit ja valmennustoiminta katsotaan kahdenkymmenenneljän prosentin alvin piikkiin voidaanko ajatella että se olisi kymmenen prosenttia kuuluin myös työryhmään joka koko kevään istui ja käsitteli liikunta ja urheilukulttuurin asioita me teimme seitsemäntoista konkreettista ehdotusta ja kysyisinkin onko liikuntapolitiikan selonteko ministerin mielestä aiheellinen ja sitten yksi miljoona vähävaraisten lasten liikuntaharrastuksiin

arvoisa herra puhemies tunti liikuntaa päivässä on erinomainen kouluhanke kouluhanke ja se on tämän vuoden toimilla noussut kahdeksastakymmenestäyhdestä prosentista kouluista jo kahdeksaankymmeneenyhdeksään prosenttiin kouluista joten tavoitettavuus alkaakin olla jo

liikuntajärjestöjen rahoitus voisiko se olla pitkäaikaisempaa kuin tällä hetkellä nythän se on hyvin hankekeskeistä pirstaleista voisimmeko jopa siirtyä hallituskauden mittaiseen rahoitukseen
puhemies veikkaus tuo ministeriön käyttöön yli miljoonaa euroa vuositasolla kasvavan summan kaiken kaikkiaan mutta ei ole kovin häävi tilanne jossa veikkausta merkittävää tuoton tuojaa samanaikaisesti ohjastavat omistajaohjausministeriö reguloiva ministeriö ja sen lisäksi edunsaajaministeriöt joita ovat ainakin ministerien leppä mattila ja terho ministeriöt aika monta hattua sen vuoksi tätä asiaa pitäisi katsoa aika lailla vakavasti miten pitkällä tähtäimellä turvataan se että veikkaus kykenee kilpailukykyisesti jatkuvasti alati vaikeutuvassa kilpailutilanteessa pärjäämään tällaisena rahasampona

ministeri terho vastaa tähän sampokysymykseen

puhemies liikuntapoliittinen selonteko on varmasti enemmän kuin paikallaan tässä tilanteessa jossa suomalainen liikunta ja urheilujärjestökenttä on jälleen kerran hakemassa uutta järjestäytymistä ja ja sen jo suorittanut kunto ja terveysliikunta ja huippu ja kilpaurheilu uuden olympiakomitean alaisuuteen olisinkin kysynyt ministeriltä minkälaisia näkemyksiä on ensinnäkin urheilun rahoitusjärjestelmän uusimisesta mikä on tulevassa järjestelmässä olympiakomitean rooli millä tavalla ministeriö tulee edelleenkin asettamaan kriteerejä valvomaan niitten noudattamista ja toisaalta sitten valtion liikuntaneuvoston asemasta elikkä koko tämä valtava iso kokonaisuus ja miksi ei edustaja kanerva täällä vielä mainitsi sen rahasammon joka joka tuo liikunnan ja urheilun kenttään sen suurimman tuoton millä tavalla nämä kaikki asiat pitäisi pystyä nyt ajattelemaan tulevia vuosikymmeniä varten jotta suomalainen liikunta ja urheiluelämä pystyisi kukoistamaan ja kansaan saataisiin lisää liikettä ja kilpa ja huippu urheilu menisi eteenpäin

puhemies hallituksen saavutukset opintotuen leikkauksen saralla ovat mittavat ensin opintotuki poistettiin indeksistä pelkkä indeksin leikkaus ei riittänyt vaan tehtiin ihan indeksistä poisto opintotuesta leikattiin historiallisen paljon kaksikymmentäviisi prosenttia se on suuri summa jo ennestään pienestä tuesta huoltajakorotus mistä nyt on päätetty että se tulee on hyvä ja sitä mekin kannatamme mutta huoltajakorotuksenkin jälkeen tuki jää leikkauksia alemmalle tasolle on kataisen hallituksen aikana jolloin ministeri arhinmäki oli opintotuesta vastaava ministeri hallituksessa tehtiin suuria sopeutuksia mutta opintotuesta ei leikattu senttiäkään mutta arvoisa puhemies nämäkään leikkaukset eivät riitä nyt erityisesti kimppakämpässä asuvia opiskelijoita aiotaan rokottaa asumistuen muutoksella toivoisin että ministeri terho pitää opiskelijoiden puolia kun asiaa käsitellään hallituksessa että tämmöistä esitystä ei eduskuntaan tuotaisi opiskelijoiden kurittaminen kyllä alkaa jo riittämään

puhemies perheellisten opiskelijoiden opintotukeen tulee seitsemänkymmenenviiden euron korotus joka on todella hyvä asia mutta toisaalta samaan aikaan ongelmatiikka liittyy siihen että opiskelija katsoo taloutta kokonaisuutena ja meillä tällä hetkellä opintososiaaliset etuudet tuli äskenkin esille se että esitetään että meillä tulee kimppa asumiseen niin sanottu osa asuntonormi saattaa johtaa siihen että se on kuolinisku kimppa asumiselle joka on kuitenkin hyvin edullinen tapa asua eräällä tavalla tulee vähän semmoinen olotila että kun näitä tulee kerta kerta toisensa jälkeen niin opiskelijat voivat kokea että mattoa vedetään jalkojen alta on mielestäni syytä myös meidän okmn puolella ministeri terho paina päälle että tämä kimppa asuntonormi saadaan pyyhkäistyä pois päiväjärjestyksestä koska siinä ei yksinkertaisesti ole päätä eikä häntää

arvoisa puhemies kun te ministeri terho aloititte myös nuorisoasioista vastaavana kulttuuriministerinä keväällä niin sanoitte haastattelussa ensi töiksenne haluavanne korjata poliittisten nuorisojärjestöjen avustuskriteereihin liittyvät epäkohdat ja todennäköisesti teidän mielessänne oli varsinkin perussuomalaisten nuorten tilanne nyt kysyn onko tämä prosessi jollain tavalla edennyt tämän kesän aikana ja mikähän mahtaa olla tilanne tällä hetkellä
ja vielä edustaja hakkarainen ja sen jälkeen ministerin

minä en oikein ymmärrä tämmöistä että kulttuurille ja taiteelle esitetään neljäsataaviisikymmentäseitsemän miljoonaa vastaavasti liikunnalle esitetään satakuusikymmentäkuusi miljoonaa euroa noin pyöreästi mistä johtuu tämä epäsuhta että asetetaan kulttuurille ja taiteelle noin paljon rahaa ja liikunnalle näin vähän suhteessa siihen kulttuuriin ja taiteeseen meillä on liikunnan puute täällä on esitetty että tunti liikuntaa päivässä taiteilijoita näkyy olevan jyväskylässäkin joka liikennemerkissä jonkinlainen taideteos alkaa jo nykyjään olla kun näitä on tällä tavalla tuettu valtion määrärahoilla ja apurahoilla tässä näkisin epäsuhteen vastaa tähän reilusti
ministeri terho viisi minuuttia

arvoisa puhemies tässä ehkä eniten tuli liikunnasta ja urheilusta kysymyksiä joten aloitan siitä ja kun meillä on vielä toinen kierros niin sitten

ajankohtaisin ja ehkä eniten tässä nyt kysymyksiä herättänyt aihepiiri lienee tämä työryhmätyö jota hjallis ja myös edustaja elomaa olivat tekemässä ja moni muu tässä voisin todeta ensimmäisenä että suhtaudun myönteisesti ajatukseen hallituksen selonteosta ja tulen viemään sitä eteenpäin eli näin jotka liittyvät tämän hyvin monimutkaisen ja laajan kentän kehittämiseen työryhmän pohdinta tullaan ottamaan huomioon kaikin soveltuvin osin ja sitten hallituksen selonteko tehdään siihen päälle ja tältä pohjalta lähdetään sitten viemään eteenpäin tätä kenttää jonka työryhmä kuvasi minulle varmasti aivan todenperäisesti varsin monimutkaiseksi tarvittaisiin lisää yksinkertaisuutta ja tarvittaisiin tehokkuutta niihin resursseihin mitä käytettävissä on liikuntaneuvoston asemaa sivuttiin tässäkin työryhmätyössä en ota siihen vielä nyt suoraan kantaa miten tämä myöhemmin organisoidaan tämä rakennekin tältä osin on näitä pohdittavia kysymyksiä tässä varmasti on perusteita tähän näkemykseen huippu urheilumenestys no se on tietenkin niin kuin edustaja totesi keskeinen myös siltä osin että saa innostaa nuoria nuoria entinen urheiluministeri toki hyvin tietää että se on olympiakomitean alainen ensisijaisesti ja erilaisten lajiliittojen alainen toissijaisesti eikä ministeriö ohjaa tätä suoraan vaan rahoittaa näitä järjestöjä joilla on se ammattitaito ja asiantuntemus tämä periaate ei tule muuttumaan jatkossakaan jatkossakaan sanoisinpa jopa että se nyt vielä puuttuisi rahoituksen jakoon olen melko lailla tyytyväinen eli nämä erilaiset näkemykset ja asiat mukaan lukien taiteen ja kulttuurin jakosuhde joka on siis vähitellen tällaiseksi kehittynyt eikä suinkaan nyt mitenkään yhtäkkisesti eivät tule saamaan dramaattisia käänteitä tässä minun ministeriaikanani

kunnat ovat keskeisessä osassa siinä kun edustaja arhinmäki kysyi tästä miten saadaan nuoria lisää liikunnan piiriin ja hallitus on myös laittanut eteenpäin harrastustakuun johon sitten kannustamme vahvasti kuntia osallistumaan jotta saataisiin nimenomaan vähävaraisillekin perheille ja nuorille ainakin yksi harrastus taattua joka ainoalle tämä on tietenkin erittäin keskeinen tasa arvokysymys monessakin mielessä koska liikuntaharrastuksen puute voi taas heijastua monella tapaa muuhunkin sekä henkiseen hyvinvointiin että fyysiseen hyvinvointiin että myös sosiaaliseen menestykseen ja omiin ystäväpiireihin liikunnan verotus on tärkeä kysymys mutta se on verokysymys eli oikeastaan valtiovarainministeriön asia mistä minä en voi tässä linjata mutta tätä voidaan varmaan pohdiskella kyllä kuten työryhmäkin teki tässä tulevassa selonteossa

voisiko liikuntajärjestöjen rahoitus olla pitkäaikaisempaa pitkäjänteisempää se varmasti on yksi hyvä esitys muiden joukossa mitä tässä työryhmätyössäkin korostettiin sen ajatuksen pyrin viemään eteenpäin sitten kun hallituksen selontekoa tuotetaan vielä kysyttiin nimenomaan veikkauksen osasta tässä kaikessa kokonaisuudessa jo eu parlamentissa toimiessani törmäsin tähän kysymykseen usein eli suomen poikkeuksellinen menettely ei kuitenkaan onneksi ole aivan vailla muita vastaavia euroopassa mehän tulemme nimenomaan turvaamaan meidän rahoituksemme tämän veikkauksen monopolin jatkolla johon meillä on eu säädännössä oikeus olemme sen neuvotelleet ja sitten tietysti veikkauksen omilla hyvillä palveluilla koska näinä päivinä meillä on myös nämä nettipalvelut jotka kilpailevat kansainvälisesti vaikka meillä olisikin monopoli meillä täytyy olla hyvin osaava ja uudenaikainen nettipalveluverkko myös veikkauksen toimesta ja niin tällä hetkellä melko hyvin onkin nyt ollaan

herra puhemies edustaja heinonen on viime aikoina profiloitunut eduskunnassa tiukan ja rajoittavan alkoholipolitiikan kannattajana joten ymmärrän hänen tuohtumuksensa siitä että valitettavasti ilta venähti pitkäksi juhlinnassa mutta luulen että suomen kansa kuitenkin mieluummin ottaa mitaleita ja sitten

arvoisa puhemies toki olympiakomitea tekee urheilun osalta ratkaisut mutta kyllä pitää myös ohjata niin kuin on nähty näistä palkoista palkoista ja hallinnon suuruudesta johon puututtiin sitä että se raha menee todella urheilijoille ja valmentajille eikä hallinnon pyörittämiseen mutta kysymykseni on harrastetakuu mitä se tarkoittaa miten se käytännössä konkreettisesti auttaa näitä lapsia ei pelkkä sana auta ja konkreettinen kysymys kun seuratukea nostettiin ja nyt ministeri grahn laasonen sitä leikkasi niin oletteko valmiita palauttamaan sen koska sitä pidettiin erittäin tehokkaana ja hyvänä tapana auttaa ruohonjuuritasolla pienituloisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusta

arvoisa puhemies olisipa hienoa jos olisi niin yksinkertaista että ministeriä vaihtamalla meidän urheilumenestyksemme syttyisi uuteen loistoon näin ei valitettavasti kuitenkaan ole ja sen vuoksi pitääkin pohtia tarkasti mitä mitä pystymme tekemään sen eteen omakin kysymykseni koskee tätä seuratukea arhinmäen ministerikaudella oli varmasti hyvä ajatus siitä että tämä tuki ohjautuisi suoraan ruohonjuuritasolle kuitenkin olen itse toiminut esimerkiksi lajiliitossa ja nyt tällä hetkellä olympiakomitean hallituksessa ja voidaan myös esittää kysymys ohjautuvatko nyt kaikki liikuntaan suunnatut voimavarat samansuuntaisesti niiden tavoitteiden suuntaisesti on asettanut nythän tällä hetkellä olympiakomitea ja ministeriö yhdessä pohtivat tätä työnjakoa ja pyrkivät sitä selkeyttämään samanaikaisesti tulisi mielestäni pohtia myös kaikkien nykyään käytössä olevien tukikeinojen toimivuutta

arvoisa herra puhemies palaan jälleen tähän työryhmän työhön ja siihen ehdotukseen kahdeksantoista viiva kaksikymmentäkaksi vuotiaiden lahjakkaimpien nuorten tukemiseen työryhmä todella ehdotti yhden viiva kahden miljoonan lisäpottia heille ja se on äärimmäisen kannatettava ajatus meillä etelä savossa tätä on kokeiltu jo useita vuosia ja todettu se toimivaksi koska siinä vaiheessa juuri nuori tekee sen päätöksen ja usein se on taloudellinenkin kysymys pystyykö hän satsaamaan täysillä sitten huippu urheiluun sitä kautta meille niitä huippuja voi tulla että tuemme heitä juuri tuossa tärkeässä käännekohdassa tämä toimihan tuli joululahjarahoista viime vuonna ja nyt kysynkin sitten ministeri terholta onko mahdollista että jatkossa tämä olisi aivan semmoinen kiinteä osa budjettia ehkäpä jo

arvoisa puhemies täällä on tänään puhuttu paljon liikunnan tärkeydestä eikä eikä missään tapauksessa syyttä kysymys on tosiaan myös kansanterveydellisesti erittäin tärkeästä asiasta hyvä esimerkki tästä liikunnan merkityksen lisääntymisestä on liikkuva koulu hanke josta on paljon myös sen tavoitteena tosiaan on että peruskoululaiset saisivat liikkua vähintään tunnin koulupäivän aikana täällä on tullut tänään esille myös se että koulut ovat osallistuneet tähän hankkeeseen varsin hyvin mutta edelleen yli kymmenen prosenttia kouluista näyttäisi olevan hankkeen ulkopuolella täydellisyyteen on siis yhä matkaa ja kysyisinkin ministeri terholta mitä konkreettista hän voisi asian suhteen tehdä jotta kaikki koululaiset saisivat mahdollisuuden lisääntyneeseen liikuntaan vielä aivan pikaisesti toinen kysymys olympiastadionista osaako ministeri kertoa mikä tilanne stadionin remontin osalta tällä hetkellä on ja mikä on remontin kustannusarvio
arvoisa puhemies olisin vielä toistanut edelliseltä kierrokselta kysymykseni muistuttanut ministeriä tästä prosenttitaiteesta ja sen laajentamisesta millä suunnitelmalla sen kanssa edetään sekä myöskin ja taidepalveluiden viemisestä sinne sosiaali ja terveyspuolelle sen lisäksi olisin yleisesti kysynyt koko ensi vuoden budjetista aika usein ehkä politiikassa kun puhutaan kulttuurista ja taiteesta meitä syytetään jonkinlaisesta laimeudesta tai intensiteetin puutteesta olisin kysynyt ministerin näkemystä jos katsotte ensi vuoden budjettia nimenomaan kulttuuriministerinä

mistä liikuntapuolella voi todella olla ylpeä on kyllä liikkuva koulu hanke todella iloinen olen siitä että saimme sen hallitusohjelmaan ja että nyt kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia kouluista on siinä mukana mutta kulttuuripuolelta kysymys siellähän se isoin kuva liittyy valtionosuusuudistukseen joka on nyt parasta aikaa parasta aikaa tekeillä työryhmä istuu vielä ei ole valmista esitystä mutta väliraportti on tullut mitä te ministeri tällä hetkellä ajattelette tästä vos uudistuksesta jonka tavoite on erittäin hyvä ja kannatettava saada freelancer kenttä paremmin mukaan ja oikeudenmukaiseen asemaan koko kulttuurikentällä ehkä ne julistukset kun työryhmä alun perin perustettiin vähän liioiteltuja siihen nähden mikä on todellisuus mutta tavoite on joka tapauksessa oikea onko tähän esimerkiksi nyt lisäresursseja käytettävissä oletteko pohtinut vielä sitä kun tässähän tulee tilanteita joissa joku jää vähemmälle kuin aikaisemmin on ollut mikä on tilanne teidän suhtautumisenne erityisesti

puhemies on hieno asia että valtionosuusjärjestelmää on lähdetty uudistamaan kulttuuripuolella voi sanoa että kunnianhimoisesti toinen näkökulma jonka nostaisin esille on meidän taiteilijoidemme toimeentulo joka itse asiassa tänä päivänä on hyvinkin sirpaleista ja yhä enemmän pätkissä

maksetaan sinne allianssille eli käytännössä on niin että taiteilijoitakin katsotaan yli hallinnon rajojen yhtenä kokonaisuutena kysynkin missä vaiheessa meillä on menossa taiteilija allianssin eteenpäinvienti sehän nostettiin kylläkin yhdessä toimenpidesuunnitelmassa esille koska tämä olisi myöskin hyvä esimerkki aktivoivasta perustulomallista vähän uudella tavalla organisoituna

arvoisa puhemies katselin toukokuulta uutisia helsingin sanomista joissa tosiaan on nämä prosenttiluvut miten miten rahapelitoiminnan varoja jaetaan olisin kysynyt kun noin kymmenen prosenttia jaetaan vapaan harkinnan mukaan kertooko ministeri minkälaisia minkälaisia jakoperusteita teillä mahdollisesti siinä on vai tuleeko se jako muualta sitten olette täällä tuonut esille että haluatte parantaa taide ja kulttuurialan yrittäjien toimeentuloa juuri tätä mistä edustaja lauslahti puhui erityisesti tekijänoikeuksiin ja yrittäjien sosiaaliturvaan liittyen oletteko saanut näitä eteenpäin taiteilijoilla on todella vaikeaa tiedän paljon taidemaalareita eikä se eläminen ole todellakaan mitään yksinkertaista olisin olisin kysynyt tästä miten nämä teidän hankkeenne edistyvät

arvoisa puhemies huippu urheilu ei ole helppoa eikä myöskään halpaa suomessa varsinkin nuoren juuri huipulle pyrkivän urheilijan ammattimainen harjoittelu ja siihen pyrkiminen on on huomattu vaikeaksi tämän sivistysvaliokuntakin viime vuonna budjetinteon yhteydessä joulukuussa pani merkille ja ja antoi miljoonan euron lisäpanostuksen olkaa hyvä edustaja tämä on varmasti semmoinen yksi yksi este minkä takia suomalainen huippu urheilu ei ole viime aikoina päässyt niin hyvin kehittymään kuin voisi kysyisinkin ministeriltä onko tähän mahdollisesti tulossa jotain uusia rahoituskeinoja tai tai yleensä keinoja siihen jotta näitä nuoria huippu urheiluun pyrkiviä

arvoisa puhemies luovat alat ja niiden mahdollisuudet uusien työpaikkojen syntymiseen ovat aarreaitta jonka ovea on raotettu vasta ihan vähän musiikki muotoilu ja tanssi niillä on niitetty mainetta ulkomailla mutta se mistä haluaisin kysyä on kansainväliset jättilevy yhtiöt ne valtaavat alaa ja markkinoita myös netissä siinä pienet suomalaiset toimijat ovat aivan helisemässä vaikka tämä nyt varsinaisesti kuuluu varmaan elinkeinoministerille niin minä haluaisin että ministeri veisi hänelle terveisiä että kun näitä isoja ulkolaisia jättifirmoja tuetaan niin muistetaan että pienet suomalaiset toimijat ovat täällä vaikeuksissa näin ollen katson että myös kansallinen kulttuuri voi olla silloin vaarassa

herra puhemies kun puhutaan taiteesta kulttuurista liikunnasta nuorisosta kaikista yhtä aikaa niin monesti käy niin että liikunta ja urheilu nappaavat leijonanosan keskustelusta mutta on kyllä tärkeää että eduskunnassa puhutaan myös taiteesta ja kulttuurista

pitää etäisyyttä taiteeseen ei määritellä sen sisältöjä tai sitä mikä on hyvää tai huonoa taidetta se kuuluu taidekentälle meidän pitää pitää huolta siitä että rakenteet ovat sellaiset jotka pystyvät tukemaan taiteilijoita ja taiteen tekemistä tästä näkökulmasta valtionosuusuudistus on merkittävä kysymys sitä on tehty pitkän aikaa välillä on ollut taukoja minkälaisia ajatuksia teillä ministeri terho on valtionosuusuudistuksesta kulttuurilaitosten osalta pystyykö sillä jollain tavalla

ja aikuisia jotka käyttävät vähemmän kulttuuripalveluita taidepalveluita miten heitä voitaisiin tämän uudistuksen avulla houkutella taiteen pariin
ja vielä edustaja toivola
arvoisa puhemies olisin myös halunnut vielä nostaa esiin vos järjestelmäuudistuksen niin kuin tässä jo aikaisemmissa puheenvuoroissa tuotiin esille se on äärimmäisen ajankohtainen ja tärkeä uudistus olisin mielelläni myöskin kuullut sen aikataulusta missä

ja ministeri terho viisi

arvoisa puhemies täytyy ottaa oikein kansio mukaan prosenttiperiaatteesta aloitetaan nyt kun se jäi viime kierroksella väliin siihen on siis tosiaan varattu nyt kymmenen miljoonaa minähän en suoranaisesti mikro ohjaa mutta tarkoituksena on pitkällä aikavälillä saada taide ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuksi osaksi sosiaali ja terveydenhuollon rakenteita ja koko hyvinvoinnin seurantaa eli tavoitteet ovat suuret ja ylevät ja keinokin on mielestäni hyvä

tämä on hyvää uutta ajattelua siitä että kun taidetta tuodaan nimenomaan lähelle ihmisten arkea niin siinä madalletaan sitä kynnystä joka joskus tuntuu kasvavan aivan liian suureksi suureksi ikään kuin suurelle yleisölle joka ei välttämättä koe itse kuluttavansa taidetta tai kulttuuria tuodaan sitä taidetta heidän arkeensa heidän lähelleen eli olen kyllä hyvin iloinen tästä hankkeesta sitten käydään ihan siinä järjestyksessä miten ehdin merkitä asioita ylös arhinmäki viittasi nopeasti asioita ylös arhinmäki viittasi nopeasti alkuun olympiakomitean ohjaukseen ja valvontaan kyllä niitä tietenkin tehdään koko ajan mutta virkamiehistö valvoo ja en tietenkään poliittisesti ohjaa esimerkiksi takaisinperintäkysymyksiä tai muita muita seuratukeen en ole kaavailemassa tällä hetkellä muutoksia muutoksia mutta tämä harrastustakuu mistä kysyit okm tekee tässä ennen kaikkea informaatio ja tieto ohjausta ja yrittää tiiviissä yhteistyössä saada kunnat ja koulut tähän mukaan mahdollisimman laajasti siitä on käytännön työssä kysymys

liittyy tämä kysymys tunti liikuntaa päivässä missä on siis samantapainen etenemistapa tunti liikuntaa päivässä on kylläkin edennyt suhteellisesti erittäin hyvin siinä kun on todella päästy jo sinne yhdeksänkymmenen prosentin kieppeille osallistumisasteessa yksi keskeisimpiä esillä pitämiäni asioita asioita on ollut kulttuurialan yrittäjien asema mikä on myös tärkeä toinen puoli nimenomaan tässä miten me pidämme kulttuurin lähellä kansalaista tässähän puhutaan silloin kulttuurista joka jo lähtökohtaisesti on lähellä kansalaista koska se elää hyvin markkinaehtoisesti ja ikään kuin siitä että kansalaiset todella ylläpitävät sitä kuten moni esiintyjä itsekin täällä varmaan tietää se mitä pyrin tämän kanssa saamaan aikaan tässä mitä minulla on aikaa käytettävissä tehtävässäni en onneksi ensinnäkään lähde ihan tyhjästä hallitus on aloittanut tässä virkamiestyön jo aikaisemmin tulen itse käymään vielä tämän syksyn aikana hyvin syvällistä keskustelua näiden alan etujärjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa ja saan sieltä sitten ohjeita ja ideoita siihen mitä pystyn vielä tekemään tässä tämän vaalikauden aikana yhdistettynä tietysti siihen mitä valmistelua on jo tehty aiemmin virkamiestasolla joo on erittäin ettei määritellä hyvää tai huonoa taidetta mistä päästiin tähän vos kysymykseen mistä useampi teistä kysyi uudistuksen aikataulu on se että olen tänä vuonna perinyt tämän niin kuin tietysti tässä vaiheessa kaikki hankkeet kulttuuriministerinä ja se virkamiesvalmistelu ikään kuin tämä ajatustyö mihin myös kulttuurikenttä on tiiviisti osallistunut on tarkoitus saada tämän vuoden loppuun mennessä valmiiksi eli jonkinlainen malli esitetään tämän vuoden loppuun mennessä en liikaa voi sitä spekuloida etukäteen mutta joitakin perusperiaatteita voi tuoda esiin eli meillä ei ole tiedossa kuten tässä jo käytiin rahoitusta läpi aikaisemmin niinkään uusia resursseja meillä on tiedossa uusi malli meidän täytyy miettiä nimenomaan sitä miten tämä uusi malli voidaan toteuttaa niin että se mahdollistaa myös uusille toimijoille ainakin jollain aikavälillä pääsyn mukaan siihen järjestelmään ja sitten samaan aikaan on erittäin hankalana tavoitteena että vanhat eivät ainakaan mitenkään automaattisesti välittömästi menetä mitään eli yhtälö on hyvin hankala tämän eteen on tehnyt moni moni viisas virkamies jo paljon työtä ja jatkaa sitä edelleen

mikä vielä puuttuu nuorisojärjestöistä edustaja on poistunut joten nuorten huippu urheilu viimeisenä myös siihen on esityksiä tässä vastikään vastaanottamassani työryhmän raportissa oli puhetta muun muassa siitä että kun meillä usein tapahtuu niin että nuorissa löytyy maailman huippuja sitten tapahtuu joku katkeaminen siinä välissä ja aikuisissa heitä ei enää olekaan pari vuotta myöhemmin niin rahoituksen lisäämisen juuri tähän kohtaan tulee olla keskeinen kysymys silloin kun mietitään sitten näitä jatkotoimenpiteitä tämän työryhmän esitysten pohjalta

ja tässä vaiheessa siirrytään työ ja elinkeinoministeriön pääluokkaan ministeri lintilä

seitsemän minuuttia

laaja alaista näkymät ovat positiivisia eri puolilla suomea jos muistellaan menneitä niin edellisen kerran talouskasvumme oli kolme prosenttia vuonna kaksituhattakymmenen eli siis tällä välillä vastasyntynyt on ehtinyt jo kouluikäiseksi myös ennusmerkit tuleville vuosille ovat lupauksia antavia suunta on rohkaiseva meidän kaikkien on kuitenkin toimittava sen eteen että kasvun käyrää saataisiin edelleen jyrkennettyä hallituksen talouspolitiikalla on kolme kärkeä ensimmäinen on työllisyyden parantaminen toinen yritysten uudistamisen ja kasvun tukeminen sekä kolmas julkisen talouden saaminen vakaalle pohjalle ilman korkeampaa työllisyyttä emme onnistu julkisen talouden saamisessa vakaalle pohjalle työllisyyden paraneminen puolestaan edellyttää että elinkeinoelämämme kykenee uudistumaan ja näin työllistämään entistä enemmän hallitus jatkaa työllistävää politiikkaa jonka tuloksena yhä useampi työtön on saanut töitä työllisyys ole vielä parantunut samaan tahtiin kuin talous kasvaa voimakkaampi käänne työllisyyteen on odotettavissa lähikuukausina jos vanhat ennusmerkit pitävät paikkansa työllisyyden paraneminen on hieman voimistunut mutta vauhti ei vielä riitä siihen että hallituksen työllisyystavoite toteutuisi osaavan työvoiman saatavuus ei saa muodostua kasvun esteeksi esimerkiksi positiivisen rakennemuutoksen selvityshenkilö ahon esittämällä siltasopimuksella voidaan purkaa työvoimakapeikkoja yhä useampi pk yritys on saatava osallistumaan vientiin ja kasvamaan uutta luovat yrittäjät ja osaavat työntekijät mahdollistavat suomen menestymisen ideat on jalostettava tuotteiksi ja palveluiksi maailmanmarkkinoille meidän on huolehdittava että yritysten toimintaympäristö on kilpailukykyinen ja että kasvun rahoitus toimii uudet työpaikat syntyvät pääosin pk sektorille pieneen joukkoon kasvavia yrityksiä usko kasvuun on vahvistunut pk yrityskentässä viimeisimmässä pk yritysbarometrissa kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä uskoo taloussuhdanteen kohentumiseen nyt onkin erityisen tärkeää tukea yritysten kasvua ja uudistumista jotta yritysten kyky työllistää vahvistuu yritystoiminnan edistämiseksi viimeisimpinä toimina budjettiriihessä päätimme muun muassa muun muassa helpottaa työttömien oikeutta aloittaa yritystoiminta työttömyysturvalla ja kohdentaa lisäpanostuksia yritysten omistajanvaihdoshankkeiden edistämiseen vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesitys työ ja elinkeinoministeriön osalta vastaa hyvin yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tarpeisiin olemme valmistelleet business finland uudistusta tekesin ja finpron palvelut kootaan yhteen business finland madaltaa kynnystä tarttua innovaatio tuotekehitys ja kansainvälistymispalveluihin kun ne jatkossa löytyvät yhden ja saman katon alta esitämme lisäpanostuksia kasvun kansainvälistymisen ja innovaatiopolitiikan tukemiseen business finlandin avustusvaltuudet kohoavat yli kahteensataanseitsemäänkymmeneen miljoonaan euroon mikä on kolmekymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna myös lainavaltuudet kasvavat kymmenellä miljoonalla eurolla myös vttn perusrahoitusta lisätään kahdellatuhannella eurolla samalla vahvistetaan erityisesti pk yritysten ja kasvavien vientialojen osaamista samoin ammattikorkeakoulujen ja tki toiminnan lisärahoitus tukee pk yritysten uudistumista

matkailun kehittyminen on yksi hallituksen kasvukärjistä matkailu neljä piste nolla hanketta tuetaan ensi vuonna kahdeksalla miljoonalla eurolla ensi vuoden talousarvioesitys sisältää myös kolmenkymmenenviiden miljoonan euron lisäpanostuksen käytettäväksi kasvurahastojen rahaston tämä on järjestykseltään kolmas kokoamiseen tavoitteena on että valtion kolmenkymmenenviiden miljoonan euron panostuksen vauhdittamana voidaan koota yli sadan miljoonan euron kokoinen rahasto suomalaisten yritysten kasvun tukemiseen synnyttyään rahasto yhdessä yksityisten sijoitusten kanssa mahdollistaa yrityksille useitten satojen miljoonien kasvurahaston

lopuksi haluan tuoda esille että kaverinkin esittämistä lupauksista pidetään kiinni viime joulukuussa edeltäjäni lupasi teille että hänen seuraajansa hoitaa alueellisen kuljetustuen jatkamisen ja näin on tapahtunut alueellinen kuljetustuki jatkuu ensi ja seuraavana vuonna arvoisa puhemies tässä tiivis katsaus ensi vuoden budjetin

tämä puheenvuoro antanee aihetta pieneen debattiin ja lähdetään liikkeelle

tämä hallituksen esitys ja ministerin puheenvuoro antavat jaostolle mahdollisuuden aivan eri lailla lähestyä tätä kysymystä budjetin valmistelussa kuin vuosi pari aikaisemmin se innostus joka on ministeriössä varmasti tarttuu myös meihin ja hallitus on vastannut hyvin hyvin sisällöllisesti ja aiheeseen sopivasti niihin toiveisiin joita jaosto on esittänyt vuosien varrella olemme kuunnelleet yli kuuttakymmentä asiantuntijaa ja runsaasti lausuntoja ja meidän työmme on hyvällä pohjalla lähteä liikkeelle tässä on niin monta sektoria ja erityisen lämmin kiitos tuosta matkailun edistämisestä johon me olemme kiinnittäneet vakavaa huomiota sekä työvoiman kysyntään että määrärahoihin olin suuremman summan matkailuun tulevaan keräten business finlandille tulevia erilaisia määrärahoja yli viisitoista miljoonaa euroa se on erittäin hieno

ministerille hyvästä alustuksesta ja positiivisista uutisista ja etenkin siitä että olette panostamassa vientiin ja innovaatiotoimintaan mutta kysymykseni oikeastaan kaiken kaikkiaan tähän viennin edistämisen järjestelmään te puhutte nyt business finlandista ja siitä miten se muuttuu kehittyy ja toivottavasti jopa myös kasvaa mutta kun me samaan aikaan olemme leikanneet ulkoasiainhallinnosta meidän lähetystöverkostomme ei ole yhtä vahva kuin ennen ja samaan aikaan meidän kilpailijamaat panostavat enemmän ja enemmän vientiin ja vientivetoiseen kasvuun miten te uskotte arvoisa ministeri että pelkästään business finlandin nimenmuutoksella me saamme näihin kohdemaihin sellaista osaamista mikä meillä nyt on rapautunut jo muutamien vuosien ajan joka pystyy tekemään kasvusta niin kestävää että tämä kasvu tämä hyvä talouskasvu jatkuu myös jatkossa

puhemies on erinomainen asia että yrittäjyyttä nyt helpotetaan sinä aikana kun henkilö on työttömyysturvan varassa tämä on selvä edistysaskel siihen miten on toimittu tähän saakka minäkin olisin kiinnostunut tästä viennin edistämisestä tuo business finlandhan tulee olemaan voimassa siinä kun tekesin ja finpron toiminnot yhdistetään joko on selvillä suuntaviivat millä tavalla erityisesti pk yritysten mahdollisuudet saada neuvontaa ja tukea tämän uuden järjestelmän myötä paranevat

jonka mukaan kesäaikojen muuttamista kouluissa selvitetään mainitsitte ministeri äsken että matkailua tuetaan ja ja siinä on päästy eteenpäin ja se on erinomaisen hyvä asia mutta yksi ongelma on se että suomen koululaisten kesäajat ovat eri ajassa kuin muualla euroopassa ja se aiheuttaa hankaluuksia monille toimialoille kuten juuri

suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin matkailutulo on useamman vuoden ajan ollut yli neljätoista miljardia euroa ja sillä on mahdollisuuksia kasvaa jopa kahteenkymmeneen miljardiin euroon vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä kansainvälisten matkailijoiden määrä ja vientiin rinnastettava matkailutulo ovat kaksinkertaistuneet kaksituhatta luvulla matkailu on ainoa viennin ala jonka kulutus tapahtuu suomessa ja joka maksaa toiminnastaan arvonlisäveroa valtion panostukset matkailun edistämiseen ovat kuitenkin pysyneet aika lailla paikallaan mainitsitte arvoisa ministeri tuon kahdeksan miljoonaa euroa kysynkin teiltä arvoisa ministeri olisiko paikallaan tehdä pitemmän tähtäyksen suunnitelma suomeen suuntautuvan matkailun edistämiseksi ja ja ehkä pieni parannus tässä määrärahassa joka niin kauan on ollut kahdeksan miljoonaa euroa

sanoitte ministeri lintilä keväällä että yritystuista ei onnistuttu silloin leikkaamaan ja niihin tullaan palaamaan syksyllä no lupauksistanne huolimatta niihin ei nyt varsinaisesti palattu ja hallituksen viesti on ollut että yritystuista leikkaaminen on vaikeaa onko todella niin että että koulutuksesta leikkaaminen tk rahoituksesta leikkaaminen tai vaikkapa kehitysyhteistyöstä leikkaaminen on helpompaa kuin yritystuista leikkaaminen tämä siitäkin huolimatta että tutkijoiden mukaan taloustieteilijöiden mukaan ja jopa teidän oman ministeriönne virkamiesten mukaan suomessa on paljon yritystukia joita tulisi karsia te ette löytänyt edes juustohöylää vaikka istutte porvarihallituksessa olette kutsumassa koolle yritystukien parlamentaarista työryhmää mutta sillä ei kuitenkaan vaikuteta vuoden kaksituhattakahdeksantoista budjettiin olettehan arvoisa ministeri tietoinen että tämänkaltainen veronmaksajien rahojen käyttö ei ole vastuullista kun tukia maksetaan yrityksille jotka ovat kannattavia ne eivät niitä tarvitse jos ne ovat kannattamattomia niitä ei tule

puhemies tutkimus ja tuotekehitysmenot ovat edelleen huolestuttavan matalalla tasolla vaikka tutkimus ja tuotekehityspanokset erityisesti tekesin kautta on todettu tehokkaimmaksi ja vaikuttavimmaksi yritystuen muodoksi nykyinen yritystukien rakenne ohjaa enemmän vanhan säilyttämiseen kuin uuden rakentamiseen vaikka nimenomaan uusien ratkaisujen ja uusien työpaikkojen luomista pitäisi yritystuilla ja elinkeinopolitiikalla erityisesti tukea

toisin kuin edustaja vartia täällä sanoi minusta on valtioviisautta että parlamentaarisesti pohditaan tätä yritystukijärjestelmän kehittämistä vihervasemmisto on leimannut nämä yritystuet hyvin pitkälle niin kuin niin kuin vanhanaikaisiksi mutta kyllähän meidän on huolehdittava siitä että meidän tukijärjestelmämme on kilpailijamaihin verrattuna tasapuolinen ja ne yritykset voivat toimia samalla tavalla

mutta hienoa että se jatkuu viiden miljoonan määräraha on pieni mutta sillä on pohjoissuomalaisille yrityksille muun muassa sahoille erittäin iso merkitys kun ne ne tulevat lähemmäksi samaa viivaa muualla toimivien yritysten kanssa on aivan välttämätöntä että tämä tukijärjestelmä jatkuu myöskin tulevaisuudessa sitten kiitos myös hyvästä suhtautumisesta finnveran resursseihin mikä on suomen kannalta äärettömän

ministern för en bra inledning ihan muutama huomio kun julkisia tk panostuksia tässä kohdennetaan niin minun mielestäni olisi hyvä että siinä myös katsottaisiin vähän miten nämä yksityiset yritykset markkinaehtoisesti panostavat tutkimukseen ja kehitykseen että se olisi jossain suhteessa ja oltaisiin mukana siellä missä markkinaehtoisesti kannattaa olla mukana silloin saadaan näitä kansainvälisesti kilpailukykyisiä keskittymiä aikaiseksi ministeri on puhunut hyvin paljon myös tekoälystä keinoälystä ja tästä oli hyvä juttu tuossa kesällä the economist lehdessä siinä taisi olla näin että vuoteen mennessä kuudellatoistatuhannella miljardilla kasvaisi maailman yhteenlaskettu bkt näitä uusia juttuja hyödyntäen puhuitte myös keinoälystrategiasta aikaisemmin onko siitä jotain uutta kerrottavaa sitä olisi mielenkiintoista kuunnella lopuksi ehkä voisi kiittää myös ministerin tuesta tähän merenkurkun yhteyshankkeen seuraavaan vaiheeseen liittyen se on sekä meriteollisuudelle että energiateknologiateollisuudelle strategisesti tärkeämpää kuin ehkä ymmärretään siihen palataan varmaan lisätalousarviossa

johtajuus eussa arktisissa asioissa on nyt oikein tyrkyllä meille kun katsotaan historiaa niin pohjoinen ulottuvuus saatiin vuonna yhdeksänkymmentäyhdeksän osaksi eu politiikkaa esimerkiksi ympäristöpolitiikan saralla saatiin miljardien hankkeet liikkeelle esimerkiksi pietarin jätevedenpuhdistamon jäljet alkavat näkymään ja tämän seurauksena meidän pienet ja keskisuuret yritykset saivat toimituksia nyt tarvittaisiin näissä arktisissa asioissa samanlainen buustaus esimerkiksi jäämeren rata koilliskaapeli valtatie kaksikymmentäyksi ja monet muut infrahankkeet olisi saatava liikkeelle miten tulette ministeri edistämään näitä arktisia asioita

puhemies kiitokset ministeri lintilälle näistä useista positiivisista linjauksista mitä ministeriönne toimialaan liittyy työ ja elinkeinoministeriö on lähettänyt juuri lausuntokierrokselle uusiutuvan energian sähkötuen kilpailutusesityksen eräiden asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä että tuki olisi menossa pitkälti tuulivoimayhtiöille esitetyillä ehdoilla puu ja muut bioenergialähteet eivät kykene arvioiden mukaan pärjäämään tuulivoimaa vastaan esimerkiksi laitoksissa käytettävän hakkeen osuuden on oltava yli yhdeksänkymmentä prosenttia ja tuotantoon tulee sitoutua yli viideksitoista vuodeksi se on pitkä aika niin laitoksen kuin myöskin raaka aineen saatavuuden kannalta energiayhtiöiden ei kannata rakentaa sähkön ja lämmön yhteistuotantoa annetuilla ehdoilla vaikka se olisi luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta yhteiskunnalle edullisinta kysynkin nyt teiltä voitteko tässä yhteydessä arvioida näitä kilpailutusesityksiä ja kenties arvioida sitä voiko ministeriö näitä korjata

arvoisa puhemies lyhyt markkinatalouden puolustuspuheenvuoro täältä punavihreältä reunalta porvarihallitukselle markkinatalous on nerokas järjestelmä se allokoi resurssit tehokkaasti sinne missä niitä kannattaa hyödyntää meidän ei kannata poliittisesti liikaa päättää mikä toimiala pärjää ja mikä ei koska yleensä ne resurssit haetaan tuottavilta aloilta ja siirretään vähemmän tuottaville me toisin sanoen tuhoamme sillä arvoa kannustan porvarihallitusta ennemmin auttamaan yrityksiä sillä että keventäisitte esimerkiksi työn verotusta koska ne rahat joita te keräätte on verotettava jostain ensin ja se synnyttää vahinkoa tämä on se mekanismi kun te puhutte sen puolesta että näitä tukia tulee maksaa niin siinä unohtuu kokonaan se haitta joka syntyy muualla ja tuolta ei taloustieteilijää löydy joka puolustaa nykyisenkaltaisia yritystukia on kyse niin valtavista summista ja kun me haemme kissojen ja koirien kanssa

niin uskon että puheenjohtaja aallolla ei kovin paljon nostetta ole tämä teidän logiikkannehan tarkoittaisi sitä että valot sammutettaisiin pohjoisesta suomesta todettaisiin että tämä ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa tämä oli teille ymmärrän kyllä hyvin sopiva puheenvuoro mutta toivon mukaan vihreitä mahdollisesti harkitsevat äänestäjät lukevat tämän ja tiedostavat sen että tällä politiikalla suomi jaetaan te te olette lähdössä nyt tähän pormestari vapaavuoren malliin jossa maaseutu suomi ajetaan alas tietoisesti kyllä tämä hallituksen linja mikä nyt on keskustapääministerin johdolla

kun yritystuista puhutaan niin pitää miettiä mikä on se tarkoitus mihin niitä käytetään

miettiä innovaatiotoiminnan uudistamista teollisuuden ja elinkeinorakenteen uudistamista mutta samalla pitää miettiä myös raaka ainetehokkuutta ja päästöjä kävin tuolla outokummun tornion terästehtaalla tutustumassa ja kuulin ja näin sen omin silmin että se on maailman suurin kierrätyskeskus teräkselle siis käyttää uudelleen käytettyä terästä se on erittäin tärkeä havainto sen takia että se osoittaa että nykyisilläkin energiatuilla pystytään suuntaamaan sitä kehitystä oikein ja myöskin vaikuttamaan päästöihin sama koskee tietenkin näitä alustukia sillä jos ajatellaan että meillä ei olisi matkustaja aluksien henkilöstön palkkaustukia niin sehän tarkoittaisi käytännössä sitä että yhtään laivaa suomen lipun alla ja sillä olisi myöskin kansantalouden näkökulmasta iso merkitys arvoisa puhemies kysyn ministeri lintilältä miten te olette ajatellut ratkaista nyt tämän kaupunkeihin keskittyvän kasvun politiikan samalla kun sitten huolehditaan siitä että maakuntakeskukset kasvavat ja metropolialue voi kilpailla muitten pohjoismaitten pääkaupunkien kanssa ja miten aluepolitiikka

ministeri lintilä eritteli talouden käännettä ja nousua ihan oikeilla sävelillä nythän näyttää siltä että myös alueiden näkymät tässä suhteessa olisivat hiljakseen valostumaan päin ainakin semmoista informaatiota ihan viime päivinä on tullut esille lounais suomihan tässä on erikoisesti kunnostautunut se on hieno asia ja sinnehän ex pääministeri aho raportissaan tarjosi tätä siltasopimusmenettelyä jolla työvoiman kapeikkoja lähinnä poistettaisiin mutta varmaan muutenkin pyrittäisiin saamaan lisää vauhtia kasvuun siellä olette viitannut siihen että tätä siltasopimusmenettelyä voitaisiin laajentaa koskemaan koko maata soveltaen totta kai alueitten erityispiirteisiin ja kun te olette ministeri lintilä talousennustusten kruunaamaton kuningas voisitteko te vähän täsmentää kuinka laajentaminen koko maahan oikein voisi tapahtua ja millä aikataululla

arvoisa puhemies tähän yritystukikeskusteluun edustaja rantakangas puhui suomen jakamisesta ja vapaavuoren linjasta ja kaikesta epäolennaisesta joka ei liity tähän asiaan millään tavalla tämä on keskustelun sumuttamista lyhyesti sanottuna kun näistä tehottomista yritystuista suomen parhaat asiantuntijat ovat ovat sanoneet että kyse on löysästä rahasta sitä voitaisiin käyttää paremmin ja ministerin omat omat virkamiehet ovat ovat julkaisseet tämän selvityksen joka kertoo aika aika suorasanaisesti että näitä rahoja voitaisiin kohdentaa paremmin tämä on aika olennainen puheenvuoro siinä mielessä että jos jos meillä on säästöjä tehtävä se olisi hyvä paikka aloittaa ja ja olisi hyvä että hallituspuolueet myös ottaisivat tästä kopin

arvoisa puhemies työ ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö erkki virtanen tänä aamuna kirjoitti ylen kolumnissaan entinen näistä leikkauksista tuista parhaimmiksi havaittuja innovaatiorahoituskeskus tekesin tukia on toki leikattu mutta muita tukia onkin sitten pikemminkin lisätty uusimpana otettiin tänä vuonna käyttöön niin sanottu päästökauppakompensaatiotuki neljäkymmentäkolme miljoonaa euroa rikkidirektiivikompensaatioilla tuetaan ihan perusteettomasti suomen ja ja ruotsin välillä edestakaisin kelluvia hotellilaivoja tuulivoimatuet tekevät niiden saajista roopeankkoja joiden rinnalla joku kultakaivoksen omistaja näyttää köyhältä veljenpojalta akulta virtanen lataa mitenkä kommentoitte ministeri

arvoisa puhemies ensinnäkin tuohon äskeiseen keskusteluun lyhyt toteamus vain siitä että meillä ei ole olemassa hyvinvoivaa suomea ilman että koko maa on maa on mukana mutta sitten sitten tähän biotalouteen puullahan on tietysti aivan keskeinen rooli biotalouden kehittymisessä tässä maassa siihen tarvitaan välttämättä innovaatiorahoitusta katsoin tässä tekesin viime vuoden linjauksia tekesillä on keskeinen rooli tässä innovaatiorahoituksessa ja he toteavat että biotaloudessa näkyy tarve metsäteollisuuden muun prosessiteollisuuden uudistumiselle jossa suuryrityksillä on keskeinen rooli miten ministeri tämän pohjalta nyt sitten

mitä tämä linjaus käytännössä tarkoittaa sulkeeko tämä ikään kuin tällaiset uudet biotalouden startupit ja niiden rahoituksen pois eli tarkoittaako tämä linjaus käytännössä sitä että metsäsektorin innovaatiorahoitus on varattu vain suuryrityksille
ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja turuselle ja sen jälkeen ministerille muutama minuutti sitten jatketaan debattia täällä on vielä muutama ei

on todellakin perustettu nyt parlamentaarinen työryhmä näitä yritystukia tsekkaamaan pidän hyvänä asiana sitä että se on parlamentaarinen niin että kaikki puolueet eduskuntaryhmät ovat siinä siinä sitten mukana toisaalta se on senkin vuoksi äärimmäisen tärkeää että jos tämä työ tuottaa hedelmää niin siihen sitten sitoudutaan yli hallituskausien vähän pitemmällä aikajänteellä koska kyllä yrityksille kuitenkin yritystuet ja monet veroratkaisut ja tämmöiset ovat toimintaympäristön kannalta äärimmäisen tärkeitä näissä ei tämmöisiä isoja heilahteluja pitäisi pitäisi olla nämä energia asiat kuuluvat ministeri tiilikaiselle mutta kuulin että täällä otettiin jo kantaa siihen kysymykseen kun nyt tulee tämä uusi väliaikainen

eduskuntaan ministerille tässä vaiheessa kolme minuuttia ja myöhemmin sitten vielä uudestaan muutama kysymys nyt on kuitenkin jo tullut

puhemies muutama kysymys tosiaankin käydään ne hyvin nopeasti ensinnä jaoston puheenjohtaja juhantalolle innostusta tosiaan ministeriössä on ja haluamme kehittää alaa se kahdeksan miljoonaa on siis matkailuun lisärahoitusta se on lisää ja seuraavalle vuodelle on myös tulossa kahdeksan miljoonaa eli puoliväliriihessä saatiin lisärahoitusta kahdeksan plus sitten edustaja skinnari vienti ja innovaatiot kysyi mistä saamme kohdemaahan osaamista ja ja viennille kasvua kun me perustamme business finlandin meillä on yhdessä finpro tekes se vapauttaa myös voimavaroja uuteen kohdentamiseen silloin me voimme hakea niitä painopisteitä jotka ovat viennin kannalta keskeisiä ja se tulee ilman muuta olemaan hyvinkin keskeisessä keskeisessä roolissa edustaja kauma viittasi myös pk yritysten neuvonnan parantamiseen ja viennin lisäämiseen meidän on se että meidän vientimme on suuryrityspainotteista pk yritykset tulee saada entistä paremmin vientimarkkinoille mukaan uskon ja luotan että tämän uuden business finlandin kautta se on heille helpompaa se kynnys on matalampi lähteä siihen mukaan ja meille tulee jokaiseen maakuntaan myös vastaava henkilö joka tulee sieltä auttamaan tähän te kysyitte myös kesäloma aikojen arvioinnista jota olen oman ministeriöni kautta laittanut liikkeelle sen selvitys on liikkeellä eli tarkoitus on matkailun näkökulmasta katsoa miten vaikuttaisi koululaisten kesälomien siirto ja mikä sen merkitys sitten ehkä myöhemmin on kansantalouteen edustaja kivirannalle myös se on siis lisäys se kahdeksan miljoonaa ja matkailusta täytyy sanoa että se on tällä hetkellä suomen nopeimmin kasvava elinkeinoala sitten tähän yritystukien puoleen edustaja vartia yanar ja taisi olla pari muutakin kyllä minä mielelläni odotan teiltä mitkä ovat ne teidän vaihtoehtonne me saamme nyt tällä selvityksellä liikkeelle myös kansainvälisen selvityksen mitkä ovat ne kansainväliset tuet että me olemme samoilla kilpailumarkkinoilla kyllä minä haluan tietää myös sen miten suomalainen paperimies pärjää siinä tilanteessa jos me radikaalisti meidän energiaverotuksemme tukia muuttamaan täällä viitattiin alustukeen alustuki on tuki joka on tällä hetkellä merkattu työehtosopimukseen ja kiky sopimukseen on täysin selvää että hallitus ei koske tuollaiseen tilanteeseen jos jos halutaan pitää suomen satamat auki myös sarkkinen viittasi näihin yritystukiin

strandilla oli tki ja tekoälystrategia molemmat ovat äärettömän tärkeitä äärettömän keskeisiä ja tulevat tulevat olemaan erittäin voimakkaasti painopistealueita raportit tekoälystä tulevat lokakuussa se herättää kansainvälisesti jo erittäin paljon huomiota nyt puhemies jos sopii jatkan sitten seuraavassa puheenvuorossa tänne jäi puolet kysymyksistä vielä

arvoisa puhemies kiitos ensin ministerille tästä realistisesta ja positiivisesta otteesta heti kun otti ministerin pestin vastaan kaikki eivät suomessa uskoneet että meillä on kasvu menossa ja näinhän se on kovasti meillä on kyllä töitä että saavutamme tämän seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteen ja toivotaan että ne työllisyystoimenpiteet ja kohtaanto ongelmat pystytään ratkaisemaan täytyy kehua ministeriä myös siitä että kun viime vuonna leikattiin innovaatiotuista niin huomattiin että se oli virhe nyt niitä on lisätty kolmellakymmenellä miljoonalla varsinkin tämä uudistus mikä business finlandin osalta on on ihan tervetullut itse ainakin näen että kun mek lopetettiin aikanaan niin matkailutoimijoilla ei ollut oikein keskustelukumppania toivon että myös nämä edellisen asiakeskustelun suurlähettiläät ovat vahvasti mukana tässä suomen ulosviennissä mielenkiintoista on myös se että me saamme kolmekymmentäviisi miljoonaa teollisuussijoitukseen uutta rahaa tähän kasvurahastoon ja saamme sitä kautta lisää panoksia oikeastaan innovaatiotukea tähän kasvurahastoon millä me innostamme uusia yksityisiä sijoittajia niin innovaatiotoimintaan kuin myös sijoittamaan sitten tähän kasvurahastoon

puhemies vielä haluan jatkaa hiukan tätä yritystukikeskustelua toisaalta ymmärrän hyvin esimerkiksi edustaja vartian turhautumisen siihen kuinka paljon niitä on ja kuinka vähän niitä on karsittu vaikka asiasta on pitkään itse olen pohtinut varsinkin tuulivoiman tukea mutta olen saanut usein vastaukseksi sen että ne ovat sidottuja pitkäaikaisiin sopimuksiin sama ilmeisesti koskee monia muitakin tukia nyt kun tämä parlamentaarinen työryhmä on perustettu niin pidän sitä erittäin hyvänä vaihtoehtona mutta toisaalta olen myös hiukan huolestunut siitä onko lopputulos plus vai miinusmerkkinen mihin siellä sitten päädytään toivon todella että siellä saadaan tuloksia aikaan sitten toinen kysymys vielä tähän liittyen jatkan keskustelua myöskin viennistä olen kuullut muista pohjoismaista erityisesti ruotsista että siellä suuret yritykset ovat ottaneet suojiinsa pk yrityksiä joita ne sitten auttavat maailmalle kun meilläkin on iso ongelma tässä että pk yritykset eivät oikein omin voimin sinne pääse niin luuletteko arvoisa ministeri että voisimme ottaa mallia muiden pohjoismaiden hyvistä käytännöistä

arvoisa puhemies kiinnittäisin kahteen asiaan huomiota kasvu investoinnit ja työllisyys ovat jossain määrin piristyneet ja se on on hyvä asia mutta on hyvä muistaa että meillä kuitenkin korkean teknologian ja ja korkean jalostusasteen viennissä on erittäin suuria ongelmia ja se ei ole sillä tasolla mihin pitäisi pyrkiä me tarvitsemme innovatiivista osaamisperusteista vientivetoista kasvustrategiaa ja tämä taas puolestaan edellyttää pidemmän aikavälin kasvuedellytyksiä joita voidaan tukea tutkimuksella tuotekehityksellä ja innovaatioilla vaikka nyt on lisätty tutkimus ja niin kuitenkin ne leikkaukset ovat paljon suurempia ja kokonaisvaikutus ei ole se mihin tässä pitäisi ilman muuta päästä yritystuista tehdään siitä työstä nyt sellaista että saadaan ensisijaisesti ainakin jotakin siirrettyä tänne tutkimukseen ja tuotekehitykseen tekesin puolelle ensi töikseen

puhemies todella vienti on tärkeää kun suomi ei nouse itseään hiuksista vetämällä niin kuin on monta kertaa todettu edustaja kääriäinen viittasi siltasopimukseen länsirannikolla missä on hyvä veto siellä myöskin pienillä paikkakunnilla raumalla uudessakaupungissa pietarsaaressa on hyvä veto vienti perustuukin osittain siihen että että niillä on kustannustaso alempi siellä asuminen on halvempaa ja on erittäin hyvää työvoimaa ja sitä meidän kannattaa arvostaa todellakin laivatilauksethan vetävät edustaja vartialle voisi todeta ettei meillä suomessa olisi laivatilauksia ellei olisi valtion takausta näissä se on erittäin tärkeää tulee seitsemäntuhatta työpaikkaa ehkä kolmekymmentätuhatta työpaikkaa seuraavan viiden vuoden aikana tässä tullaan tähän työvoiman liikkuvuuteen joka on aivan avainasia meidän pitää voida edistää työvoiman liikkuvuutta olisiko tällainen ruotsin mallinen muuttoavustus verotuksessa nyt hyvä uusi väline joka tarvittaisiin välttämättä että saadaan saadaan ihmisiä

puhemies toivon että yritystukityöryhmän avainsana ja johtolanka siinä työssä työssä olisi vaikuttavuusarviointi eli pystyttäisiin siirtämään yritystukien painopistettä vaikuttaviin yritystukiin ja nimenomaan sinne tutkimus tuotekehitys innovaatiopuolelle minä olen ihan vaikuttavia kohteita on myös kehä kolmosen ulkopuolella arvoisa puhemies tänään on puhuttu aikaisemmin ammatillisesta koulutuksesta ja koulutus on enenevässä määrin myös elinkeinopolitiikkaa pelkona kentällä on että valmistuvien nuorten osaaminen ei vastaa yritysten työvoimatarpeita ja valmistuvien osaaminen voi olla sen verran heikolla tasolla ettei välttämättä sitten ole suoraan töihin menijöiksi kaikista nuorista ja se voi muodostaa esteen yritysten kasvulle budjetti sisältää myös ammatillisen koulutuksen työvoimapoliittisia aikuiskoulutuksen leikkauksia vaikka uudelleenkoulutuksella voitaisiin helpottaa työttömyyttä ja kohtaanto ongelmia miten ministeri näkee tämän ammatillisen koulutuksen tilanteen vaikuttavan yritysten työvoimansaantiin

arvoisa herra puhemies tässä on käyty keskustelua matkailusta ja on totta että meillä on matkailussa aika kovia kasvulukuja ne kasvuluvut asettuvat nimenomaan lappiin ja pääkaupunkiseudulle ja tietojeni mukaan myös itä suomessa nyt venäjän nyt venäjän piristyneen taloustilanteen myötä alkaa taas venäjäläisten matkailu vähän vähän elpymään tähän liittyen kannan huolta siitä kuinka niin sanottu väli suomi voisi entistä paremmin päästä tähän matkailun kovaan imuun siihen kiinnostukseen mikä keski euroopassa ja aasiassakin suomeen matkailukohteena on kuinka kuinka voisimme auttaa nyt näiden hyvien lisäpanostustenkin kautta joita tulee visit finlandista on tullut paljon kiitosta se on hyvä toimintamalli niin että myös väli suomi pääsisi tähän matkailun hyvään kasvuun ja imuun mukaan ja se toisi työllisyyttä myös näille alueille

puhemies ensinnä haluan yhtyä kiitoksiin kuljetustuen jatkumisesta se on todellakin meillä pohjoisen yrityksille tärkeä kun katsoo ruotsiin niin siellä on kymmenkertainen kuljetustuen taso suomeen verrattuna ja tämä on kyllä huomattava kilpailuetu ruotsalaisille pohjoisen pohjoisen yrityksille ja tietenkin toivoisin että päästäisiin ei siitä tarvitsisi joka vuosi tapella vaan että pystyttäisiin jollakin aikajänteellä myös tasoa korottamaan mutta sitten harmillista on barents keskuksen lopettaminen se oli semmoinen puulaaki joka vei kuitenkin etukäteen yrityksiä tutustumaan ja valmisti yrityksiä siihen että ollaan valmiita kun hankkeet lähtevät liikkeelle ja juuri tämä päätettiin sitten lakkauttaa josta sai kaiken informaation esimerkiksi siitä mitä tarjouspyyntöjä venäjältä tulee

myönnän vielä tässä debatissa vastauspuheenvuorot

edustaja vartialle jaoston puheenjohtajalle juhantalolle

ja sitten ministerille katsotaan sitten onko aihetta jatkaa vai siirrytäänkö puhujalistaan

arvoisa puhemies ministeri lintilä kysyitte mitä vastataan paperimiehelle joka jää työttömäksi jos tuet leikataan lähtökohtaisesti olen sitä mieltä että meidän tehtävämme ei ole vastata mitään suomesta häviää noin kaksisataatuhatta työpaikkaa vuosittain mutta uusia syntyy tilalle se että me valitsemme poliittisesti ne työpaikat joita me haluamme tukien avulla suojella ei mielestäni ole meidän tehtävämme meidän tehtävämme on pitää huoli että uusia työpaikkoja syntyy mahdollisimman paljon tilalle

hyvä on jos yritystukien peruste on aluepolitiikka niin se lienee myös syytä tunnustaa ääneen

ministeri lintilä te olette elinkeinoministerin lisäksi tähän teemaan liittyen kysyisin nyt miten te näette vrään liittyvän kokonaisuuden omistajaohjauksen näkökulmasta mitä se tarkoittaa valtion omistajuuden näkökulmasta omistuksen arvonnousun näkökulmasta omistajan tuoton näkökulmasta miten näette että ilman merkittäviä satsauksia raideliikenteeseen voidaan kilpailun kautta saada matkustajille parempaa tulevaisuutta nämä ovat tärkeitä kysymyksiä jotka nimenomaan omistajaohjauksen näkökulmasta pitää miettiä erityisen tärkeää on se kun vr on nyt tilittänyt vuosittain miljoonaa euroa valtiolle rahaa mitä tuolle omistuksen tuotolle tulee tapahtumaan näissä muutoksissa mikä on teidän arvionne ja mikä on omistajaohjausyksikön arvio näissä asioissa

herra puhemies vaikka tässä on laidasta laitaan mainittu viennin tärkeys niin on kokonaisuudessaan unohtunut vienti venäjälle joka on kasvanut aivan huomaamatta siten että kun vielä viime vuonna se oli kuusi prosenttia negatiivinen kolmekymmentäkaksi prosenttia negatiivinen niin se on tällä kevätkaudella ollut ensi kerran yhdeksäntoista prosenttia positiivinen nimenomaan vienti venäjälle se käsittää myös pk suuri kunnia sille että valtiovalta uudisti venäjän viennin organisaatiot pietarin suomen kauppakamarin uudelleenjärjestely

on tehnyt erittäin suurta työtä tämän onnistumiseksi ja tärkeätä on se että myös aikoinaan venäjälle etabloituneet suomalaiset elintarvikefirmat ovat saaneet hyvän jalansijan valio valio atria ja niin edelleen vaikka kahden prosentin venäjän viennin elintarvikevienti peittää tämän keskustelun tärkeyttä venäjä on kolmanneksi suurin suomen kauppakumppani
ja nyt ministeri kolme minuuttia

arvoisa puhemies jatketaan siitä edellisestä

edustaja rinne kysyi aluepolitiikasta kaupunkien osalta ja ja mitenkä ympäröivä alue pärjää meillä suomessa infra toimii joka puolella ei ole olemassa menestyviä kaupunkeja ilman menestyvää ympäristöä kyllä me tulemme jatkossakin kehittämään koko maata ja näin näin aina on ollut ja näin tulee tulee jatkaa kääriäinen kysyi ahon siltasopimuksesta kuinka sitä voidaan laajentaa muille alueille sitä voidaan modifioida kaikilla niillä alueilla toivon mukaan mahdollisimman monella alueella tulee positiivinen rakenneongelma se on minun harras toiveeni että me tulemme sitä modifioimaan jokaisen alueen omien tarpeitten mukaan kysehän on siitä että alueen toimijat saadaan yhteiseen pöytään ja valtion valtion edustus myös että päästään tekemään niitä toimia että päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen kunkin alueen ratkaisujen kannalta

edustaja korhonen kysyi ja tekesistä meillä on tällä hetkellä tilanne että tekesin rahoituksesta seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia menee pk yrityksiin eli ei voida sanoa että se on suurten yritysten ja sitten perustilanne on se että kyllä me tulemme suomessa tarvitsemaan niin isoja kuin pieniä yrityksiä ei voida tekesin kautta niitä ruveta erikseen laittamaan pakettiin edustaja turuselle parlamentaarinen ryhmä hyvä minun mielestäni parlamentaarisen ryhmän yksi parhaita puolia on se että nyt saadaan se informaatio kaikille osapuolille se voi muuten koskea aika kipeästi joitakin kun se informaatio tulee mitä kaikkinensa yritystuet tarkoittavat siellä on sosiaalista asuntotukemista siellä on joukkoliikenne ynnä muuta vastaavaa vihreitten vaihtoehtobudjetissa muuten taisi olla rakentamisen lisätuet siellä oli joukkoliikenteen lisätuet mitäs teillä olikaan muita en nyt tällä seisomalla muita keksi mutta kyllä siellä oli aika paljon niitäkin olen edustaja ihalaisen kanssa täsmälleen samaa mieltä innovaatiorahoitus on ehdottomasti se keskeinen asia ja toinen tämä kohtaanto ongelma täysin keskeinen pullonkaula meillä meillä oli viimeksi kohtaanto ongelmaryhmä vuonna kaksituhattaseitsemän mutta sitten tuli lama ja ratkaisi sen toivotaan että se sama ratkaisu ei tule tällä kertaa

hyvin hyvin vakavasti harkittava asia kyllä tämän osalta arvoisa puhemies sopiiko että jatkan vielä hetken

edustaja ala nissilä kysyi työvoiman liikkuvuudesta tästä on tehty paljon tutkimuksiakin suomessa työvoiman on yllättävän vähäistä ja se mikä on tietyllä tavalla ongelmallista on se että mitä vähemmän koulutusta sen vähemmän halukkuutta liikkumiseen ja periaatteessa ongelman ratkaisemiseksi pitäisi olla ehkä toisinpäin ruotsin mallin mukaista liikkuvuusavustusta on pohdittu siinä on hirvittävän vaikea rajaustilanne mitkä ovat niitä tekijöitä joista se tulisi onko tietyt ryhmät joissa se tulisi se on aika vaikea mutta sitä on kyllä seurattu edustaja sarkkinen ammatillisen koulutuksen merkitys aivan ehdottoman tärkeä aivan ehdottoman jos meillä on peruskoulupohjalta olevia kuusisataakolmetoistatuhatta ja heidän työllisyysprosenttinsa neljäkymmentäkolme niin siellä on iso ongelma kyllä me kaikki sen tunnistamme edustaja honkoselle miten väli suomi saadaan mukaan matkailuun kyllä väli suomi joutuu ihan itse lähtemään hommiin mukaan siellä on loistavia myyntivaltteja siellä on saimaa järvi suomi erittäin isossa nousussa ja ja kannattaa ilman muuta siihen mukaan lähteä

vartialle vastata paperimiehille mitään on tietysti vihreitten vastaus ja se teille suotakoon edustaja rinteelle vrn omistajaohjauksen arvon osalta valtion näkövinkkelistähän arvo pysyy samana koska nämä erillisyhtiöthän tulevat olemaan sataprosenttisesti valtion omistamia myös kalustoa ei luovuteta vaan sitä vuokrataan kalustoyhtiöstä ja sitten edustaja juhantalolle jos muistan oikein niin edustaja juhantalo vähätteli hän sanoi että venäjän vienti on kasvanut yhdeksäntoista prosenttia muistaakseni alkuvuoden luku oli kaksikymmentäyhdeksän prosenttia

arvoisa puhemies vielä palaan tähän työntekijöitten ja työpaikkojen kohtaamiseen tämä negatiivinen rakennemuutos todella pitää kääntää positiiviseksi tämän vuoksi tarvitaan toimenpiteitä ja useita toimenpiteitä yhtä aikaa asuntopolitiikkaan koulutuspolitiikkaan pendelöintiin liittyviä toimenpiteitä jotta ei syntyisi sitä tilannetta että meidän kasvumme ja työllisyytemme esteeksi alkaa muodostumaan tämä työvoiman kohtaamattomuus

pitäisi löytää yhteisiä ratkaisuja

arvoisa puhemies tulihan se tällekin illalle uutinen minun mielestäni tämä uutinen että vihreät sanovat vastauksena paperimiehelle ettei sanota mitään ei kiinnosta

itse asiassa mennään tähän ytimeen mitä tarkoittavat nämä yritystuet jos puhutaan nyt vaikka paperialasta niin niin siinä me tulemme siihen että meidän täytyy olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä eli kun naapurit maksavat näitä yritystukia niin meidän täytyy olla kohtuudella mukana niin että meidän kilpailukykymme säilyy nyt edustaja vartia sanoi että antaa mennä vaan nämä paperityöpaikat että uusia syntyy mutta totuushan tässä on se että ne paperityöpaikat kyllä menevät mutta ne uudet työpaikat syntyvät ihan jonnekin muualle kuin suomeen ne syntyvät maihin joissa tämä tuote suomen sijasta sitten tehdään ihan lopuksi haluan kysyä ministeriltä mennään nyt matkailuun

arvoisa puhemies nyt on syytä korostaa kun kysytään mitä sanotaan paperityöläiselle joka jää työttömäksi jos minun kysymykseni on mitä sanotaan kaikille niille työttömille jotka pysyvät työttöminä sen takia että meillä on tehoton järjestelmä käytössä tai mitä sanotaan niille veronmaksajille joita verotetaan enemmän kuin tarpeen on ja niitä rahoja jaetaan tehottomalla tavalla

auttaa yrityksiä sillä että pidetään erityisesti työn verotus mahdollisimman matalana se ei onnistu jos me verotamme rahaa jaamme sitä yrityksille ja tutkitusti taloustieteilijät yksi toisensa jälkeen sanovat tämä on kansantaloudellisesti haitallista toimintaa sen takia pyytäisin että tuntisitte sääliä myös niitä

arvoisa puhemies keskustelu on vähän niin kuin kunnanvaltuustotason keskustelua onko elinkeinotoimi tehokas vai ei näen tässä että on parempi ensin perehtyä tähän asiaan syvällisemmin ja sen jälkeen ruveta sitten näitä yritystukia hutkimaan todellakin meillä on yksi pullonkaula se millä me saamme innovaatiot suomessa tehtyä tuotteeksi ja yritystoiminnaksi meillä on slush mikä tuo ulkolaisia investoreita ja muuta mutta hyvin helposti nämä innovaatiot lähtevät ulos millä tähän pullonkaulaan vastataan positiivinen asia on tällä hetkellä että nuoriso on innokkaampi kuin aikaisemmin yritysten siihen tulisi vastata erittäin hyvä asia nyt on ministeriöllä se että me lähdemme myös perkaamaan näitä omistusten vaihdoksia ja toivon että siinä onnistumme mutta yksi iso asia siinä on se että meidän tulisi purkaa edelleen sitä omistajanvaihdoksen byrokratiaa ja edetä senkin sektorin alla näenkin vielä tärkeänä millä tavalla uusi kasvupalvelulaki tulee edesauttamaan ja tehostamaan myös sitten kuntien elinvoimapalveluja ja elinkeinosektoria

arvoisa puhemies minulla ei todellakaan ole mitään yritystukia vastaan päinvastoin ja kiitos hallitukselle että se on tehnyt hyvää työtä taloustilanteen hyväksi mutta epäkohtiin haluan puuttua sain tietysti ministeriltä osavastauksen mutta tämmöinen esimerkki kuljetustuet meillä perustuvat hyvin pitkälle siihen että on meno paluurahteja mutta kun mennään haja asutusalueille muun muassa kuhmoon niin sieltä lähtee tavaraa kolmekymmentä lastia päivässä mutta se kaupunki tarvitsee ehkä kolme kuljetusta päivässä onhan se eri asemassa kuin joku länsi suomen etelä suomen yritys jossa pyörii koko ajan meno paluurahti

esimerkiksi tämmöiseen asiaan kiinnitetty huomiota
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille kauma kiviranta louhelainen ja sen jälkeen ministerille kaksi minuuttia ja sitten siirrytään seuraavaan pääluokkaan edustaja kauma
arvoisa puhemies yritystukiasia ei ole todellakaan niin yksinkertainen kuin mitä täällä jotkut edustajat haluavat uskoa esimerkiksi ranskan puolustusteollisuus ei olisi syntynyt ilman että valtio olisi sitä tukenut ei myöskään chilen viiniteollisuus kysymys on lähinnä siitä päätämmekö tukea tiettyjä aloja vai tiettyjä teknologioita esimerkiksi gps tekniikka on syntynyt siitä että yhdysvaltojen valtio päätti tukea ilmavoimia ja ja armeijaa ylipäätään tämän järjestelmän kehittämisessä ja kuten tiedetään sieltähän se levisi sitten muualle eli kysymys on siitä että ei meidän myöskään karsimalla pidä tehdä hallaa sille miten suomalaiset menestyvät maailmalla sen takia asian

puhemies täällä on keskustelussa jo sivuttu matkustajamerenkulun tukijärjestelmää jonka kautta käytännössä kolme varustamoa saa vuosittain tukea useita satoja miljoonia euroja tämä on ylivoimainen kilpailuetu joka toteutuu arvonlisä ja valmisteverottomuutena sekä miehistökustannustukena mantereen ravintola ja ja hotelliyrittäjät eivät pysty tähän kilpailuetuun kilpailuetuun vastaamaan matkailu ja ravintolapalvelut mara ryn toimitusjohtaja timo lappi on kirjoittanut tästä aiheesta seuraavasti matkustajamerenkulun tukia mahdotonta perustella valtiontaloudenkaan näkökulmasta miksi valtio tukee laivan ravintolassa nautittuja illallisia ja alkoholin kulutusta miksi valtio tukee ulkomaanmatkailua kotimaanmatkailun sijaan miksi valtio tukee alkoholin hankintaa ulkomailta kysynkin arvoisa ministeri mitä vastaatte mantereen matkailu ja ravintola alan yrittäjille

arvoisa puhemies valtion omistajapolitiikan lähtökohtana on yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävä tulos valtion omaisuutta käytetään tehokkaasti sekä nykyisen omistuksen aktiiviseen kehittämiseen että uuden yritystoiminnan synnyttämiseen sotedigi päätettiin perustaa kehittämään sosiaali ja terveydenhuollon valtakunnallisia asiakas ja potilastietojärjestelmän ja muita digitaalisia ratkaisuja sotedigi oyhyn sijoitetaan yhdeksänkymmenen miljoonan euron pääoma ja se on esimerkki uuden kehittämisen uudesta rahoituselementistä arvoisa ministeri näettekö että sotedigi etenee oikeaan suuntaan ja että se kykenee vastaamaan sote uudistuksen ict haasteisiin
ministeri lintilä kaksi minuuttia paikan päältä

arvoisa herra puhemies

aloitetaan edustaja

täysin keskeinen asia täysin keskeinen asia koko suomen kasvun osalta kuinka tämä kohtaanto ongelman pullonkaula poistetaan siellä on asuntopolitiikka siellä on koulutuspolitiikka kumppanuussopimukset nämä kaikki tulee huomioida ja tämä on ilman muuta sellainen asia johon pitää hyvin laajalla laajalla rintamalla puuttua ja hakea sitä ratkaisua ja olen kyllä hyvin valmis siitä kaikkien osapuolien kanssa käymään keskustelua turunen kysyi päijänne saimaa kanavasta luulen että seuraavana äänessä oleva ministerikollega berner tietää enemmän tästä asiasta vartia kansantaloustieteilijät yritystukien osalta ovat varmasti sitä mieltä minä pyysin puoliväliriiheen eri osapuolilta esityksiä yritystukien leikkaamisesta niitä tuli ja kaikki osuivat naapurin tontille se ei ole ei ole ihan helppoa kaikkinensa pitää muistaa ennustettavuus vakaus valtion pitää olla myös investointien kannalta ennustettava ja vakaa

tämä uusi sukupolvihan ei puhu enää vientikaupasta vaan he puhuvat kansainvälisestä kaupasta ja minulla on semmoinen harras usko että ne jotka niin tekevät entistä vähemmän käyttävät niitä valtion elementtejä siihen ja minä luotan ja uskon myös että sieltä saadaan uutta potkua tähän asiaan mutta toki valtio tukee kaikkinensa miten sitä pystyy edustaja hakkarainen ei ole tulossa muutoksia

edustaja kiviranta niin kuin sanoin alustuki on mukana työehtosopimuksessa kiky sopimuksessa en tule puuttumaan alustukeen en halua suomen satamia kiinni ja edustaja louhelainen sotedigi etenee

yhtiökokous on pidetty ja se tullaan kaupparekisteriin laittamaan vielä tällä viikolla ja tulee etenemään ihan suunnitelman mukaan
siirrymme liikenne ja viestintäministeriön pääluokkaan ministeri berner seitsemän minuuttia

arvoisa puhemies hallitus esittää liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalle yhteensä noin kolmea pilkku miljardia euroa talousarvioesitys noudattaa hallitusohjelman linjauksia ja lisäpanostuksia joiden päämäärä on parantaa suomen työllisyyttä ja kilpailukykyä ne liittyvät erityisesti huonokuntoisten väylien kunnostamiseen ja digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomiseen myös kehittämistä estäviä normeja on purettu ja puretaan hallitusohjelmassa sovittua perusväylänpidon korjausvelkaohjelmaa jatketaan tässä vaiheessa voidaan sanoa että korjausvelka on saatu jo vähenemään vuoden kaksituhattakuusitoista toimenpiteillä ja hyvä suunta jatkuu korjausvelan poistoon käytetään ensi vuonna neljäsataaviisikymmentäkolme miljoonaa euroa yksityisteiden valtionapukorotukset jatkuvat myös ensi vuonna kymmenellä miljoonalla eurolla väyläverkon kehittämisinvestointeihin käytetään lähes miljardia euroa uusia kehittämisinvestointeja käynnistetään neljässä kohteessa kehä laajalahden kohta länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt sekä vuosaaren ja kokkolan meriväylät joita syvennetään hallitus on myös päättänyt että yksi tai korkeintaan kaksi kehittämishanketta valmistellaan niin että niistä voidaan päättää kevään kaksituhattakahdeksantoista kehysriihessä lisäksi hallitus on päättänyt parantaa hailuodon ja mantereen välisiä liikenneyhteyksiä elinkaarimallilla vuosimaksu tulee korvaamaan jatkossa lautan käyttökustannukset hailuodon käynnistämisestä tehdään päätös vuonna kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesityksen täydennyksessä liikenne ja viestintäministeriö antaa talousarvioesitykseen liittyen esitykset väylämaksun puolituksen ja rataveron poiston jatkamisesta vielä vuonna kaksituhattakahdeksantoista esityksillä vauhditetaan talouskasvua tuetaan rata ja varustamoelinkeinojen työllisyyttä ja kevennetään kustannusrasitetta arvoisa puhemies digitalisaation edistäminen ja hyväksikäyttö tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa näkyy vahvana punaisena lankana koko talousarvioesityksessä viestintäverkot ja palvelut tuotetaan pääosin markkinaehtoisesti kysyntään vastaten julkisia varoja käytetään varmistamaan peruspalveluiden saatavuus lisäksi edistetään mediatoimialan sopeutumista murrosvaiheessa sujuvoittamalla sujuvoittamalla sääntelyä ja määrärahoin viestinnän suurin osa noin viisisataakahdeksan miljoonaa euroa on siirtoa talousarviosta valtion televisio ja radiorahastoon yleisradio oyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi yleisradio oyn rahoitus on ensi vuoden talousarvioesityksessä siirretty kehysten ulkopuolelle määrärahaan ei sisälly indeksitarkistusta yleisen edun kanavien uutis ja ajankohtaistoiminnan tuelle esitetään kahta miljoonaa euroa tuen tavoitteena on varmistaa uutistoiminnan monimuotoisuus ja vaihtoehtoiset uutislähteet kaikki kansalaiset tavoittavassa televisiossa ja kannustaa uutis ja ajankohtaistoiminnan laajentamiseen tai aloittamiseen digitaalisen yhteiskunnan tietoturvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäämiseen esitetään miljoonan euron rahoitusta jolla vahvistetaan viestintäviraston kykyä tukea kansalaisia elinkeinoelämää ja valtionhallintoa tietoturvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan liittyvässä varautumisessa arvoisa puhemies kevään kaksituhattaseitsemäntoista kehysriihessä päätettiin panostaa hallituksen energia ja ilmastostrategian toimenpiteisiin sata miljoonaa euroa vuosina kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyksi

eri alueille ja eri liikkujaryhmiin olisivat kohtuullisia ja kohdentuisivat mahdollisimman tasaisesti sähköistä liikennettä ja kaupunkiseutujen liikkumistapamuutoksia edistetään muun muassa siksi että maaseudulla asuvat tai vanhoilla autoilla ajavat ihmiset eivät yksin joutuisi päästövähennysten maksumiehiksi hankintatukeen täyssähköautojen hankintaa sekä kaasu ja flexifuel autojen konvertointia varten varataan yhteensä kuusi miljoonaa euroa vuosittain kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen kehittämistä tuetaan kolmella pilkku viidellä miljoonalla eurolla ihmisten liikkumistottumusten muutosta tuetaan kahden miljoonan euron lisäyksellä raideliikenteeseen lataus ja jakeluverkon rakentamista sekä taajamalogistiikan sähköistämistä tuetaan alueellisesti tasapuolisesti miljoonalla eurolla hallitus sopi lisäksi budjettiriihessä että autojen romutuspalkkioita varten varataan kahdeksan miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakahdeksantoista arvoisa puhemies lopuksi haluan nostaa esille euromäärältään pienen mutta vaikuttavuudeltaan sitäkin merkittävämmän asian vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesitykseen sisältyvä yhden miljoonan euron panostus ilmatieteen laitoksen säätutkaverkoston korvausinvestointiin on kriittinen sillä laitoksen nykyinen verkosto ei vielä kata koko suomea säätutkaverkosto onkin verrattavissa liikenne ja viestintäverkkoon jossa infrastruktuurin ylläpito varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja luo alustan palvelutuotannolle verkosto on muodostunut lentoliikenteen ja tieliikenteen sää ja olosuhdeturvallisuuden kannalta keskeisimmäksi mittausverkostoksi kiitos

tämä puheenvuoro saattaa herättää muutaman vastauspuheenvuoron pyydän nyt edustajia jotka haluavat vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

ensi vuoden budjettia mutta on täysin mahdotonta käsitellä vain yhden vuoden talousarviota ilman että on näkymää siitä mitä pitkällä aikavälillä on tapahtumassa liikenteelle ja nyt haluaisin että ministeri tässä keskustelussa antaisi vihdoin vastauksia siihen onko se malli jolla te olette ajamassa kilpailutusta malli jolla te olette ajamassa kilpailutusta rautateille pilkkomassa vrää nyt järkevin ja paras mahdollinen mahdollinen malli nimittäin esimerkiksi valtioneuvoston omistajaohjausyksikön ykkösvirkamies eero heliövaara kauppalehdessä viime viikolla voi sanoa jos ei nyt ihan täys niin kyllä melkoisen tyrmäyksen antoi näille teidän suunnitelmillenne hän toteaa että että tämä ei tule saavuttamaan hyötyä päinvastoin tästä on suuria haittoja suuria haittoja valtion omistaja arvolle valtio tulee menettämään satoja satoja miljoonia euroja voitteko vähän perustella tätä teidän hankettanne nyt olisi aika saada vastauksia viimeinen

arvoisa puhemies sipilän hallitus haluaa satsata ja kehittää koko suomea niillä voimavaroilla jotka kumpuavat meidän maakunnistamme saavutettavuus on kaikkien investointien viennin yrittäjyyden tae ja siksi nämä kaikki uudet väylähankkeet tuovat sinne maakuntiin juuri niitä voimavaroja mitä me tarvitsemme kiitos ministeri berner kaikista näistä väylähankkeista jotka jotka laitetaan vielä liikkeelle ja joita vielä voimme odottaa tämän vaalikauden aikana erityisen kiitollinen voimme olla liikenneverkon ylläpitoon laitettavista satsauksista sinne laitetaan nyt kärkihankepakettina lähes viisisataa miljoonaa euroa enemmän kuin aikaisempina vuosina eli on ennustettavissa ennätysvuosi liikenteen satsauksissa myöskin alempiasteisen tieverkon satsauksissa kun puhumme puuhuollon bioenergian ja ja elintarviketuotannon työllistyvyydestä siksi tämä tuleva vuosi onkin melkoinen infrahankevuosi

arvoisa puhemies perussuomalaiset kiittävät romutuspalkkiosta ja kysyvät sen perään miten ruuhkamaksuasia etenee olemme hieman huolestuneita siitä pitkän matkan kulkijoiden osalta samaten työliikenteen osalta täytyy yhtyä sdpn huoleen perussuomalaiset haluaisivat nyt vastauksia vrstä todella huolestuttavia arvioita valuu julkisuudesta ja myös se tilanne että maakunnille oltaisiin siirtämässä kilpailutusta ja järjestämistä arveluttaa koska maakuntia ei vielä ole miten sitten kun on kysymys valtakunnallisista pätkistä maakuntarajat voivat mennä nyt nyt tuntuu siltä että vauhti on kova piti olla suomi kuntoon mutta ettei vain nyt ole suomi myyntiin

puhemies viime päivinä on puhuttu paljon turvallisuudesta ja nykyään turvallisuus tarkoittaa myös kyberturvallisuutta siksi onkin todella hyvä että viestintäviraston kyberturvallisuustoimintaan lisätään kaksi miljoonaa euroa nykyaikaisessa yhteiskunnassa jos bitit eivät liiku loppuu pian myös sähkö töpselistä ja käteinen automaatista esimakua on saatu ukrainassa jossa valtiotason kyberhyökkäys sähköyhtiöiden ohjausjärjestelmiin on katkaissut sähköt jo kahdesti mutta riittääkö kaksi miljoonaa euroa tosiaan suomen tietoverkkojen suojaamiseen se on näissä peleissä valitettavan pikku raha itse asiassa liikenne ja viestintävaliokunnan keväisessä kuulemisessa kävi ilmi että akuutti tarve olisi vähintään viisi miljoonaa euroa kysynkin onko suomen tosiaan jouduttava todellisen vakavan nettihyökkäyksen kohteeksi ennen kuin suomalaisten kyberturvaan saadaan riittävä rahoitus

arvoisa puhemies tässä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalassa minua erityisesti lämmittää ajatus korjausvelkaohjelman jatkumisesta ja yksityistiemäärärahojen korotus mutta haluaisin kysyä ministeriltä onko meillä mitään erityistä teemaa kenties kevyen liikenteen väylien väylien turvallisuuteen liittyviä asioita mitä ensi vuonna voisimme nostaa samalla haluaisin kuulla myös mitä se tuo tälle

ja miten se rahoitus tulevaisuudessa tulee hoidetuksi

arvoisa herra puhemies kiitokset ministeri bernerille hyvästä työstä olette laittanut monia sellaisia asioita liikkeelle joita on pitkään odotettu tiestömme korjausvelka kasvoi vuosikaudet ja nyt se on vihdoin käännetty käännetty laskevalle uralle tästä iso kiitos panostuksia on tullut myös tänne alempaan tieverkkoon mitä mitä ehdottomasti on pitänyt jo kauan tehdä teidän aikananne ne on tehty kiitos myös siitä että palautatte tämän romutuspalkkion se uusii meidän autokantaamme se tekee autoistamme entistä turvallisempia ja on myös hyvä osoitus siitä että veroja kannattaa myös keventää

itse asiassa on tuottoja lisännyt autokauppa on virinnyt ja sitä kautta lisää tuottoja tullut arvoisa puhemies itse pidän erittäin hyvänä sitä että myös raiteilla laitetaan asioita kuntoon ihmiset eivät ole tyytyväisiä tällä hetkellä siihen mitä mitä raiteilla tapahtuu

puhemies haluan aluksi kiittää ministeriä siitä että yksityisteille ohjataan resursseja ja että myös pohjoisen infrahankkeet ovat saaneet valtion rahoitusta tämä on tosiaan tärkeää jos halutaan pitää koko suomi asuttuna ja elinvoimaisena mutta huoleni liittyy siihen että näköjään hallituksen linja on vähän sellainen että kaiken kaiken pitäisi myös harvaan asutussa ja pitkien etäisyyksien suomessa perustua markkinaehtoisuuteen markkinat kyllä mielellään syntyvät sinne missä on kysyntää mutta peruspalveluiden kuten postin tai julkisen liikenteen tulee olla saavutettavissa myös siellä missä se taloudellisesti vaatii yhteiskunnan tukea on pakko kysyä arvoisa ministeri onko vrn pilkkomisessa mitään järkeä valtiontalouden näkökulmasta kun arvioiden mukaan vrn arvosta lähtisi jopa viisisataa miljoonaa euroa ja kilpailuttamisesta saataisiin hyötyä vain jos rautateillä tehtäisiin miljardiluokan investoinnit

olemme juuri hyväksyneet liikenteen päästötavoitteet vuodelle kaksituhattakolmekymmentä parlamentaarisen väylätyöryhmän väliraportin mukaan siinä tärkeässä osassa on joukkoliikenteen tuntuva lisääminen ja erityisesti raideliikenteen osuuden kasvattaminen

arvoisa herra puhemies liikenne ja viestintäministeriön hallinnonala on varmasti sellainen sektori jolla riittää mielipiteitä ja näkemyksiä siitä mihin niitä käytettävissä olevia niukkoja euroja kohdennetaan tämä on tosiasia hallituksen liikenne ja viestintäpolitiikka luo todellakin nyt edellytyksiä koko suomen kehittämiseen eli työllisyyttä ja talouskasvua saadaan koko suomessa omasta mielestäni on erittäin hyvä että muun muassa perusväylänpitoon on panostettu ja panostetaan nyt tulevaisuudessakin teiden korjausvelan kasvu saadaan pysäytettyä ja se on hyvä asia hyvä asia on myöskin se että koko tieverkostoon tulee muun muassa yksityisteiden valtionavustuksiin

tulee todellakin tarpeeseen koko suomen tiestö kaipaa todellakin peruskunnostusta sen me kaikki varmaan olemme huomanneet toki olisi toivonut että uusia väylähankkeita olisi saatu enemmänkin mutta eurot ovat niukkoja toivon että asumisen lisäksi huomioidaan myöskin teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeet liikenteen

arvoisa puhemies on tärkeää että hallitus on nyt ottanut tuet kaasu ja flexifuel flexifuel etanoliautojen konvertointeihin ja sähköautoilun edistämiseen mutta haluan ministerin arvioivan ovatko nämä toimenpiteet riittäviä ja linjassa pariisin tavoitteiden kanssa haluan nostaa myös sen näkökulman esiin että jos esimerkiksi laitattaa autoonsa kaasupullot ja muuttaa sen kaasuautoksi niin autovero saattaa nousta silloin kun auton paino nousee aiotteko myös synkronoida autoverotusta ilmastoystävälliseen suuntaan arvoisa puhemies nostan esille sen että hallituksen taannoiset kolmentoista miljoonan euron leikkaukset lähijunaliikenteestä halvaannuttivat pahoin kautta koko suomen liikennettä ja erityisesti uudenmaan rantaradalla sinne olisi erityisen tärkeää saada rata kuntoon ja arkijunaliikenne palautettua mitä te ministeri teette asian edistämiseksi

on todella tärkeää että nyt tehdään koko maassa työtä väylien korjaamiseksi ja tuo neljäsataaviisikymmentäkolme miljoonaa koko korjausvelkaan on hyvä asia varsinkin tuolta rekkapuolelta tulee todella palautetta myös alempi verkkohan joutuu biotalouden kuljetuksissa kovaan kulutukseen täällä on myös näitä uusia hankkeita hailuodon silta maksaa kahdeksassa vuodessa itsensä takaisin ei siinä mitään mutta toivon tietysti että kun vaalikaudella päätetään vielä parista uudesta hankkeesta niin siellä mahdollisesti olisi myös läntisen suomen pääväylän kolmostien aloittaminen samoin tietysti rautatiepuolella kuten edustaja wallin mainitsi tuo orivesi jämsä olisi tärkeä ja tietysti aikanaan myös lisäraide helsingin ja tampereen välille jotkut hankkeet ovat todella perusteltuja ja ei sitä voi sanoa etteikö niitä pitäisi tehdä mitä tulee sitten autojen latauspaikkoihin se on hyvä asia mutta ei unohdeta todellakaan myöskään biokaasua se on tärkeä tulevaisuudessa ja biodieselkin vaikka tuntuu että se on eussa vähän vastatuulessa jotkut pienituloiset ovat olleet vaikeuksissa

hyvä että tuo romutuspalkkio on nyt tullut takaisin
myönnän vielä vastauspuheenvuoron tässä debatin vaiheessa edustajalle strand ja hänen jälkeensä ministerille ensimmäiset kolme minuuttia niitä myönnetään sitten useampiakin
arvoisa puhemies kiitos ministerille hyvästä alustuksesta

paikan voitte valita

arvoisa puhemies kiitoksia näistä kysymyksistä ja kommenteista rautatieliikenteen kilpailun avaamisesta päätettiin jo vuonna kaksituhattaviisitoista hallituksen välikysymysvastauksessa selvityksiä on tehty lähes kaksi vuotta sen jälkeen ja on arvioitu sitä että kilpailun avaamisesta syntyy yhteiskunnalle enemmän hyötyä kuin mitä yhteiskunta siitä menettää on myöskin muistettava että kysymyksessä on kilpailun avaaminen ei yksityistäminen ja se että valtion ja vrn omistamat pääomat saadaan aktiivisempaan käyttöön on osoittautunut hyödyksi oikeastaan kaikissa maissa joissa kilpailua on avattu turuselle joka nyt ei ollut enää paikalla saimaan kanavaan on investoitu ja investoidaan kuusi miljoonaa tehdään siltojen suunnittelua ja päijänteeltä päijänteeltä päästään kouvolaan veneellä matkailun edistämisen eduksi edustaja merelle romutuspalkkiota on parlamentaarisessa työryhmässä sovittu vietäväksi eteenpäin samoin on arvioitu että selvitetään siellä parhaillaan tässä rautatieliikenteen kilpailun avaamisen yhteydessä on arvioitu että maakunnat voivat tulevaisuudessa olla liikenteen järjestäjiä ja sitä kautta sitten voivat myöskin järjestää alueellista liikennettä näin on toimittu oikeastaan kaikissa maissa joissa rautatieliikennekilpailu on avattu niissä on pääsääntöisesti syntynyt myös alueellista liikennöintiä

tietoisuuden lisäämiseksi edustaja pakkanen kyseli sitä miten kevytliikenneväylien turvallisuuteen tullaan tulevaisuudessa panostamaan meillä on hanke nimeltä nimeltä käpy jossa kävelyä ja pyöräilyä tullaan edistämään ja siihen liittyen ollaan tekemässä valtioneuvoston periaatepäätös tässä yhteydessä arvioidaan myös kevytväylien turvallisuutta lisäävä kokonaisuus maakuntauudistuksen osalta yksityisteiden valtionavustukseen on on toivottu olevan erillisrahoitusta mutta tästä ei vielä lopullista hallituksen päätöstä ole edustaja hänninen kysyitte sitä miten haja asutusalueilla palveluita voidaan kehittää uskon itse siihen että mahdollistamalla erilaista ja monipuolista palveluntarjontaa pystytään nimenomaan huolehtimaan siitä että me saamme enemmän ostoliikennerahaa käyttöön juuri siellä missä sitä tarvitaan ja siellä missä markkinat voivat toimia saadaan myöskin markkinaehtoiset voimat palvelua tuottamaan edustaja wallin totesitte että tarvitaan yli vaalikausien kestävää infrainvestointinäkemyksellisyyttä ja myöskin sitoutumista pitkäjänteisesti raideinframme tämän osalta olen samaa mieltä ja tästähän me parlamentaarisessa työryhmässä myöskin puhumme

jatketaan debattia ja yritänpä tässä nyt arpoa

on ihan selvä että vrn toimintaa pitää kehittää asiakkaat ovat aika tyytymättömiä esimerkiksi lippujen saatavuuteen ja aikataulun pitämiseen ja tämmöisiin asioihin jotka vaativat kehittämistoimia ja niitä pitää

selvityksistä jos olen oikein ymmärtänyt niitten sisällön noitten konsulttien lausunnot niin jotta kilpailuttamisesta tulisi hyötyä se edellyttäisi sitä että rakennettaisiin merkittävästi lisäraiteita että liikennemäärä voisi lisääntyä ja se vaikuttaisi lippujen hintoihin jos olen ymmärtänyt oikealla tavalla nuo selvitykset se tarkoittaa käytännössä sitä että vrn arvo niin kuin täällä on todettu tulee merkittävästi alentumaan ja vrn kyky tuottaa tuottaa tuottoja valtiolle se kahdeksankymmentäviisi viiva sataviisikymmentä miljoonaa vuodessa mitä tässä tullut heikkenee näin ymmärsin näitten konsulttien ulkopuolisten tahojen asiantuntijoitten tätä selvitystä tehneiden tahojen arvioivan nyt kysyn

myönnän tähän heti ministeri bernerille vastauspuheenvuoron
kiitoksia arvoisa puhemies selvityksiä on tehty kaiken kaikkiaan voi sanoa kahdeksan kappaletta neljä niistä on tehty ulkopuolisten konsulttien toimesta niitä on tehty rambollin carnegien ja bcgn toimesta ja sen lisäksi kilpailun avaamista ovat arvioineet aikaisemmin jo selvitysmies euroopan komissio komission regulaattori ja myöskin liikenne ja viestintäministeriö selvityksiä on tehty kaiken kaikkiaan useamman vuoden aikana alkaen vuodesta kaksituhattakaksitoista olemme käyneet selvityksiä läpi on selvää että kilpailun lisääminen pystytään tekemään niin että palvelun tasoa voidaan lisätä vuoroja voidaan lisätä mikä laskee myöskin asiakkaiden maksamaa hintaa ja sitä kautta sitten parantaa myös palvelua tiettyyn pisteeseen saakka siten että nykyinen ratakapasiteetti siihen riittää tämän ovat arvioineet niin komission edustajat kuin muut meidän ympärillä olevat toimijat on toki muitakin selvityksiä mutta meidän tehtävämme on ollut vetää näistä selvityksistä johtopäätöksiä ja niitä sitten perustella me

myöskin ilmoittaneet jo silloin heti infotilaisuudessa ja tiedotustilaisuudessammekin että jo pelkästään etelä suomen taajamaliikenteen kilpailun avaaminen tulee edellyttämään myös kalustoinvestointeja juuri siihen liikenteeseen
tähän ministeripuheenvuoroon liittyen yhtä lukuun ottamatta kaikki paikalla olevat sdpn ryhmän edustajat nousivat ylös ja kun ryhmän puheenjohtaja seisoo kaiken aikaa niin myönnän edustaja lindtmanille vielä tähän vastauspuheenvuoron sen jälkeen siirrymme keskustelun vähän laajempaan spektriin
arvoisa arvoisa puhemies tässä on todella monenlaisia selvityksiä yksi on sellainen jonka te olette tilanneet suoraan ilman kilpailutusta ja sitten on niitä joita on kilpailutettu kuten tämä boston consulting groupin selvitys joka on tullut kilpailutuksen kautta ja jossa on selvästi arvioitu että se malli jolla te nyt ajatte tätä kilpailutusta tulee maksamaan yhteiskunnalle miljoonia ja miljoonia nyt olennaista on se miten te vastaatte koska se malli jota te nyt ajatte on arvioitu ja se malli tulee romahduttamaan vrn omistaja arvon se tulee maksamaan yhteiskunnalle joko menetettyinä tuloina tai nousevina lipunhintoina joku maksaa veronmaksaja

omistajaohjauksen virkamiehiä ei ole siirretty pois vaan valtioneuvoston kanslialla on oikeus nimittää edustajansa ovat valinneet tässä tapauksessa ministerinsä nimittämisen edustajaksi toinen asia on se että boston consulting group ja omistajaohjausosaston tilaama selvitys katsoo tätä liikennöintiä ainoastaan vrn näkökulmasta mutta kilpailun lisääminen tuo moniarvoisen ja monipuolisen toimijaympäristön se tarkoittaa sitä että arvoa syntyy myös kalustoyhtiön toiminnan kehittämisestä syntyy myös kiinteistöyhtiön toiminnan kehittämisestä ja toki vrn nykyisenkin tuloksen teko tapahtuu kiinteistökehittämisellä ja ja ainoastaan raideliikenteellä tämän te varmasti tiedätte erittäin hyvin

kun liikennejaostossa käsittelimme viime vuoden budjettia niin totesimme että tälle alalle on palannut tekemisen meininki sehän näkyy tuolla maakunnissa kaupungeissa että paljon nyt investoidaan ja tämä työ jatkuu tässä tilanteessa talouskasvun suhteen osaamisen lisäksi todellakin nämä vientiteollisuuden kannalta tärkeät infrainvestoinnit ja sitten työvoiman

en tarkoita ratikoiden rakentamista jota sitäkin suomessa valtio tukee vaan nyt nyt pitäisi todella panostaa vientiväyliin

selvityksessä mainittiin lounais suomen kannalta tärkeitä hankkeita kuten turun ohikulkutie ja ysitie suomessa on muita keski suomessa eri puolilla suomea erittäin tärkeitä vientiväyliä jotka pitäisi laittaa kuntoon tässä tulenkin rahoitukseen meillä nyt työryhmä tekee työtä ja jotta saisimme todella nyt ensi vuonna monia monia hankkeita liikkeelle niin tiedustelen miten tämä työryhmän työ etenee

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos ministeri berner kehä ykkösen laajentamiseen ja länsimetron jatkeen liityntäjärjestelyihin osoitetuista rahoista sitten kysymys tallinnan tunnelista vielä jokunen vuosi sitten tuntui aika utopistiselta että kukaan vakavissaan esittää tunnelia helsingin ja tallinnan välille mutta nyt näyttää siltä että siitä kilpaileekin kaksi eri tahoa näistä toinen on sellainen joka on pystytetty yksityisellä rahalla lähinnä kiinasta helsingin sanomat uutisoi nimittäin viime viikolla että peter vesterbackan johdolla on etenemässä hanke joka on vähän niin kuin kilpaileva tälle finest link hankkeelle jossa sekä suomen että viron valtiot ovat mukana kysyisin nyt ministeri teiltä miten näette näiden hankkeiden realistisuuden nimittäin tämän vesterbackan hankkeen ajatuksena on että rakennustoimet pääsisivät käyntiin jo ensi vuonna miten realistisena pidätte sitä ja ja kilpailevatko nämä hankkeet keskenään

puhemies kiitos siitä että tämä hallitus ei väistele vastuutaan vaan vähentää korjausvelkaa jälleen neljälläsadallaviidelläkymmenelläkolmella miljoonalla eurolla sen sijaan keskisuomalaisena kansanedustajana en voi olla tyytyväinen siihen että ministeriön esityksestä huolimatta kirri tikkakoski tie ei edennyt budjettiin vaikka tämä väylä on suomen vilkkaimpia kaksikaistaisia tieosuuksia siellä kulkee viisitoistatuhatta autoa vuorokaudessa ja se on nelostien pahimpia pullonkauloja keskusta esitti yksimielisesti eduskuntaryhmänä sitä että kun ensi vuonna nostetaan yksi kaksi tiehanketta meidän hankkeemme olisi tuo kirri tikkakoski arvoisa ministeri voimmeko olla varmoja siitä että tämä hanke etenee ensi vuonna

puhemies on hyvä että ministeri vie eteenpäin perusväylänpitoon olevaa korjausvelkaa kuten yhteisesti parlamentaarisesti olemme päättäneet sen sijaan olemme eri mieltä meillä ei ole parlamentaarista yhteisymmärrystä muun muassa siitä kehitämmekö nyt koko suomea tällä hallituskaudella aloitetaan uusia investointeja historiallisen vähän vain nolla pilkku seitsemän miljardin edestä aiemmilla hallituskausilla noihin hankkeisiin on käytetty kolminkertainen määrä rahaa digitalisaatio on tietenkin tulevaisuutta mutta emme voi olla huomaamatta niitä ongelmia joita esimerkiksi vrn osalta ikäihmiset tukea tarvitsevat ihmiset ja jopa me kansanedustajat olemme lippuja hankkiessamme kohdanneet tämän vuoksi en

arvoisa puhemies hallituksen esittämä ensi vuoden talousarvio liikenteen osalta on pääosin positiivinen ehkä sama huoli mikä edustaja kalmarillakin on että kirri tikkakosken toivoisi nyt olevan viimein seuraava suuri hanke joka lähtee sitten liikkeelle mutta budjettiriihessä sovittiin myös romutuspalkkiosta kahdeksan miljoonan euron verran vuodelle

autot viime kerralla olivat romutuspalkkion piirissä ne ostetut autot olivat vähäpäästöisiä hyvin pieniä autoja toivoisin nyt tulevassa päätöksessä sitten otettavan huomioon myös esimerkiksi nelihenkisen perheen joka haluaa vaihtaa autoa jotta jotta ne rajat olisivat sen kokoisia että myös perheelliset pääsisivät nauttimaan vähäpäästöisistä autoista

arvoisa puhemies tässä budjetissa on positiivisia puolia ja ja sitten on niitä puolia joita ei voi positiivisiksi aivan suoraan kehua otan esille yhden jossa on kysymyksiä hailuodon pengertiehankkeeseen hallitus on esittämässä useita miljoonia euroja mutta tuon hankkeen kaava ei tällä hetkellä ole vielä lainvoimainen sen merialueelle tehtävän pengertien osayleiskaava on korkeimman hallinto oikeuden arvioitavana kaavaa laadittaessa on vaikutusarvioita tehtävä useisiin seikkoihin noita arvioita ei kuitenkaan ole kohdistettu tällä hetkellä
itse hailuodon saareen sen elinkeinoihin yhdyskuntarakenteeseen luontoon

arvoisa herra puhemies kiitokset ministerille liikenne ja viestintäministeriön pääluokkaan osoitetuista kasvavista määrärahoista täällä on paljon puhuttu raideliikenteen avaamisesta kilpailulle ja se on mielestäni tervetullut uudistus erityisen tervetulleena näen sen nimenomaan myöskin näiden vähäliikenteisten ratojen osalta se saattaa muodostua niiden pelastukseksi yksi tällainen vähäliikenteinen vientiteollisuudenkin kannalta merkittävä rata on suupohjan rata joka tässä vaiheessa tarvitsisi noin kahdenkymmenen miljoonan euron vuotuisen vuotuisen määrärahan jotta se voitaisiin muutaman vuoden aikana korvata miten te ministeri näette nyt näiden vähäliikenteisten ratojen tulevaisuuden on paineita myöskin siihen että näitä lakkautettaisiin jolloinka niiden avaaminen tulevaisuudessa olisi varsin epätodennäköistä
arvoisa

herra puhemies meillä on viisi prosenttia liikenteestä raiteilla ja varmasti tämä sali jakaa sen näkemyksen että tätä osuutta on lisättävä keinot tavoitteeseen pääsemiseksi ovat kuitenkin sitten erilaiset olette ministeri berner esittänyt kilpailun avaamista henkilöliikenteelle

on ollut noin sata miljoonaa euroa kysynkin mikä tuotto saadaan kolmesta erillisestä yhtiöstä tähän en ole saanut vielä vastausta meillä raiteet ovat eri raideleveydellä ja sen vuoksi kalustoa ei voida tuoda euroopasta ja rataverkko on pääasiassa yksiraiteinen on päivänselvää että ilman raiteisiin tehtäviä investointeja raideliikenteen osuutta ei saada kasvatettua hallituksen valitsemalla mallilla ei ole mitään tekemistä kilpailun kanssa vr pilkotaan tehokkuus hukataan mistä saadaan lisäys palvelutasoon ministeri berner

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitokset ministerille reippaasta uudistusotteesta ministeriön puolella lämpimästi itse pistin merkille budjettiesityksessä varsinkin kokkolan ja oulun meriväylien syventämishankkeet ilolla panin kyllä merkille myös tuon hailuodon siltahankkeen joka on hailuodon asukkaille varsin tärkeä hanke myönteistä on myös perusväylänpidon korjausvelan kiinnikuromisen määrärahat nekin laitoin ilolla merkille toisaalta korjausvelkaa ei tulisi niin paljon jos vuosittaisia hoitomäärärahoja olisi riittävästi kysyisinkin ministeriltä miten näitä hoitomäärärahoja turvataan tulevalle vuodelle ja miten niitä turvataan myös jatkossa

arvoisa ministeri olen toiminut kolme vuotta miehistönkäytön suunnittelijana vrn pääkonttorissa jossa suunniteltiin työvuorot veturinkuljettajille koko maahan tärkeintä rautatieliikenteessä niin kuin lentoliikenteessä on tehokas miehistön ja kaluston käyttö sillä saadaan kustannustehokkuutta ja hinnat alas rautatieliikenteessä tavaraliikenne ajetaan pääsääntöisesti öisin ja henkilöliikenne päivisin nyt on se malli että veturinkuljettajia ja kalustoa voidaan käyttää sekä yöllä että päivällä näissä työketjuissa siinä teidän mallissanne että pilkotaan vr kolmeen eri yhtiöön ja muodostetaan alueelliset monopolit tämä synergiaetu katoaa ja hinnat tulevat nousemaan näin väitän

arvoisa puhemies ensinnäkin vrn osingontuottokyky ei ole missään tapauksessa seurausta itse junaliikenteestä vaan paljon muitakin muitakin tekijöitä mutta sitten kun tätä kilpailutusta seuraa nyt eri eri rooleissa minä kuitenkin sanoisin sillä tavalla että ministeriö etenee tässä minusta erinomaisen asiallisesti tässä on huolelliset selvitystyöt taustalla näitä selvitystöitä vielä sitten analysoidaan monella tavalla tähän on yhdistetty hyvin kattava työryhmätyöskentely kuullaan hyvin laajasti erilaisia toimijoita eli minä ainakin suhtaudun tässä vaiheessa hyvin luottavaisesti tämän kilpailutuskokonaisuuden etenemiseen sitten tietysti täytyy todeta myös se että käytännössähän tämä kilpailutusmalli on on lähes samantyyppinen kuin hslllä on nyt täällä pääkaupunkiseudulla tulossa on kalustoyhtiö jolla sitten lähdetään kilpailuttamaan eri eri toimijoita eli eli

edustajille skinnari ja rantakangas ja sen jälkeen vielä liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja vehkaperälle ja sitten on ministerin puheenvuoro ja jos sitten on vielä aihetta jatkaa niin voidaan pieni hetki jatkaa
arvoisa puhemies ehkä tässä salissa ainakin yksi asia mistä olemme yhtä mieltä on se että meidän pitää pidemmällä aikajänteellä katsoa liikennettä ja liikenneväylien kehittämistä arvoisa ministeri olemme moneen otteeseen teidänkin kanssanne puhuneet eurooppalaisesta ten t verkostosta ja siitä miten suomi tulee olemaan vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme suunnitelmissa mukana nyt kuitenkin näyttää siltä että suomi on jälleen jäämässä siitä kehityksestä mitä muissa pohjoismaissa on keski euroopasta puhumattakaan eli emme vieläkään onnistu tekemään sellaista kokonaisvaltaista pidemmän aikavälin suunnitelmaa mikä vakuuttaisi meidän kumppanimme eurooppalaisella tasolla voisitteko avata mistä tämä johtuu tai voisitteko avata sitä mitä voisimme vielä tehdä tänä vuonna ensi keväänä että olisimme mukana kaksituhattakaksikymmentäkolme kun tässä maanosassa jaetaan seuraavia miljardeja seuraavalle kymmenelle vuodelle

ministeri berner tulee kyllä jäämään myönteisessä mielessä historiaan tällä kaudella tullaan ravistelemaan ja uudistelemaan liikennesektoria aivan ennennäkemättömällä tavalla ja tullaan kääntämään liikenteen hoito sillä tavalla että myös korjausvelka kurotaan umpeen kaksikymmentä vuotta on mennyt mennyt aikaa jolloin muutamia hankkeita vuosittain on käynnistetty mutta perusväylänpito on unohdettu ja tämä on maakuntien kannalta kaikista tärkein asia tarvitaan tarvitaan toki hankkeita ja ja ministeri jää myös siinä historiaan että oulun seudun kaikki kärkihankkeet tulevat toteutetuiksi kerralla mutta ne ovat olleet hyviä hankkeita joita edelliset ministerit eivät ole toteuttaneet mikä on tietysti ollut valitettavaa kun täällä kollega alatalo lähti kehumaan ja kannattamaan muita hankkeita niin minäkin kannatan vt neljä hanketta kirri tikkakoski oikein hyvä hanke ja maakuntien yhteinen hanke lopuksi sanon näin että toivon kyllä oppositiolta tässä parlamentaarisessa työssä nyt avarakatseisuutta älkää tehkö puoluepolitiikkaa katsokaa tätä liikennesektorin tulevaisuutta pitkälle tulevaisuuteen olkaa valmiita hyväksymään ennakkoluulottomiakin esityksiä joilla varmistetaan koko suomen kilpailukykyinen liikenneverkko ja sen rahoitus

edustaja vehkaperälle kaikki ennen tuota tsekkausta pyytäneet ovat vähintään yhden vastauspuheenvuoron käyttäneet

vrn tilanteeseen liikenteen avautumiseen kilpailulle sosiaalidemokraatit hyväksyttekö te yhden liikennemuodon monopolin suomessa eli eli sen että vain raideliikenne on on siinä asemassa me olemme aikoja sitten maalla merellä ja ilmassa avanneet liikenteen kilpailulle ja nyt ministeri bernerin johdolla todellakin laajapohjaisesti ollaan etsimässä suomen mallia miten se kilpailutus toteutetaan ja vr säilyy edelleenkin sataprosenttisesti valtionyhtiönä tältä pohjalta lähdetään ja mitään mörköjä tässä ei

arvoisa puhemies edustaja karimäki nyt me olemme saaneet lisättyä junaliikenteen ostoliikenteeseen kaksi miljoonaa ensi vuodelle ja me kasvatimme velvoiteliikennemäärää aikaisemmin niin että me olemme päässeet hyvin pitkälti siihen tasoon missä oltiin tämän hallituskauden alussa nytten meillä on parlamentaarinen työryhmä jossa pyritään nimenomaan katsomaan sitä miten me pystymme infrainvestointeja kehittämään pitkäjänteisesti myöskin näitä rataosuuksia jotka kaipaavat pikaisesti kehittämistä edustaja kauma tallinnan tunneli on tänä päivänä kuitenkin jo hyvin paljon lähempänä todellisuutta kuin ehkä koskaan aikaisemmin rail baltica etenee samanaikaisesti selvitetään jäämeren rataa pohjoisessa ja ne ja tallinnan tunneli muodostavat yhden kokonaisuuden en halua tässä vaiheessa arvioida kilpailevatko erilaiset mallit keskenään tärkeintä on se että me pystymme täällä eduskunnassa muodostamaan tahtotilan siitä olemmeko me valmiit panostamaan näin suuriin ja merkittäviin logistiikkahankkeisiin tulevaisuudessa jotta suomen kilpailukykyä voidaan kasvattaa

päättää vielä tämän hallituskauden ja ensi kehysriihen aikana lvmn arvion mukaan tikkakoski kirri on keskeinen hanke joka tarvitsee edistämistä ja valtatie neljä on se meidän yhdyskäytävä ja runkoväylä mitä varten me myöskin tarvitsemme hyvää kapasiteettia me olemme selkeästi kuitenkin edustaja kymäläinen tällä hallituskaudella laittaneet käyntiin viisitoista hanketta ja vielä laitetaan yksi viiva kaksi on ihan totta että meidän kehittämishankkeet eivät ole sillä tasolla millä ne ovat olleet aikaisemmin ja juuri sen takia on äärimmäisen tärkeää että me kehitämme meidän investointi ja rahoitusmalleja ja pohdimme tätä myös parlamentaarisesti jotta meidän investointikykymme jatkossa olisi parempi

wallinheimo romutuspalkkion osalta pyritään huolehtimaan siitä että me katsomme käyttövoimaa monipuolisesti kaasu etanoli sähköautoja tämä tulisi mahdollistamaan myös suurempien autojen käyttämistä romutuspalkkion yhteydessä edustaja hautala vähän vähän liikennöityjen ratojen lakkauttaminen ei ole tässä kohtaa vaihtoehto meidän on arvioitava voidaanko alueellista liikennettä kehittää ja olemassa vaihtoehtoisia toimintamalleja jotka voisivat olla sellaisia että ne pienemmällä ja toisenlaisella tuottomallilla voisivat luoda palveluita kannattavammiksi alueilla joilla on vähemmän liikennettä tänä päivänä meidän on ehdottomasti panostettava raideliikenteen palvelutasoon ja meidän tavoitteemme on huolehtia siitä että me pystymme nostamaan matkustajamäärän lähes kymmeneen prosenttiin tämä tulee myöskin siitä että osto ja velvoiteliikenteen osalta me saamme paremman vastineen kun me pystymme kilpailuttamaan sitä palvelua jota me tarvitsemme tällä hetkellä on haasteena myöskin se että meillä ei ole mitään läpinäkyvyyttä veronmaksajan euroa kun käytämme me tiedämme vain saavamme tietyn palvelutason mutta meillä ei ole mitään mihin sitä pystytään vertaamaan se millä tavalla meidän hoitomäärärahat turvataan ja miten jatkossa rahoitusmäärät pystytään nostamaan on kysymys joka myöskin käydään läpi parlamentaarisessa työryhmässä jossa on tarkoitus investoinnit ja niihin liittyvät rahat päättää vielä edustaja skinnarille on aivan totta että ten t verkko ja cef rahoituksessa suomi jää pahasti jälkeen

myönnän vielä tässä debattivaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille meri lindtman kulmuni heinonen alatalo wallin kasvi ja hänninen

arvoisa puhemies olisin kysynyt ministeri berneriltä olen uudeltamaalta tuosta hanko hyvinkää mäntsälä tiestä sinne olemme odottaneet ohituskaistoja puhuttiin perusväylistä ja koko maasta on unohtunut kun viime vuonna katsoin niin eipä tänne uudellemaalle kauheasti ole tullut määrärahoja ei unohdeta kuitenkaan sitä poikittaisliikennettä siinä on valtavasti rekkoja muttei ohituskaistoja siihen toivon panostusta vielä ihmettelen perussuomalaiset ovat sitä mieltä että kilpailu sinänsä on hyvästä jos se toteutetaan oikein mietin sitä uudenmaan tilannetta sanoitte että hankitaan lisää kalustoa meillä on aamuisin ainakin semmoista ruuhkaa että joudun itsekin siellä kun aamulla tulen junalla odottelemaan

lisään edelliseen listaan vielä edustaja juhantalon jota en huomannut aikaisemmin

arvoisa puhemies ministeri totean näistä selvityksistä vielä kahdeksan on tehty neljä ennen tätä teidän ajamaanne mallia ja neljä sen jälkeen joista yksi se jonka te tilasitte tukee tätä teidän ajatteluanne se mihin te ette vastannut oli edustaja wallinin kysymys nyt kun te pilkotte niin sieltä poistuu tämä synergia synergia sekä henkilöstön että kaluston kierrosta tämä tämä kaikkein arvostetuimman ja kokeneimman konsulttiyhtiön mukaan tulee maksamaan yhteiskunnalle yhteiskunnalle tai lippujen hinnoissa tai joissain tapauksissa sekä että kymmeniä miljoonia jopa sata miljoonaa euroa mutta arvoisa ministeri näyttää siltä että sinänsä jos kilpailun oikein toteuttaa niin kuin tavaraliikenteessä on ollut jo vaikka kuinka pitkään

siitä on saatavissa hyötyä mutta nyt tämän teidän mallinne

arvoisa puhemies pitkiin aikoihin ensimmäistä kertaa on todellakin pystytty tekemään merkittäviä parannuksia perustienpitoon mutta saamaan myös ensimmäiset erittäin merkittävät rahoitukset siihen että liikenteessä päästövähennyksiä pystytään tekemään ensimmäiset rahat sähköautoihin konvertointeihin moniin tärkeisiin asioihin että suomi saavuttaa omat ilmastotavoitteensa mutta mutta te päätitte tuon äskeisen vastauspuheenvuoronne eurooppalaiseen rahoitukseen ja kun verrataan pohjoismaiden kesken niin juuri näin me jäämme erittäin paljon jälkeen esimerkiksi ruotsista näissä rahoituksissa jos ajatellaan vielä sitä että suomi on kuluvat kaksi vuotta arktisen neuvoston puheenjohtaja ja ja monet meidän keskeisistä infrahankkeistamme liittyvät myös pohjoisten alueiden kehittämiseen jäämeren rataan satamaverkostoon ilmastoon meteorologiaan avaruustutkimukseen niin kyllähän meidän pitäisi pystyä kanavoimaan sitä eu rahoitusta myös näihin hankkeisiin aivan toisessa määrin mitä tälle asialle pystyttäisiin tekemään

arvoisa herra puhemies on hyvä että nyt on tehty valinta siinä että on pikkasen uusia liikennehankkeita katsottu tarkemmin ja ohjattu rahaa myös tänne perustienpidon ja korjausvelan pienentämiseen sitä työtä pitää kyllä seuraavienkin hallituksien jatkaa ja toivon että siihen löytyy sitä laajaa yhteistä tahtotilaa tasapaino näiden kahden välillä pitää löytyä uusia hankkeita tarvitsemme joita täällä on mainittu esimerkiksi lahden eteläinen kehätie päärata jotka nyt esimerkiksi ovat liikkeelle lähdössä

arvoisa puhemies edustaja skinnari puhui pitkäjännitteisyydestä me olemme vuosikausia vaatineet tässä salissa että tällaisia pts suunnitelmia ruotsin tyyliin pitäisi olla väylien rakentamiseen todellakin meillä oli liikenneselonteot mutta valitettavasti seuraavat hallitukset pyyhkivät nämä selonteot tyhjiksi niin kuin kävi edellisen hallituksen aikana kolmostie tipahti tässä pitäisi olla liikennemäärät ja elinkeinovaikutukset siinä arvioinnissa kriteereinä tässä mielessä paitsi kolmostie seinäjoelle ja satamiin myös ysitie on tärkeä viennin kannalta se on sisä suomesta tärkeä väylä turun satamaan jota ei tarvitse välttämättä syventää se on jo riittävän syvä sinälläänkin sinänsä on hyvä vientituotteiden kannalta että meillä on myös

kokkolaan vuosaareen ja ouluun sen verran vielä sanon viestintämäärärahoista että yleisradion kannalta tietysti indeksin jäädyttäminen on ollut huono asia ja ja sitä täytyy nyt jatkossa miettiä mutta se on hyvä että pienituloisille tuli vapautus neljäsataatuhatta ihmistä vapautettiin yleisradioverosta

puhemies täytyy hieman ihmetellä että liikenne ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja vehkaperällä on noin heikot tiedot vrn kilpailutilanteesta tavaraliikenne avattiin kilpailulle jo vuonna kaksituhattaseitsemän henkilöliikenteessä kilpaillaan lentoliikenteen bussiliikenteen ja oman auton käytön kanssa vr on laskenut hintoja junat ovat täynnä niin kuin edustaja juhantalo kohta toteaa perjantaina ei tahdo saada lippua viiden vuoden aikana on tuotettu valtiolle tuloa eri lailla neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa

liikenneverkkotyöryhmän väliraportissa mainittu kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen kehittäminen toteutuu budjetissa kolmen pilkku viiden miljoonan lisäyksenä suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen ja suuntautuu siis helsingin tampereen turun ja oulun kaupunkiseuduille

arvoisa puhemies täytyy taas kiitellä siitä että totta kai on hienoa että myös pohjoisen satamat kuten kokkola ja oulu rahoitusta tällä vaalikaudella mutta siinä on välissä myös raahe joka on erittäin tärkeä vientisatama unohtamatta kokkolaa ja kemiä mikä muuten ei ole omassa vaalipiirissäni mutta me olemme saari huoltovarmuus on turvattava ja meidän täytyy taata se että meillä on toimiva ja kattava satamaverkosto kesällä ja talvella olisin kysynyt onko meillä tehty tämmöinen satamaverkkoselvitystyö ja ja käyty läpi tarkoin ne tarpeet kun nythän tietenkin alusten koko kasvaa koko ajan ja pitää koko ajan ruopata väyliä syvemmäksi

viime vuosien tapahtumat ovat nostaneet aivan uudelleen arvoon sen keskustelun että pori haapamäki rataosuus täytyy ottaa uudelleen käyttöön mäntyluodon satama on talviliikennöitävä siellä on kaasuterminaali ja voisimme käyttää kaasuvetureita tuolla radalla toisessa päässä on äänekoski tuotteineen ja lapin mineraalit puutavarakuljetus myös rauman satamaan ja porin alueen ainutlaatuinen mineraalien jalostussysteemi suomessa tarvitsemansa suoran yhteyden on aivan turha muun muassa äänekosken tuotteita jo kylläisen ja luonnostaan erittäin kapean tampereen rata aseman kapeikon kautta kuljettaa vuosaareen

suoralla yhteydellä talviliikennöitävään satamaan mäntyluotoon tämä rataosuus pitää hyvin selvittää ja ottaa uudelleen käyttöön

vielä kerran tähän junaliikenteeseen kansainväliset kokemukset osoittavat että kilpailuttamisesta on hyötyä sitä myös erittäin monet kansainväliset kilpailutulokset tukevat ole niin että on vain yksi selvitys jonka pohjalta on toimittu vaan on tehty laajasti kartoituksia myös muiden maiden tuloksista ruotsissa valtion tukitarve on laskenut kymmenen viiva kolmekymmentäkaksi prosenttia samoin saksassa kahdeksantoista viiva kaksikymmentä prosenttia matkustajamäärät on saatu ylöspäin mutta myöskin investointeja on tehty lisää ja sekin on ollut yleensä myönteistä

vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme saisimme ten t verkon ulottumaan aina arktiselle alueelle saakka on huomattavan tärkeää että suomi on mukana tässä mutta se edellyttää myöskin sitä että meillä on useampia rahoitusmalleja infran rahoittamiseksi emme me loputtomiin ihan pelkällä budjettirahoituksella näitä viemään jos haluamme aidosti eun instrumentteja saada hyödynnettyä edustaja heinonen kysyi talvinopeuksista niistä ei olla tällä hetkellä luopumassa näemme että niillä on merkitystä myöskin päästöjen hallinnan kannalta ja siitä näkökulmasta on vielä syytä arvioida asia uudelleen

ja nyt siirrymme oikeusministeriön hallinnonalalle ministeri häkkänen seitsemän minuuttia

arvoisa puhemies oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhdeksänsataaneljäkymmentäyksi miljoonaa euroa ensi vuodelle kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei huomioon hallinnonalan määrärahataso on kolmetoista miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna vähennys johtuu kuitenkin pääosin ict hankkeisiin tarkoitetun lisärahoituksen vähenemisestä wincapita kokonaisuuteen liittyvien korvausten maksatusten arvioidusta siirtymisestä pääasiassa vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista sekä lievästi säästöjen kasvusta oikeusministeriön hallinnonalan kuluvan ja myös ensi vuoden resurssitilanne on turvattu oikeusrekisterikeskuksen tilanne on kuitenkin haasteellinen sen talouden vakauttamistoimenpiteitä selvitetään parhaillaan ministeriössä oikeuslaitoksen toiminta on valtion aivan keskeisintä tehtäväaluetta tämän toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta kaikkina aikoina oikeusturvaa kehitetään oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja sen päivitysten pohjalta koko ajan toimenpiteillä huolehditaan kansalaisten oikeusturvasta mahdollistetaan oikeudenhoidon sektoreiden keskittyminen ydintehtäviinsä vähennetään rikollisuutta yhteiskunnassa ja kehitetään seuraamusjärjestelmää sekä vaikutetaan oikeudelliseen yhteistyöhön eussa ja kansainvälisellä kentällä toimenpiteillä osaltaan turvataan myös oikeuslaitoksen vakaa taloudellinen tilanne säästöjen kasvusta ja ict hankkeiden merkittävistä omarahoitusosuuksista huolimatta hallitus on on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeksi

ehdotetaan kolmensadanseitsemänkymmenenkahdeksantuhannen euron lisärahoitusta rikosseuraamuslaitokselle rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon tarkoitettu tasomuutos kasvaa viidellä pilkku yhdellä miljoonalla eurolla kuluvan vuoden kolmen pilkku seitsemän miljoonan tasosta hallitus on on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi talous ja velkaneuvonnasta talous ja velkaneuvonnan tehtävät on tarkoitus siirtää aluehallintovirastoilta ja kunnilta valtion oikeusapu ja edunvalvontapiireihin oikeusaputoimistojen yhteyteen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ensi vuonna valmistellaan talous ja velkaneuvonnan tehtävien siirtoa oikeusaputoimistoihin mihin miljoonaa euroa oikeusministeriö jatkaa ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyyn ja ylivelkaantuneiden asemaan liittyvän lainsäädännön kokonaiskehittämistä erityisesti jatketaan pikaluottosääntelyn kehittämistä ja tehdään yrittäjien toista mahdollisuutta koskeva kansainvälinen vertailu oikeusministeriö arvioi myös positiivista luottotietoa koskevan sääntelytarpeen syksyn aikana tämän valmistelun tehokkaaksi turvaamiseksi sekä lisäksi muuhun lainvalmistelutyöhön ja valtiosääntöasiantuntemuksen vahvistamiseen lainvalmisteluhankkeissa ehdotetaan oikeusministeriölle sadankuudenkymmenentuhannen euron lisävoimavaroja henkilöstöön lisäksi tietosuojavaltuutetun toimistolle ehdotetaan lisäystä eun tietosuoja asetuksen täytäntöönpanotehtäviin no

niin nyt on mahdollisuus pyytää

aloittaa edustaja tolvanen

nyt poikkeuksellisen positiivinen viritys verrattuna aikaisempiin vuosiin toki haasteita on mutta asiat etenevät positiiviseen suuntaan haluaisin varmistaa erään asian täällä toki mainitaan että rikosuhripäivystys saa lisärahoitusta ja rikollisuutta ennaltaehkäistään hyvin raakalaismainen asia on tyttöjen ympärileikkaukset sukuelinten silpomiset te olette ottanut ansiokkaasti kantaa arvoisa ministeri julkisuudessa tähän asiaan tässähän on on tärkeää ennaltaehkäisy minun mielestäni rikoslainsäädäntö on tällä hetkellä kohdillaan mutta onko teillä tarkoitus laajemmin selvitellä tätä kunniaväkivaltaa johon kuuluvat pakkoavioliitot pahimmillaan kunniamurhat ynnä muut ja onko jotain muita lainsäädäntöhankkeita jotka mahdollistavat esimerkiksi viranomaisten tietojenvaihdon

puhemies ministeri on tulossa huomenaamulla lakivaliokuntaan tästä käräjäoikeusverkostokysymyksestä vastaamaan joten en mene kovin tarkasti siihen mutta sanon näin periaatteena että että tapana on että valiokunta voi tehdä mietinnön asioista itse päättämällään tavalla eikä se ole pelisääntöjen piirissä silloin kun ei pykäliä muuteta eikä lausumia tehdä tämä tiedoksi huomista varten tällä viittaan muun muassa raahen iisalmen ja sodankylän kysymyksiin sitten tähän vankeinhoitokysymykseen te tiedätte hyvin että pelson vankilan investointiasia on ollut kymmenen vuotta vireillä oikeusministeriö on järjestelmällisesti pystynyt estämään sen investoinnin toteuttamisen te te olette asettanut työryhmän päättyy lokakuun lopussa onko kehyksessä rahaa uusinvestointiin tuleville vuosille koska on ilmiselvää että investointi tarvitaan mikä on teidän kantanne

arvoisa herra puhemies ulosotossa on menossa isot uudistukset valtakunnanvoudinviraston työryhmä esittää ulosottovirastojen yhdistämistä ja tämä lainsäädäntötyöryhmän mietintö on on ollut laajalla lausuntokierroksella eli perustettaisiin yksi valtakunnallinen ulosottovirasto ulosottolaitos maakunnassa on kova pelko sen osalta tullaanko toimipaikkoja lakkauttamaan tämä tarkoittaa monille työntekijöille sitä että joutuisi tien päälle pahimmassa tapauksessa vaihtamaan paikkakuntaa mutta samoin kävisi myös asiakkaille tulisi matkaa jos he joutuisivat asioimaan etäisyyksien päässä eli tämän osalta kysyisin missä tässä asiassa mennään toinen asia mistä on huoli koskee on ollut paljon puheissa nykyisin nuorilla alkaa olla pikavippejä sieltä täältä ja tuolta miten suhtaudut nyt siihen positiivisen luottorekisterin kysymykseen

arvoisa puhemies olisin kysynyt tässä kun on vankiloihin satsaamista onko yhtään resursoitu olen muutamia vankeinhoidon yhteydenottoja saanut siitä että siellä ei ole heidän näkemyksensä mukaan henkilökunnan määrään satsattu vaan ilmeisesti jonkintyyppiseen koulutukseen tässä radikalisoitumisessa jos olen ymmärtänyt oikein määrähän ei pelkästään nouse sillä että koulutetaan tämä on oikeasti siellä ongelma näin näin on minulle tuotu viestiä olisin sitten vielä kysynyt onko ministeri puuttumassa rangaistuksen mittaamiseen siellähän tulee näitä paljousvähennyksiä mitä enemmän teet rikoksia alennuksen ja myöskin ensikertalaisuuteen puhutaan kansan oikeustajusta mutta oikeustajuun kuuluu osana myös se että tuomittu rangaistus istuttaisiin ja sitten se että jos enemmän teet rikoksia niin ei tulisi alennuksia sitähän ei tässä oikeustajuselvityksessä mielestäni tutkittu mitä ministeri tästä ajattelee ja onko siihen tulossa muutoksia

puhemies kiitos siitä että tässä kestävän kehityksen kappaleessa on otettu hyvin tämä vihapuheisiin vastaaminen esille nollatoleranssi ja se että on valmiuksia puuttua ja tunnistaa viharikollisuutta ja vihapuhetta että tähän käytetään resursseja ja että lisäksi oikeusministeriö jatkaa syrjinnän seurantajärjestelmän toimeenpanoa ja ja sitten julkaistaan vielä ensimmäinen kansallinen perusoikeusbarometri nämä kuulostavat tosi hyviltä tavoitteilta ja kannatettavilta sellaisilta mutta sitten täytyy sanoa että täällä kuitenkin myös näyttää siltä että tuomioistuimilta ollaan leikkaamassa ensi vuonnakin ja täytyy kysyä riittävätkö resurssit oikeusturvan takaamiseksi ja siihen että saadaan nämä asiat käsiteltyä tarkoituksenmukaisessa ajassa ja sitten minunkin täytyy esittää huoleni pelson osalta toivoisin että mahdollisimman pian syntyisi ratkaisu ja tietysti toivoisin että pelson ainutkertaisuus tunnistettaisiin ja että uudisrakentaminen tai peruskorjaus sinne mahdollistettaisiin

arvoisa herra puhemies kiitos oikeusministerille siitä että varsin hyvin on otettu huomioon nämä lakivaliokunnan monet kehitystarpeet ja myös määrärahatarpeet ja on huolella siellä luettu näitä kuitenkin on pakko todeta että kokonaisuutena tämä suomen käräjäoikeusverkoston voimakas vähentäminen ja erityisesti myös istuntopaikkojen vähentäminen on aika poikkeuksellista koko pohjoismaitten tasolla katsottuna kysynkin ministeriltä miten tämä alueellinen oikeusturva aiotaan jatkossa hoitaa kun on ajateltu että näitä paikkoja olisi enää jäljellä käräjäoikeuksien istuntopaikoistakin lähtee pois yli miten kielelliset oikeudet oikeudet tullaan toteuttamaan sitten on tämä huoli oikeusrekisterikeskuksen rahoituksesta ja vielä vankiloiden

arvoisa puhemies tässä kollega mainitsi ylivelkaantumisen ja siitä keskusteltiin myös viime kyselytunnilla jo noin neljälläsadallatuhannella suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä olin itse opiskeluajan töissä erään pankin lakiosastolla ja muun muassa perinnän parissa ja oli aika harmillista nähdä kuinka pienestä yksilölle kohtalokas ja yhteiskunnalle kallis kierre yleensä alkoi on varmaan hyvä jos selvitellään esimerkiksi positiivista luottorekisteriä mutta jo se että tehdään jotain tälle

arvoisa puhemies kansalaisten käsitys rikoksiin liittyvien rangaistusten oikeudenmukaisuudesta nousee aina välillä esiin erityisesti silloin kun puhutaan rattijuopumuksesta väkivaltarikoksista ja varsinkin lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista käsitykseni mukaan näitä rangaistuksia ja myöskin kansalaisten käsityksiä ollaan arvioimassa tässä syksyn mittaan onko ministeri teillä jotakin lisäkerrottavaa jo tässä vaiheessa asioiden tilasta sitten toinen kysymys liittyy radikalisoitumiseen vankiloissa nythän me tiedämme että esimerkiksi ranskassa ja monissa muissa euroopan maissa kun näitä terroritekoja on tapahtunut siellä on ollut taustalla sitä että pikkurikollisuudesta ollaan siirrytty vakavampien rikosten puolelle ja radikalisoiduttu nimenomaan siellä vankiloissa millä tavalla me olemme suomessa varautuneet juuri tämäntyyppiseen kehitykseen

arvoisa puhemies ministeri häkkänen on päässyt todellakin hyppäämään liikkuvaan junaan useita rakenneuudistuksia on käynnissä myös oikeusministeriön puolella esimerkiksi tämä jo pari kertaa täällä keskustelussa esiin noussut käräjäoikeuksien

muun muassa kuopioon jonne jouduttaisiin rakentamaan lisää samalla kun iisalmessa on jo hyvät tilat olemassa tämän ongelmatiikan ympäriltä tahtoisin teiltä jotain vastausta
arvoisa puhemies arvoisa ministeri hallitusohjelmassanne on kirjaus kiinteän omaisuuden siirroista suomen kokonaisturvallisuuden kannalta toisin sanoen kyse on maakaupoista strategisesti tärkeitten kohteitten äärellä ja haluaisin kysyä missä vaiheessa hallituksen työskentely tämän asian valmistelussa on aiemmissa selvityksissä on selvinnyt muun muassa kiinteistöjärjestelmän kannalta että siellä on kolmesataatuhatta kiinteistöä joilla ei ole henkilö tai y tunnusta omistajatiedoissa tämän tiedon luulisi kiinnostavan myös verottajaa tämän vuoksi haluan kannustaa teitä uusi oikeusministeri toimimaan aktiivisesti eun neljännen rahanpesudirektiivin valmistelussa siinä määrätään

ilmoittamaan rekisteriin yli kahdenkymmenenviiden prosentin omistuksen omaavat henkilöt saammeko hallitukselta esityksen viimeistään ensi keväänä jotta lait astuisivat voimaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta

arvoisa puhemies kolmesataaseitsemänkymmentäkahdeksantuhatta euroa radikalisoitumisen ja ääriliikkeitten toiminnan ennaltaehkäisyyn tuo summa ei sinänsä kuulosta suurelta mutta kun otetaan huomioon vankeinhoidon kokonaiskustannukset niin tämähän vain kasvattaa sitä kulunkia mitä ulkomaalaiset veronmaksajille maksavat sekä vapaalla että vankiloissa suomen suurin modernein kallein vankila on vantaalla siellä jo yli puolet vangeista on muita kuin suomalaisia tiedättekö te paljonko vankiloissa yhteensä on muita kuin kantasuomalaisia henkilöitä tämä luku voidaan sitten kertoa yhden vankilavuorokauden hinnalla mikä käsittääkseni on luokkaa satakahdeksankymmentä euroa milloinka tämmöiseen isoon possuun käydään kiinni eikä tämmöisiä pikkuporsaita oteta

arvoisa herra puhemies suomessa julkinen sektori tekee paljon kaikenlaista ja voidaan ja pitäisikin useamminkin kysyä sitä mitä kaikkea julkisen sektorin on perusteltua tehdä mutta sitten on muutamia toimintoja joita ei voi tehdä mikään kuin julkinen sektori tai nimenomaisesti valtio ja se on ennen kaikkea turvallisuussektori puolustusvoimat poliisi ja oikeuslaitos ja oikeusval tioperiaatteeseen kuuluu tietysti aivan ehdottomasti ja eriyttämättä se että lain tulee koskea yhtäläisesti kaikkia te herra oikeusministeri olette ansiokkaasti nostanut esille sen että monikulttuuristumisen myötä meillä on alkanut muodostua määrättyjä käytäntöjä joissa eräät kulttuuriset ryhmät harjoittavat väkivaltaa esimerkiksi silpomisen muodossa nuoria tyttöjä kohtaan lähettävät nuoria tyttöjä ulkomaille silvottavaksi millä tavalla varmistetaan se että laki koskee yhtä lailla kaikkia ja tällaiset väkivallan sallijat ja mahdollistajat saatetaan vastuuseen teoistaan

arvoisa puhemies haluan nostaa keskusteluun tarpeen siitä että seksin osto suomessa kriminalisoitaisiin vahvemmin kuin nyt nythän nythän se on kriminalisoitu vain jos jos kohteena on alaikäinen tai ihmiskaupan uhri haluan muistuttaa että ihmiskauppa on lisääntymässä kaikkialla maailmassa ja suomi ei ole välttynyt ihmiskaupalta tähänkään saakka mutta yhä enemmän sen lonkerot ulottuvat meillekin kysymys on kuitenkin aika monessa tapauksessa alistussuhteesta ja siinä on köyhyyttä osattomuutta me muistamme muun muassa hiljakkoin tapauksen kun nigeriasta tuotiin naisia prostituutioon suomeen ja niin edelleen islannissa norjassa ja ruotsissa seksin osto on kokonaan kriminalisoitu voidaanko meillä suomessa harkita nyt että lähdettäisiin tälle samalle linjalle
arvoisa

edustaja hakkarainen otti esiin tärkeän asian eli ulkomaalaiset vangit muistaakseni vuonna kaksituhattaviisitoista meillä oli kuusitoista prosenttia ulkomaisia vankeja suomen vankiloissa ja heistä suurin osa oli virolaisia pidän suurena ihmeenä sitä että viroon ei voida turvallisesti palauttaa näitä vankeja suorittamaan rangaistustaan samaten ministeriltä kysyisin seksuaali ja väkivaltarikosten rangaistusten koventamisesta missä vaiheessa tällä hetkellä mennään tässä ymmärtääkseni näitä rangaistuksia ollaan koventamassa ja samaten on ensikertalaisuustuomioissa onhan se nyt vallan ihmeellistä että jos minä tänään saan tuomion vaikka törkeästä pahoinpitelystä niin viiden vuoden päästä minä saan ensikertalaisena jälleen tuomion törkeästä pahoinpitelystä nämä ovat sellaisia ensikertalaisuusjuttuja ja näihin pitäisi saada muutos samaten kuin elinkautisvankeuden pitää olla elinkautinen ei viisitoista vuotta keskimäärin

arvoisa puhemies oikeusministeriön budjetti on melko tiukka ja siinä on toki oletuksena se että hallituksen lukuisat uudistukset menevät läpi mutta monet niistä ovat saaneet hyvin kriittistä palautetta lakivaliokunnassa muun muassa käräjäoikeusuudistus

turvapaikanhakijoiden oikeusturva tältä osin nyt riittävä kun valitusaikoja on on lyhennetty toiseksi haluan nostaa esille harmaan talouden torjunnan koska siitä ei ole mainintaa tässä budjetissa ollenkaan ja tosiasia on että tehokkaaseen harmaan talouden torjuntaan tarvitaan lisäresursseja miten te arvioitte ministeri asianlaidan olevan
myönnän vielä tähän debattivaiheeseen seuraaville edustajille puheenvuorot marin biaudet ja talvitie
arvoisa puhemies haluaisin kysyä oikeusministeriltä kolmesta asiasta ensimmäisenä tuomioistuimien resursseista liittyen turvapaikanhakuprosesseihin ja valituksiin millä tavalla varmistetaan että että resursseja on riittävästi näiden asioiden käsittelyyn niin että käsittelyajat eivät pitene kohtuuttomiksi toinen kysymys liittyy vankilaverkoston huonoon kuntoon jonka edustaja laukkanenkin täällä keskustelussa nosti esiin me tiedämme että meillä on todella huonokuntoinen vankilaverkosto ja tässä investointitarpeet ovat merkittävät millä tavalla tähän ollaan varauduttu

itsekin olin osittain ajatellut kysyä edustaja paloniemen kysymykseen seksin oston kriminalisoinnista kysyisin olisiko aika tehdä uusi selvitys siitä koska näyttää siltä että näitä rikoksia ei kovin paljon tutkita edes silloin kun ne liittyvät ihmisoikeuskeisseihin siinä mielessä on ehkä aika ongelmallista että lakia joka eduskunnassa on säädetty

ei käytetä ja mistä syystä se olisi tutkittu kerran jolloin se näytettiin toteen ja tilanne saattaa vielä olla se saamelaiskäräjien tilanne on erittäin tiukka ja jos saamelaiskäräjien oikeudet osallistua päätöksentekoon joka koskee heitä voisivat toteutua niin heillä pitää olla myöskin kykyä osallistua siihen lausuntojen antamiseen täysipainoisesti kysynkin ministeriltä kokeeko hän että tämä tällä hetkellä on tyydyttävällä tasolla tuomioistuimien tilanne on huolestuttava ja ja siinä mielessä

arvoisa puhemies lämmin kiitos oikeusministeri häkkäselle tähänastisesta hyvästä työstä kolmeen asiaan olisin kiinnittänyt huomion vankilaverkostoon erityisesti pohjois suomen tyttöjen ympärileikkausten ennaltaehkäisyyn ja yrittäjän toinen mahdollisuus tilanteeseen täällä tyttöjen ympärileikkauksen ennaltaehkäisystä edustajat tolvanen ja rydman käyttivät jo hyvät puheenvuorot ei niistä sen enempää edustaja rantakangas nosti tämän pohjois suomen vankilapaikkatilanteen ministeri on tehnyt siitä työryhmäesityksen todella hyvä niin tartuitte siihen jo keväällä ja määräaika lähenee lokakuun lopussa miten budjetissa on varauduttu nyt sitten näiden uusinvestointien tarpeeseen

olette ansiokkaasti nostaneet esityksen keskusteluun joka on todellakin tärkeä miten se mahdollisesti etenee ja mitkä ovat budjettivaikutukset
kysymyksiä tuli niin paljon että lienee kohtuullista että ministeri häkkänen saa viisi

kiitoksia kattavista kysymyksistä yritän vähän summata näitä yhteen tässä ensinnäkin tyttöjen ja naisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien polkemisesta kulttuuriin uskontoon tai johonkin muuhun traditioon perustuvasta ja silpomiseen liittyvistä kysymyksistä suomessa on tietysti jo ollut kymmenkunta vuotta erilaisia toimintaohjelmia tämän asian osalta liikkeellä mutta edelleen tässä tarvitaan toimenpiteitä nyt tietysti on kysymys julkisuudessakin on liikkunut vähän tietoja että ihan kuin tätä ei olisi jo kriminalisoitu että se on rikoslaissa pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely ja se on kriminalisoitu mutta rikoslain periaatteilla ja voimalla tähän ei ihan pystytä välttämättä puuttumaan kunnolla vaan siihen tarvitaan tiiviimpää viranomaisyhteistyötä tietojen liikkuvuutta kouluterveydenhuollosta tietojen liikkuvuutta normaalista terveydenhuollosta sinne poliisille ja sitä kautta syyttäjille jotta rikosvastuu toteutuu ja nämä henkilöt saadaan oikeuden eteen tämä on hyvin monimutkainen ja moniulotteinen kokonaisuus jossa puhutaan uskonnollisen yhdyskunnan tiettyjen jäsenten toiminnasta ja ja siitä onko henkilöillä esimerkiksi uskallusta paljastaa myöhemmin tätä rikosta tässä ei pelkällä rikoslailla päästä eteenpäin ilmiö on erittäin vakava ja suomessa ei saa päästää missään tapauksessa syntymään tällaista rinnakkaisyhteiskunta ajattelua jossa jotkut muut lakiensa mukaan sitten sitten rangaistusten koventamishankkeeseen minä olen viime viikolla käynnistänyt semmoisen arviomuistion laadinnan jossa käydään nyt hyvin perusteellisesti läpi talousrikosten tiettyjä osioita rattijuopumusrikosten tiettyjä osioita väkivalta ja seksuaalirikosten osia näistä valmistuu nyt sitten loppuvuodesta arviomuistio jonka pohjalta on tarkoitus tehdä alkuvuodesta johtopäätös mihin tiettyihin rikoslajeihin ja rangaistuslajeihin koetetaan tehdä nyt näitä kiristyksiä tässä useampi edustaja nosti esiin myös sen puututaanko ensikertalaisuussäännöksiin ja puututaanko tiettyihin paljousalennuksiin ja muihin nämä kaikki nyt syksyn aikana nyt tehdään kokonaisarviota siitä millä eri mekanismeilla rangaistuksia tarvittaessa voidaan koventaa minä korostan sitä että tutkimustietoa käytetään erityisesti ennaltaehkäisevyyden ja uusintariskien arvioinneissa mutta viime kädessä rangaistustason kovuus on yhteiskuntapoliittinen kysymys joka kuuluu tähän

sitten tuli kysymyksiä saamelaisten kielellisistä oikeuksista meillä on saamen kielilaki käsittelyssä eduskunnassa ja siinä on tarkoitus luoda nyt tuleville maakunnillekin velvoitteita niin että erityisesti lapin maakunnalla jota tämä erityisesti koskettaa on velvoitteet huolehtia kaikkien alueen asukkaitten riittävistä kielellisistä oikeuksista tässä talossa tietysti sitten perustuslakivaliokunta asettaa ne viimeiset reunaehdot ja muut huomiot siihen miten kentällä toimijoiden täytyy toimia käräjäoikeusverkosta tuli kysymyksiä esitys on tietysti annettu eduskuntaan jo ennen kuin itse aloitin tätä toimikauttani siinä tiivistetysti on kyse siitä että niukkojen resurssien aikakautena täytyy koota jonkin verran voimavaroja yhteen suoraan edes resursseista kiinni vaan monesti on kyse myös siitä että että tuomioistuimissa on hyvä olla laaja alainen työyhteisö että tuomarit pystyvät erikoistumaan yhä monimutkaisempiin oikeudellisiin ongelmiin ja saamaan laadukkaita ja pitäviä ratkaisuja kansalaisten yritysten ja järjestöjen ongelmiin jotta uskottavuus ja luottamus oikeuslaitokseen säilyy eikä tapahdu sitä vaarallista ilmiötä joka erityisesti etelä euroopan maissa on jo hieman käynnissä että luottamus julkishallinnon organisaatioihin

keskeisimpiä ongelmakohtia joihin täytyy pystyä puuttumaan ulkomaalaiset vangit ikuisuusaihe valitettavasti vankien siirrossa ja siinä teknisessä prosessissa kestää yleensä niin kauan että pieniä vankeusmääriä ei jostain syystä ole koettukaan tarpeenmukaiseksi muuttaa mutta voitte luottaa siihen että selvitän kyllä perin pohjin tämän asian kuinka voimme vähentää ulkomaalaisten vankien määrää suomalaisissa

se asia ketkä jäävät

arvoisa herra puhemies fenix ry ujuni ahmedin johdolla nosti tyttöjen silpomisen keskusteluun meiltä on viety tyttöjä somaliaan egyptiin iraniin ja syyriaan silvottaviksi ja ja hyvä että te ministeri häkkänen nyt tähän asiaan olette puuttumassa kyllä meidän täytyy vahvistaa sitä velvollisuutta että terveydenhuollon henkilöillä kouluterveydenhuoltajalla tai sairaanhoitajalla tai jollain muulla on velvollisuus puuttua siihen kun tällainen tapaus tulee ilmi tämä on ihmisoikeuskysymys ja toivoisin että tähän kaikki ne muuten aktiiviset ihmisoikeustaistelijat myös puuttuisivat vaarallisuusarvioinnit ovat tärkeä asia meidän pitäisi saada niistä hovioikeuksia sitovia meillä on koko ajan uutisia että ammattilaiset toteavat että henkilö on vaarallinen häntä ei pitäisi vapauttaa hovioikeus vapauttaa voisitteko aikaansaapana ministerinä hoitaa tämänkin

arvoisa puhemies kriminalisoimalla jonkin teon yhteiskunta kertoo että se on väärin lainsäädännöllä pyritään vaikuttamaan siihen että asenteet muuttuvat ja käyttäytyminen muuttuu tästä on hyvänä esimerkkinä lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan väheneminen ja asenteiden muuttuminen lainsäädännön myötä tarkennan vielä edustajien biaudet ja paloniemi kysymystä onko nyt tulossa jotain suunnitelmia suomen lainsäädäntöön seksin oston kriminalisoimiseksi

arvoisa puhemies nyt kun teillä arvoisa ministeri on jo enemmän kuin sata päivää takana niin voidaan näin kyselytunninkin lisäksi pikkuhiljaa mennä vähän vaikeampiinkin asioihin oikeastaan aloittaisin tällä ehkä meidän molempien yhteisellä aiheella eli lainsäädännön laadulla ja meidän lainsäädännön valmistelun laadulla miten te nyt näette olette viime keväästä lähtien päässyt tutustumaan oikeusministeriöön ja lainvalmisteluun onko meillä tarvittavat resurssit

sillä tasolla kuin sen tulee olla toinen kysymykseni liittyy laillisuuden valvontaan olemme vuosia ellemme vuosikymmeniä puhuneet siitä mikä on esimerkiksi oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen välinen suhde ja ja roolitus onko teillä ajatuksia tämän roolituksen kehittämiseksi

arvoisa herra puhemies liittyen tyttöjen silpomiseen heidän sukuelintensä silpomiseen joka on nyt uudelleen noussut vahvasti keskusteluun kansalaisjärjestö fenixin selvityksen perusteella kysyisin kun tämä edellyttää hyvää tiedonkulkua eri viranomaisten välillä ovatko teidän mielestänne säädökset siltä osin mitä terveydenhuoltoviranomaisten tai kouluviranomaisten on kerrottava poliisille tehtävä rikostutkinta mahdolliseksi

kohdallaan tämä on oikeastaan ensimmäinen kysymys kun viittasitte tarpeeseen lisätä tiedonvaihtoa viranomaisten välillä mistä olen tietysti ihan samaa mieltä sitten toinen ehkä vähän ilkikurinen näkökulma silloin kun kerjäämistä haluttiin suomessa kieltää niin meidän eräät valtiosääntöprofessorit sanoivat että sitä ei saa kieltää koska se kohdistuu nimenomaan romaneihin ja on syrjivää mietin mitenköhän tämmöinen erityislainsäädäntö joka sinänsä olisi paikallaan tästä tyttöjen sukuelinten silpomisesta olisi sitten näiden professorien mielestä

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on noussut hyvällä tavalla esiin ylivelkaantuminen ja sen turmiolliset vaikutukset nuoriin ja perheiden tragediat siihen liittyen kysyisin kuinka laajaa valmistelua oikeusministeriössä on ylipäänsä pikavippien suitsimiseksi ja tässä keskustelussa nousi esiin tämä positiivinen luottotietorekisteri mikä sen tilanne on ja uudistan vielä kysymykseni harmaasta taloudesta ja sen tehokkaasta torjunnasta mitkä ovat näkemyksenne mukaan tällä hetkellä tuomioistuinten ja syyttäjien resurssit harmaan talouden tehokkaassa torjunnassa

arvoisa puhemies te ministeri tuossa äsken totesitte että ei välttämättä ole kysymys kustannuksista kun puhutaan käräjäoikeusverkoston karsimisesta kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen puhuitte ratkaisujen laadusta mutta täytyy nyt kysyä onko edellisen käräjäoikeusverkoston karsimisen jälkeen tehty tällaista laatukartoitusta säästökartoitusta ja mitkä ovat olleet vaikutukset kansalaisten oikeusturvaan käsittääkseni ratkaisut eivät ole pienemmissä käräjäoikeuksissa olleet sen kuin isommissakaan ja olisin vielä kysynyt kun tilaongelmat ovat meille selvinneet asiantuntijakuulemisten ja myös kielelliset ongelmat saavutettavuusongelmat oletteko tietoinen että esimerkiksi raahessa on hyvät oikeustalon tilat toimivat homeettomat ja siellä henkilökunta voi hyvin mutta oulussa sen sijaan vaaditaan todella mittavat investoinnit että siellä voidaan sitten niitä istuntoja istua

arvoisa herra puhemies kyllä tässä käräjäoikeusverkostouudistuksessa arveluttaa kansalaisten oikeusturvan toteutuminen varatuomarina itsekin ymmärrän sen että erikoistuminen on jossakin mitassa tärkeää mutta kun käräjäoikeus katoaa paikkakunnalta oikeuden saatavuus heikkenee huomattavasti sieltä katoavat asianajopalvelut ja sillä on moninaisia vaikutuksia

joitakin tiettyjä kipupisteitä että tässä olisi vielä harkinnan mahdollisuutta mutta sitten kysyisin summaaristen asioitten osalta toukokuussa piti tulla esitys koska tulee

arvoisa puhemies hienoa että syyttäjät saivat lisärahoitusta terrorismirikosten syyteharkintaan koska poliisikin smn puolella on saanut ja suma ei saa seistä missään vaiheessa näin pitää olla hallintotuomioistuinten

on tehty monia asioita on hajautettu käsittelyjä annettu lisärahoitusta lisää henkilökuntaa toivottavasti nyt etenkin nämä turvapaikka asiat etenevät nopeasti jotta saamme päätöksiä koska kysehän on ihmisten asioista ne pitää päättää nopeasti pikkasen huolta kannan näistä yleisistä tuomioistuimista etenkin käräjäoikeuksista se on selvää että niitä pitää vahvistaa koska lähtökohta on että se olisi se ensimmäinen ja usein ainoa tuomioistuin joka käsittelee asian jatkokäsittelylupa on hyvä suunta ja nyt meille tuli tämä sakkomenettelylaki joka helpottaa tuomioistuinten työtä osaltaan

puhemies lakivaliokunnassa on kiinnitetty huomiota siihen että nämä nämä uudistukset esimerkiksi aipa hanke tai vastaavat etenevät vähän takaperoisesti jos sanotaan näin se ei tietenkään ole vain oikeusministeriön huoli vaan vähän

ja sehän on tietyllä tavalla kytköksissä näihin näihin rakenteellisiin uudistuksiin otan kantaa tähän tuomioistuinvirastoon josta hallitus on linjannut että se perustetaan valiokunta vieraili rovaniemellä ja me totesimme että siellä on erittäin hyvät puitteet puitteet on oikeustieteellistä on hovioikeutta ja ja käräjäoikeutta olisi erinomaista jos ministeri voisi toimia niin että se pääpaikka olisi rovaniemellä varsinkin kun ottaa huomioon myös sen että että valtion työpaikat ovat ovat vähentyneet maakunnista ja lisääntyneet tämä substanssiperustekin sitten viimeisenä sanon että tiedän että tämä pelso asia on teille vaikea eikä tämä teidän vikanne ole tähän asti ollut mutta tästä eteenpäin tietysti kymmenen vuotta tämä on nyt ollut agendalla ja tähän pitäisi löytää sellainen parlamentarismia kunnioittava ratkaisu

kun on nyt tämä käräjäoikeusuudistus parhaillaan käsittelyssä niin eikö kannattaisi siirtää tämä käräjäoikeusuudistus kokonaan sen uuden tuomioistuinviraston päätettäväksi he sitten hallinnoivat ja oikeasti näkevät mikä se todellinen tarve on

arvoisa puhemies vaikka saamelaisten asema alkuperäiskansana on tunnustettu noin kaksikymmentä vuotta mikä on muuten naurettavan lyhyt aika kun ottaa huomioon että tämä kansa on asunut fennoskandiassa jo tuhansia vuosia kauan ennen meitä suomalaisia kuitenkaan suomen saamelaispolitiikassa ei ole kaikki aivan kohdallaan ja on runsaasti toivomisen varaa ja tämä ei ole vain kielikysymys arvoisa ministeri kysymys on siitä että muun muassa suomen eduskunta on viime vuosina tehnyt monia päätöksiä vastoin saamelaiskäräjien kanssa solmittuja sopimuksia ja vastoin myös suomalaista lainsäädäntöä arvoisa ministeri oletteko lainkaan tietoinen ja onko oikeusministeriössä tutustuttu tähän ajatushautomo magman viime keväänä julkistamaan raporttiin jossa esitetään myös hyvin monia aivan konkreettisia ehdotuksia valtiolle näiden korjaamiseksi muun muassa esitetään että kunnioitetaan saamelaiskäräjien auktoriteettia saamelaisten virallisena elimenä ja myönnetään saamelaiskäräjille riittävät resurssit tehtävänsä suorittamiseen voisitteko viedä näitä eteenpäin

arvoisa puhemies saamelaiskäräjien mahdollisuudet toimia lainmukaisesti

toinen aihe oli tämä käräjäoikeusuudistus on tietenkin totta että on on paljon monimutkaisia asioita käsiteltävinä käsiteltävinä tuomioistuimissa ja se vaatii osaamista mutta kieli on yksi osaamisen ala jolleivat kielioikeudet toteudu myöskään oikeusvarmuus ei toteudu tällä hetkellä on esimerkiksi raaseporissa ja porvoossa erittäin täydellisesti kahdella kielellä toimivat tuomioistuimet joissa jokaisessa keississä voidaan sujuvasti siirtyä toisesta kielestä toiseen riippuen siitä mitä asianomaiset ja partit tarvitsevat

nyt ministeri häkkänen viisi minuuttia ja sen jälkeen siirrymme puhujalistaan

arvoisa puhemies

suurin piirtein niihin kysymyksiin jotka äsken jäivät käsittelemättä tästä ulosoton kokonaistilanteesta sekin on aikamoisessa murroksessa ulosoton rakenneuudistus on käynnissä ja samaan aikaan valtakunnanvoudinvirasto tekee nyt arviota toimipaikkaverkoston tulevaisuuden pitkän aikavälin näkymästä ne tullaan ministeriössä katsomaan nyt huolellisesti ensinnäkin siitä näkökulmasta kuinka voidaan varmistaa tehokas ulosoton toiminta tässä maassa se on ensisijaista ja sen jälkeen tietysti katsotaan kaikki muut periaatteet ja perusteet jotka siihen kysymykseen siellä on tarkoitus myös muuttaa toiminnan rakenteita ja toimintatapoja niin että pystytään niukkojen resurssien aikakautena varmistamaan se että velalliset maksavat rahansa velkojille takaisin ja perintä onnistuu tehokkaasti kiinteistöjen luovutusturvallisuuteen liittyen tämä asia on erittäin lähellä sydäntäni koska tämä liittyy yhteiskunnan kokonaisturvallisuusajatteluun tässä meillä on sinänsä oikeusministeriön mutta myös puolustusministeriön ja sisäministeriön sektorin kysymyksiä joissa turvallisuutta arvioidaan nyt meillä on asiantuntijavirkamiesten työryhmä valmistelemassa pohja arviota siitä minkälaisia lainsäädäntömuutoksia tähän kysymykseen voisi liittyä ja miten ilmiötä voidaan kokonaisuutena taklata tarvitaanko lisää lainsäädännön tuomia toimivaltuuksia vai onko kyse toimintatavoista joissa kenties pitäisi olla vaara arvioiden osalta paremmin hereillä nyt täytyy vain löytää ne oikeat mekanismit joilla tätä probleemia voidaan sitten kunnolla taklata ylivelkaantumisen kokonaisuuteen liittyy meillä useita eri lainsäädäntöhankkeita yrittäjän henkilökohtainen konkurssi se on selvityksessä tällä hetkellä talvella siitä on enemmän tietoa positiivinen luottorekisteri meillä oli hyvä pyöreän pöydän keskustelu rahoitusmarkkina ammattilaisten ja rahoitusjuridiikkaan liittyvien ammattilaisten kanssa viime viikolla suurin piirtein alkuvuodesta on sitten johtopäätösten aika myös pikaluottoja tarvittaessa kiristävää sääntelyä pohditaan samaan aikaan se on hyvin problemaattista koska meidän ei pidä myöskään antaa kansalaisille sellaista viestiä tästä salista että ensisijaista ei olisi kansalaisen oma vastuu talouden asioiden hoidossa julkisen vallan toimenpiteitä tarvitaan yhä enemmän mutta kansalaisilla on myös oma vastuu ensisijaisesti lainvalmistelun tasosta tuli kysymys on suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla ihan kansainvälisestikin vertailtuna mutta meillä on probleemaa nyt jonkun verran siinä miten ajoitetaan poliittinen linjauksen teko hyvinkin lyhyissä vaalikausiajoissa isojen hankkeiden osalta tätä täytyy nyt

lasten ja naisten ihmisoikeuksien puolustamiskysymykseen edustaja zyskowicz kysyi ovatko säädökset kohdillaan tänään olen asiasta viimeksi virkamiehiä ohjeistanut oikeusministeriössä että he käyvät sosiaali ja terveysministeriön ja opetusministeriön virkamiesten kanssa läpi tämän tilannekuvan mitä kaikkia toimenpiteitä nykyisissä ilmoitusvelvollisuuksissa on ja toimivatko ne vai onko kenties jotain laiminlyöntejä tai ohjeistuksia jäänyt väliin minkä takia nämä asiat eivät päädy poliisin ja sitä kautta syyttäjän tietoisuuteen ja mitä muita toimenpiteitä voidaan tehdä eli kartoitus tästä on valmistelussa harmaa talous syyttäjien rooli on siinä erittäin keskeinen ja syyttäjien resursseja toki tarvittaisiin aina lisää harmaata taloutta pitäisi kitkeä koko ajan entistä enemmän minun mielestäni mutta meillä on aika hyvä tilanne meillä on pohjalla vielä jonkun verran harmaan talouden resursseja syyttäjäpuolelle ja nyt saatiin yleisesti syyttäjien resursseja pikkuisen lisää terrorismisääntelyn puolelle mutta syyttäjien ja tuomioistuinlaitoksen rooli on tässä harmaan talouden torjunnassa yhtä tärkeä kuin poliisin rooli eli siinä on tämä ketjuajattelu josta lakivaliokunnan puheenjohtaja tolvanen täällä äsken sanoi jos lisätään resursseja poliisille niin sen johdosta pitäisi myös lisätä samaan aikaan syyttäjille ja tuomioistuinlaitokselle jotta koko prosessi toimii tehokkaasti ja henkilöt saadaan rikosvastuuseen ja laki ja järjestys toteutuu tässä maassa

valiokunnan puheenjohtaja nosti esiin että käräjäoikeudet kykenevät keskittymään olennaisiin asioihin ja ja prosessin kaikki toimijat pystyvät keskittymään olennaisiin asioihin vankilaverkon tilanne ja rahoitus pelson ja pohjoisen alueen pysyvän tilaratkaisun osalta on käynnissä selvitys joka lokakuun lopussa valmistuu ja tämän yhteydessä on sitten tarkoitus hallituksen piirissä miettiä rahoituksen pidemmän aikavälin ratkaisu sen jälkeen palataan sitten varmasti lakivaliokunnassa tähän kokonaisuuteen vahvemmin tuomioistuinvirastosta on tarkoitus tehdä

arvoisa puhemies

varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen mahdollistaa erityisesti pieni ja keskituloisten sekä monilapsisten perheiden muun kulutuksen kasvattamisen vastaavalla summalla eli ostovoima kasvaa ja näin ollen helpottaa perheiden taloudellista tilannetta suurimmat maksualennukset kohdistuvat alimpiin tuloluokkiin ensimmäisessä tuloluokassa olevilta perheiltä maksut poistuvat käytännössä kokonaan ja arvion mukaan muutoksen myötä nollamaksuluokkaan siirtyisi näin ollen kuusituhattaseitsemänsataa perhettä esityksessä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan noin seitsemälläkymmenelläyhdellä miljoonalla eurolla muuttamalla perheiden tulorajoja sekä alentamalla perheen toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksettavaa maksua tämä on varmasti oppositionkin mielestä hyvä esitys hallitukselta vaikka ei tietenkään riittävä tämän esityksen myötä tulorajojen nosto alentaa erityisesti pieni ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin maksut laskevat kaikilta niiltä perheiltä jotka ovat maksaneet enimmäismaksun alittavaa maksua ja lähes kaikilta niiltä perheiltä joiden on ollut juuri enimmäismaksun rajan mukainen lisäksi tuhannet pienituloiset perheet siirtyvät muutoksen myötä maksuttomaan varhaiskasvatukseen esityksen mukaan toisesta lapsesta maksettavaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksua esitetään muutettavaksi niin että maksu olisi aina enintään viisikymmentä prosenttia ensimmäisen lapsen kuukausimaksusta nykyisen enintään yhdeksänkymmenen prosentin sijaan tällä hetkellä enimmäismaksu ensimmäisestä on kaksisataayhdeksänkymmentä euroa enimmäismaksu toisesta lapsesta olisi jatkossa sataneljäkymmentäviisi euroa nykyisen kahdensadankuudenkymmenenyhden euron sijaan tilastokeskuksen mukaan monilapsisia perheitä on vähiten suurituloisissa joten suurin osa tästä maksualennuksesta kohdistuu pieni ja keskituloisiin perheisiin näen hyvänä tässä esityksessä myös että kannustinloukkuvaikutukset vähenevät varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kannustinloukkuvaikutus koskee eniten juuri pienituloisia yksinhuoltajaperheitä ja monilapsisia perheitä yleisesti kannustinloukulla tarkoitetaan sitä että työn tekeminen ei ole taloudellisesti houkuttelevaa varhaiskasvatusmaksujen alentamisen johdosta perheiden kannustinloukut vähenevät kannustinloukkuvaikutusten pienentyessä noin neljäntuhannenkahdensadan henkilön arvioidaan työllistyvän vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä tämän johdosta myös varhaiskasvatuksen käyttötarve kasvaa mutta samalla verotulot kasvavat ja sosiaaliturvamenot pienenevät arvoisa puhemies pidän myös hyvänä että oikeus potilas ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi ja kuraattoripalveluihin laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita ja valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita voimassa olevan oppilas ja opiskelijahuoltolain palvelujen piiriin kuuluviin opiskelijoihin tulee noin neljäkymmentäyhdeksäntuhatta opiskelijaa

arvoisa puhemies olemme siirtyneet viime vaalikauden talouden rajusta sukelluksesta vahvaan nousuun ja tulevaisuudenuskoon talous kasvaa vienti vetää ja työttömyys alenee ja mikä parasta tämä myönteinen kehitys koskee koko maata maan eri alueita tuoreen alueitten kehitysnäkymät barometrin mukaan maan kaikilla alueilla ennakoidaan talouden ja työllisyyden kehittyvän nousujohteisesti lähitulevaisuudessa millään alueella merkkejä kasvun taittumisesta barometrin mukaan talouskasvu näkyy vilkastuneena työvoiman kysyntänä useilla ammattialoilla samalla tosin murheet työvoiman saatavuudesta yleistyvät työttömyyden lasku on jatkunut kaikilla suomen alueilla ja tulevaisuus näyttää tässäkin suhteessa valoisalta

viimeisen vuoden aikana suomeen on syntynyt viisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on saanut työpaikan työttömyyden väheneminen on parasta tulonjakopolitiikkaa mitä korkeampi työllisyys sitä vahvemmat resurssit meillä on ehkäistä tämän yhteiskunnan eriarvoistumista keskeisin keino taloutemme nousun taustalla on paljon puhuttu kilpailukykysopimus toki on todettava että olemme työllisyystavoitteestamme jäljessä eli uusia keinoja edelleen tarvitaan ja niitä hallitus hakee ja toteuttaa koko ajan mutta joka tapauksessa on aivan kiistatonta että sipilän hallituksen uudistuspolitiikka on toiminut ja toimii suomen pyörät kuten tavataan sanoa pyörivät taas puhemies olen aina tavannut korostaa näissä budjetin keskusteluissa sitä että tämä maa elää vain koko voimallaan ei ole olemassa hyvinvoivaa suomea ilman että koko suomi on mukana ja toisin päin käännettynä koko tällä laajalla maalla on valtavasti potentiaalia ja voimavaroja joita hyödyntämällä saamme kansantalouteen vauhtia ja hyvinvointia petrattua julkinen talous jakaantuu aluetalouksiin ja siksi kaikkien maakuntien työllisyyskehitys on jotta maakunnat voivat onnistua työllisyystavoitteessaan meidän on pystyttävä yhteisillä toimilla tukemaan niiden vetovoiman kehittämistä siksi meidän on pystyttävä tukemaan esimerkiksi osaamista koko suomessa mutta myös tasattava eroavaisuuksia muun muassa tulokertymien osalta siksi muun muassa valtionosuusjärjestelmä ja siihen liittyvä tasausjärjestelmä on koko maan etu vaikka se ymmärretään usein väärin joko tahattomasti tai tahallaan tämä budjettiesitys on mielestäni monella tavalla ihmisten ja alueitten näkökulmasta tasapainoinen ja oikeudenmukainen esityksen painopisteet ovat aivan oikein työllisyys välittäminen osaaminen ja turvallisuus velkaantuminen vähenee perusturvaan tehdään lukuisia parannuksia palveluihin panostetaan ja voimakas uudistuspolitiikka jatkuu maassa maassa joka on aivan liian pitkään ollut uudistamatta muutama budjetin erilliskohta ensinnäkin kotimainen maataloutemme on koko ruokajärjestelmämme perusta siksikin on kohtuutonta että maatalouteemme kohdistuu useita eri tekijöitä jotka ovat vetäneet tilojen kannattavuuden ja jaksamisen äärirajoille tilojen toimintaympäristö on muuttunut vaikeammin ennakoitavaksi tuotteitten ja tuotantopanosten hintojen aikaisempaa suuremman vaihtelun vuoksi budjettiesityksessä on toki maataloutemme kannalta myönteisiä asioita muun muassa luonnonhaittakorvauksen tilannetta parannetaan selvää että maatalouden saamaa osuutta markkinoilta on kyettävä kasvattamaan tuottajien heikkoon asemaan ruokaketjussa on saatava korjaus se edellyttää ehdottomasti elintarvikemarkkinoitten toimivuuden parantamista eri keinoin muun muassa lainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen kautta tässä hallitus ja ministeri leppä ovatkin etenemässä puhemies aivan lopuksi hallituksen kuntapolitiikasta hallituksen kuntapolitiikka on palauttanut laajasti kuntakentän luottamuksen valtiovaltaan päin huolimatta laajasta maku sote uudistuksesta kuntatalous on vahvistunut merkittävästi eri syistä johtuen kunnat itse ovat tehneet sopeuttamistoimia myönteinen talouskehitys on

omin toimin vahvistanut kuntataloutta erityisen tärkeää on se että viime vaalikauden rajusta valtionosuusleikkauslinjasta on luovuttu hallitus ei ole siirtänyt enää valtion velkaongelmaa kuntien vastuulle kokonaisuudessaan budjetti edelleen hiukan vahvistanee kuntataloutta jos mukaan ei lasketa kustannustenjaon tarkistuksen aiheuttamia valtionosuuksien vähennyksiä jatkossa on tärkeää että valtiopuoli huolehtii mahdollisista kuntien tulopohjan vähennysten kompensaatioista pidättäytyy lisätehtävistä ilman rahoitusta ja jatkaa sopeuttamistyötä muun muassa normien purkamiseksi ja sitäkin kautta pyrkii hillitsemään

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat taloudesta puhuin viime viikolla kun aloitimme tämän budjetin lähetekeskustelun en siihen enempää mene kommentoin edustaja laukkasen puheenvuoroa valtiovarainvaliokunnan asunto ja ympäristöjaoston puheenjohtajana ja pidän esitystä hyvänä ja kannatettavana on järkevää että rahaa voitaisiin käyttää myös tämäntyyppiseen hissien päivittämiseen se on varsin perusteltua muutaman noston haluan tässä lähetekeskustelussa vielä ottaa esille ruoan alkuperämerkinnät missä nyt on merkittävällä tavalla tämän hallituksen toimesta edetty meillä tänä syksynä ja tämän kesän aikana on laajennettu

hallinnonalalta haluan nostaa esille hirviaidat jotka jäivät aiemmin puheenvuorossani mainitsematta niistä tulee paljon palautetta meillä on valkohäntäpeurakanta poikkeuksellisen vahva ja myös hirviä paljon ja hirviaitoja pitää pystyä rakentamaan enempi kuin tällä hetkellä tehdään muuten tuon hallinnonalan

selonteko tehtäisiin mitä nyt on esitetty ensimmäistä kertaa suomessa ja katsottaisiin tätä kokonaisuutta valtion liikuntaneuvostossa jonka puheenjohtajana toimii olympiavoittaja tapio korjus asiaa on pohdittu ja nimenomaan sitä miten poikkihallinnollisesti liikkumiseen ja urheiluun pystyttäisiin vaikuttamaan meillä ovat käyneet valtion liikuntaneuvostossa kaikki ministerit taitavat olla kaikki nyt käyneet käyneet kertomassa omasta hallinnonalastaan hyvin on tullut esille se miten paljon olisi tehtävissä kun kun nämä raja aidat eivät olisi näin korkeita tavoitteenamme on myös saada keskustelualoite liikunnasta ja urheilusta nyt valtion liikuntaneuvoston johdolla tänne saliin niin että voitaisiin käydä tällainen ajankohtaiskeskustelutyyppinen liikunnasta ja urheilusta opetus ja kulttuuriministeriön puolella tapahtuu paljon varhaiskasvatusmaksuja alennetaan keskituloisen lapsiperheen varhaiskasvatusmaksut laskevat yli tuhatkaksisataa euroa vuodessa kuuteentuhanteenseitsemäänsataan perheen osalta varhaiskasvatuksesta saadaan maksutonta ja lisäksi käynnistetään ensimmäinen kokeilu maksuttomasta viisivuotiaiden varhaiskasvatuksesta itse pidän tärkeänä sitä että pystyisimme mahdollisimman pian koko suomessa maksuttoman varhaiskasvatuksen vähintään näille viisivuotiaille pidän hyvänä myös sitä että opettajiin panostetaan niin lastentarhanopettajien koulutusta lisäämällä kuin opettajien täydennyskoulutustakin kehittämällä nämä ovat sellaisia asioita joissa joissa on paljon tehtävissä ja hyvä että niitä nyt tehdään tämän hallituksen toimesta ollaan myös ensimmäistä kertaa puuttumassa siihen että toisen asteen koulutus ei olekaan enää tässä maassa maksutonta on hyvä että nyt selvitetään minkälaisia kustannuksia siellä syntyy kyse ei ole pelkästään materiaaleista kyse ei ole pelkästään vaikkapa ylioppilaskirjoituksiin liittyvistä kustannuksista vaan esimerkiksi myös kuljetuskustannuksista kulkemiskustannuksista ja asumiskustannuksista silloin kun puhutaan että halutaan halutaan että meillä on toinen aste maksuton niin kuin sen pitäisi olla niin sen pitää koskea myös kulkemista näihin oppilaitoksiin että opiskelu on mahdollista kaikille asuinpaikasta riippumatta arvoisa puhemies aivan lopuksi iso kiitos siitä että eduskunnasta on löytynyt enemmistö kansanedustajia ja puolueita laittamaan maan asioita kuntoon nyt näyttää että me olemme hyvällä kasvu uralla sitä pitää vahvistaa että me saavutamme nämä kaikki kaikki tavoitteet joita olemme yhdessä asettaneet sen jälkeen meillä riittää entistä enemmän annettavaa sinne missä sitä eniten tarvitaan

arvoisa puhemies tämän syksyn budjettiriihtä käydään suomessa aivan kuin reilu kaksi vuotta sitten suomi oli silloin pahassa ahdingossa niin taloudellisesti poliittisesti kuin henkisestikin päätöksiä ei saatu aikaan uudistukset eivät edenneet suomi oli monella tavalla umpisolmussa syöksykierteessä talouden ja työllisyyden osalta muun muassa sipilän hallituksen johdolla käänne on saatu aikaan mutta hanskoja ei todellakaan vielä voi laittaa naulaan talouden kasvua on edelleen ruokittava ja sitä kautta työllisyyttä samalla velkaantumista suitsitaan velkaantuminen puolittuu vuositasolla viidestä pilkku neljästä miljardista vajaaseen kolmeen miljardiin euroon uudistukset etenevät hallitus varmistaa esimerkiksi sote ja se osoittaa maakunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen etenemiseen yli kolmesataa miljoonaa euroa ensi vuodelle tärkeää on tästä eteenpäin huolehtia että suomen noususta pääsee osallisiksi mahdollisimman moni suomalainen ja koko maa tätä keskusta edellytti budjettiriihessä ja tämä näkyy nyt budjettiriihen päätöksissä ensi vuoden talousarvion painopisteinä ovat työllisyys osaaminen ja turvallisuus jakovaraa ei luonnollisesti vielä ole liikaa siksi ensi vuoden budjetissa on osoitettu helpotusta juuri heikompiosaisten etuuksiin arvoisa puhemies ikäviäkin päätöksiä on tehty oleellista on kuitenkin huomata että maamme kilpailukyky on oleellisesti parantunut ruotsi tavoitettu ja saksaa saavutetaan kilpailukykysopimuksella ja palkkamaltilla pääsemme vihdoin saneerauksesta kehittämiseen mitä olemme odottaneet jo usean vuoden ajan ensi vuoden budjetissa hallitus jatkaa työllistävää politiikkaa jonka tuloksena toivottavasti yhä useampi työtön saa työtä tätä linjaa kannattaa jatkaa sillä työttömiä työnhakijoita on nyt jopa lähes viidenkymmenentuhannen vähemmän kuin vuosi sitten erityisesti nuorten työttömyyteen tartutaan uudella otteella ammatilliseen koulutukseen tarjotaan tuhat opiskelijavuotta lisää nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi ja myöskin monenlaisiin uudenlaisiin osaamistarpeisiin vastaamiseksi lisäpaikat kohdennetaan erityisesti työttömille ja työttömyysuhanalaisille nuorille hallitus satsaa myös nuorten matalan kynnyksen palvelumalliin eli ohjaamo toimintaan lisäksi palkkatuen tarjontaa alle kolmekymmentä vuotiaille määräaikaishaastattelujen yhteydessä tullaan lisäämään nämä kaikki siis nuorten työllisyyden parantamiseksi arvoisa puhemies pienen jakovaran puitteissa budjettiriihessä huolehdittiin myös heikoimmista opintotukeen on tulossa huoltajakorotus varhaiskasvatusmaksuja tullaan alentamaan kaikista pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkkeeseen tulee korotus jokainen euro on takuueläkettä saavien tilanteessa tärkeä oikeudenmukaisuudestakin pidettiin kiinni solidaarisuusvero säilyy nykyisellään hyvätuloiset osallistuvat yhteisiin talkoisiin ja näin täytyy ollakin arvoisa puhemies suomen turvallisuusympäristö on muuttunut ja kansalaisten turvallisuudentunne heikentynyt edellisten leikkausten myötä hallitus on palauttamassa sisäisen turvallisuuden asiat sille kuuluvaan arvoonsa sen sen rooli on ehdottomasti vahvistumassa meidänkin toimintaympäristössämme viime keväänä budjettiriihessä tehdyillä päätöksillä sisäiseen turvallisuuteen ollaan lisäämässä yhteensä noin sata miljoonaa euroa näin poliisi suojelupoliisi ja rajavartiolaitos voivat parantaa toimintakykyään erityiskohteena ovat radikalisoitumisen ehkäisy ja terrorismin torjunta lisäksi turvapaikkahakemusten sekä turvapaikkavalitusten käsittelyn nopeuttamiseksi osoitetaan lisämäärärahoja ja se onkin äärimmäisen tärkeä tärkeä kohde puhemies ensi vuoden talousarvio on kaiken kaikkiaan onnistunut kokonaisuus hallitus on pääsemässä lähemmäs seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetavoitetta ja velaksi elämisen loppumista tehdyt toimet vievät myös lähemmäksi kestävää julkista taloutta muun muassa kuntien taloustilanne sen todistaa mutta tavoitteen saavuttaminen vaatii sovittujen uudistusten määrätietoista toteuttamista

arvoisa puhemies tähän hetkeen tarvitaan inhimillinen tulevaisuusbudjetti on palautettava hallituksen leikkaukset koulutukselta tutkimukselta ja heikompiosaisilta jäädytetyt sosiaalietuudet sekä leikkaukset lääke ja matkakorvauksista on palautettava lisärahoitusta saadaan karsimalla ympäristölle haitallisia tukia on vahvat perusteet sillä vattin selvityksen mukaan monet yritystuet ovat tehottomia ne on järkevä kohdistaa toisella tapaa suosimaan pk yrityksiä ja uutta luovaa innovatiivista yrittäjyyttä ympäristölle haitalliset tuet kuten suurteollisuuden energiaveron palautus ja päästökauppakompensaatio estävät myös tärkeän tehtävämme ilmastonmuutoksen tehokkaan torjunnan isojen rakenteellisten uudistusten sellaisten jotka nostavat ihmisiä työhön työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on keskeistä samoin samoin perhevapaauudistus ja verotuksen painopisteen muuttaminen työtä verotetaan vähemmän ja saastuttamista ja kulutusta enemmän veronkevennykset on syytä kohdistaa pienituloisille sillä kiky sopimus kohdistuu eniten pienituloisiin julkisen puolen työntekijöihin rajuina lomarahojen leikkauksina monet lastentarhanopettajat tekevät entistä kuormittuneempina arvokasta työtään kun sekä päivähoidosta että palkasta on leikattu haluan lapsiystävällisen suomen jossa panostetaan syrjäytymisen ehkäisyyn päivähoidosta lähtien myös työttömän perheen lapsen oikeus kokopäivähoitoon on palautettava ja koulutukseen pitää panostaa joka tasolla hallitus leikkaa koulutuksesta miljardia euroa ja paikkaa nyt viidelläkymmenellä miljoonalla pysyvää rahoitusta ammatillinen koulutus on joutunut rankimpien leikkausten kohteeksi monet nuoret syrjäytyvät kun kaikille ei löydy koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen silti lähiopetusta karsitaan ammattikouluista hallituksen suunnitelmat lisätä opetusta yrityksissä kuulostaa hyvältä mutta esitys on vailla konkretiaa miten saada yritykset tarjoamaan nuorille työharjoittelua hallituksen korkeakoululeikkauksista johtuvat yt neuvottelut järkyttävät on arvioitu että pelkästään yliopistoilta on häviämässä jopa kaksituhattaviisisataa työpaikkaa pohja jolle suomen hyvinvointi on pitkään nojannut korkea osaaminen uhkaa mureta tutkimuksen voimavaroja on heikennetty myös karsimalla tekes tukia opiskelut karkaavat vähävaraisten perheiden lasten ulottuvilta hallitus on muuttanut opintotukijärjestelmää lainapainotteisemmaksi lainapainotteinen opintotuki ei sovi nykyaikaan jossa työelämä on epävakaata ja pirstaleista eikä taetta opiskelun jälkeisestä pysyvästä työstä ole tasa arvoisessa suomessa ikäihmisten tarpeet huomioidaan ja torjutaan eläkeläisköyhyyttä hallituksen suunnittelemat takuueläkkeiden korotukset eivät riitä kattamaan monia rajuja leikkauksia on kestämätöntä että vanhus jättää lääkkeet ottamatta jotta olisi varaa leipään meidän on jätettävä tämä maailma lapsillemme paremmassa kunnossa kuin missä sen saimme kuudes sukupuuttoaalto on totta luonnonsuojelualueiden lisäämisellä ja lajien suojelulla on kiire luonnonsuojelualueiden hankinnan määrärahat on palautettava vähintään vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle sipilän hallitus kun on leikannut niistä peräti kaksi kolmasosaa pois hallitus viivyttelee ilmastonmuutoksen hillinnässä uusiutuvalle energialle tarvitaan uusi markkinaehtoinen huutokauppatuki jo nyt maailmalla aurinko ja tuulienergia kasvavat sellaista vauhtia että pian ne ovat kannattavia jo itsessään yksi pullonkaula ilmastoystävälliselle liikenteelle on ratojen heikko kunto ratahankkeiden kunnostukseen pitää saada vauhtia kunnianhimoisemmalla investointiohjelmalla länsi uudenmaan rantaradan kunnostus on jotta radan varrella asuville saadaan toimiva arkijunaliikenne lähijunaliikenteen valtiontuki eli junaliikenteen ostot on palautettava hallitus sai suurta vahinkoa aikaan leikatessaan tätä ihmisten arjessa tärkeää tukea harmaan talouden torjuntaan hallitus ei esitä lisäyksiä vaikka se on tehokas keino lisätä kansantalouden verotuloja ja parantaa vastuullisten yritysten toimintamahdollisuuksia harmaan talouden torjuntaan kaivataan lisäresursseja tuomioistuimille syyttäjälle poliisille ja verottajalle politiikka on arvovalintoja olemme kuulleet ministerien tuskailevan kipeistä leikkauksista vaikka tuloerot kasvavat rikkaat rikastuvat ja köyhiltä otetaan eniten ja silti hallituksen budjetti lisää valtion velkaantumista pidän tärkeänä että vihreässä vaihtoehtobudjetissa tehdään kestäviä ratkaisuja ottamatta yhtään enempää velkaa kuin sipilän hallitus kestävämpi ja oikeudenmukaisempi tulevaisuus on mahdollinen

puhemies tänään olemme keskustelleet monen eri hallinnonalan osalta ensi vuoden tulo ja menoarviosta ja on ihan sanomattakin selvää että paljon tekisi mieli sanoa paljon tekisi mieli puhua mutta kun hallitus on usein pyytänyt meiltä sosiaalidemokraateiltakin rakentavia esityksiä niin ajattelin keskittyä niihin ensinnäkin edustaja heinoselle joka nyt ei valitettavasti enää ole paikalla kyllä me teimme hyviä esityksiä liikunnan ja urheilun työryhmässä jossa itsekin olin mukana opposition edustajana ja toivonkin että se yhtenä miljoona vähävaraisten liikuntaan löytyy mahdollisimman pian toivomme myös sitä että vihdoinkin hallitus ymmärtää

merkitys kun me puhumme sote kuluista aidosti ja oikeasti jos me emme saa suomalaisia liikkeelle niin me emme tule ikinä säästämään kolmea miljardia euroa sote kustannuksista se on selvä ja sen me ymmärrämme kaikki mutta sitten haluan palata vielä vähän isompaan kuvaan kuulimme tänään ulkoministeri soinia ja ulkomaankauppa ja kehitysministeri mykkästä olin itse noin kuukausi sitten tokiossa itsekin todistamassa sitä miltä tuntuu kun pohjoiskorealainen ohjus lentää kello kuudella aamulla japanin yli tosin olin onneksi tokiossa en hokkaidolla pohjois japanissa mutta syy miksi sanon välillä on hyvä mennä kauas että näkee lähelle ja kiitos suomen suurlähetystölle meidän osaavalle ulkoasiainhallinnolle että meillä on osaavia diplomaatteja kaikista säästöistä huolimatta jotka pystyvät kertomaan meille tänne helsinkiin ja suomeen mitä maailmalle kuuluu ja mitä meidän tulisi tehdä mutta huoleni on se että olemme leikanneet niin monta vuotta ja niin paljon siitäkin rakenteesta eli ulkoasiainhallinnosta eli pelkällä business tahansa nimen muutoksella me me emme suomalaista vientiä ja suomen näkyvyyttä saa pitkään aikaan sille tasolle millä se on joskus ollut onneksi japani on tästä hieno poikkeus se on ainoita maita missä meillä on aidosti kilpailuetu verrattuna esimerkiksi muihin pohjoismaihin täällä puhuttiin äsken siitä että suomen taloudella menee hyvin olemme saaneet ruotsin kiinni olen täysin eri mieltä ruotsin elinkeinorakenne on paljon monipuolisempi heillä on kuluttajabrändejä jotain sellaista mitä meillä ei ole eikä tule olemaan jollemme muuta tapaamme toimia kotimassa ja mutta sitten niihin konkreettisiin esityksiin ministeri lintilä japanin varaympäristöministeri ito esitti minulle seuraavaa me puhumme paljon kestävästä kehityksestä puhumme paljon ympäristöteknologiasta clean techistä ja sen viennistä mutta fakta on se että suomi on pieni maa meillä on pieniä yrityksiä japanilaiset kollegamme esittivät meille mitä jos tekisimme yhdessä asioita esimerkiksi sen että puhdistaisimme afrikan miljoonakaupungit miljoonakaupungit vesi ilma ja maa ovat silloin kyseessä ja yhdessä voisimme hakea muun muassa maailmanpankin rahoitusta ja tehdä todella isoja asioita valitettavasti yksin suomi ei pääse kiinni isoihin hankkeisiin isoihin projekteihin toivon että niin ministeri lintilä ministeri tiilikainenkin ottavat kiinni tällaisista ehdotuksista mitä esimerkiksi japanista meille tulee toiseksi haluan puhua matkailusta aivan oikein ministeri lintilä kahdeksan miljoonaa matkailuun on hyvä asia se kasvaa koko ajan mutta mitä sillä kahdeksalla miljoonalla tehdään mihin se menee te puhutte visit finlandista hieno asia mutta mitä jos te antaisitte sen vaikka kaupungeille niille kaupungeille jotka tietävät mitä sillä rahalla tehdään siellä paikan päällä missä ne ikinä suomessa ovatkaan tässä olisi minusta ajatusta kokeilla tätä esimerkiksi viidellä miljoonalla ja katsoa mihin se

arvoisa puhemies

ulkoministeriö varaa kehitysapuun kahdeksansataakahdeksankymmentäkuusi miljoonaa euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön esitetään yhteensä viisisataaneljäkymmentäkuusi miljoonaa euroa varsinaisen kehitysyhteistyön lisäksi jatketaan

kehitysmaainvestointien tukemista finanssisijoitusten avulla alueellisesti suomi painottaa afrikkaa kehitysyhteistyöhön on vuosikymmeniä kaadettu rahaa valtion budjetista ja vieläkin tilanne on se että tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat hämärän peitossa nehän ovat avainkysymys eikä suinkaan se että osuus bktstä olisi sitä tai

noin puolitoista vuotta sitten kun keskustelimme kehitysavusta kerroin ex suurlähettiläs matti kääriäisestä joka työskenteli neljäkymmentä vuotta ulkoministeriössä kehitysavun parissa reilu pari vuotta sitten julkaistiin häneltä kirja nimeltä kehitysavun sanomien haastattelussa tammikuussa kaksituhattaviisitoista tämä entinen suomen mosambikin ja kenian suurlähettiläs kertoi että jos suomi lopettaisi kehitysapunsa mosambikiin heti huomenna mikään mosambikissa ei muuttuisi kääriäisen mukaan on itsestäänselvää että myös suomen antamaa apua hukkuu korruptioon se joka sanoo että rahaa ei mene korruptioon voisi kertoa

köyhyys ei ole juuri vähentynyt saharan eteläpuoleisessa afrikassa eli juuri niissä maissa jotka ovat saaneet kehitysapua koska väestönkasvu on voimakasta on äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä näissä maissa lisääntynyt vuosikymmenien kehitysavusta huolimatta kehitysapu ei siis vähennä köyhyyttä kehitysavun tavoitteena ei ole saada aikaan tuloksia vaan saada menemään tietty määrä rahaa hän totesi arvoisa puhemies velkarahalla kehitysavun harrastaminen on sulaa hulluutta tuolla summalla miljoonaa euroa kohennettaisiin monen suomalaisen elämäntilannetta merkittävästi ja kysehän on vain yhden ainoan vuoden rahanmenosta kun lasketaan yhteen kymmenien vuosien kehitysyhteistyörahat saadaan lukema joka karkeasti arvioitunakin on hirvittävä mutta kuten on sanottu tärkeintä on mitä sillä on miten moni euro on mennyt perille miksi afrikan väkiluku kasvaa holtittomasti vaikka syntyvyyden säännöstelyyn seksuaalivalistukseen on panostettu jo kauan arvoisa puhemies minusta tässä on sellainen tilanne että kun sinne mennään sanotaan poppamiehelle että siinä on rahat sulle anna sinä kunnia mulle lopputulos on plus miinus nolla kiitos

arvoisa puhemies otan puheenvuorossani kantaa hallituksen talousarvioesitykseen lähinnä

pysäyttää suomalaisen luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä suojelupanostusten tarpeellisuutta kasvattamassa entisestään hallituksen mittavat hakkuutavoitteet jotka asiantuntijatiedon valossa todella vaarantavat metsäluonnon monimuotoisuuden hallitus on vuolaasti kehunut palauttaneensa suojeluohjelma metson rahat ja on samalla todennut että huolet metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisestä on sillä kuitattu suuntahan on nyt toki oikea mutta ollaan vielä kaukana tavoitteesta on hyvä pitää myös mielessä että laajan hyväksynnän ja kannatuksen niin metsänomistajien metsäteollisuuden kuin luonnonsuojelutahojenkin keskuudessa ansainnut metso ohjelma koskee vain noin puolen suomen siis etelä suomen metsiä

miljoonaa euroa tämä suunta on väärä koko luonnonsuojelurahojen kehystaso edellisellä hallituskaudella oli kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa euroa nyt kaksikymmentäkuusi pilkku kuusi viime hallituskaudella silloisen ministeri grahn laasosen jäihin laittama soidensuojeluohjelma on jäissä yhä edelleen ei tässä hallituksella ole kovin paljon meriittejä luonto ja ympäristömyönteisyydellä kehuskeluun vaikka ei tämä budjetti pelkkiä moitteen aiheita sisälläkään suomen sata vuotisjuhlan kunniaksi kahden ministeriön yhteistyössä lanseeraama vapaaehtoisiin suojelualueiden perustamisiin kannustanut lahja suomen luonnolle kampanja ansaitsee kiitoksen se on hieno ele valtionhallinnolta hieman harmi on että kampanja edustaa muissakin asioissa tutuksi tullutta sipilän hallituksen talkootyöperiaatteen linjaa joka vyöryttää vastuuta asioiden hoitamisesta muille kuin hallitukselle itselleen valtion tulisi näissäkin asioissa näyttää vahvempaa esimerkkiä on ristiriitaista että samaan aikaan kun yksityisiä maanomistajia yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan luonnonsuojelutalkoisiin kansallisaarteemme suomalaisen luonnon arvokohteiden säilymiseksi hallitus itse kiristänyt metsähallituksen tulostavoitteita siten että valtion metsäyhtiössä on suuri houkutus ja tarvekin ulottaa hakkuita entistä useammin retkeilyalueille virkistysmetsiin suojelukohteille tai niiden välittömään läheisyyteen ja ylipäänsä vanhoihin arvokkaisiin metsiin jotka ovat ensisijaisia kohteita suomalaisen luonnon lajirikkauden ja elinympäristöjen säilymiselle

arvoisa puhemies haluan tuoda keskusteluun asian josta viime päivinä ollaan jonkun verran kirjoitettukin kun tässä salissa niin hallituspuolueiden ministerit kuin kansanedustajatkin ovat ikään kuin ottaneet kunnian siitä että nyt työllisyysaste olisi ikään kuin merkittävästi parantunut kun työttömien määrä on vähentynyt niin haluaisin vähän valottaa mistä tässä todellisuudessa on kyse tai oikeastaan esittää kysymyksen siitä onko tämä tilanne todella niin valoisa kuin hallituspuolueiden toimesta halutaan antaa ymmärtää

tämä kuulostaa hienolta mutta tilastokeskuksen mukaan samaan aikaa työllisten määrä on noussut vain noin seitsemällätuhannella voidaan laskea siitä yhteen että jos toisaalta määrä on vähentynyt viidelläkymmenelläneljällätuhannella toisaalta työllisten osuus on kasvanut vain seitsemällätuhannella niin jossakin nämä ihmiset sitten ovat kun he eivät ole töissä kyse ei siis ole siitä että nämä kaikki viisikymmentäneljätuhatta ihmistä olisivat työllistyneet kuten hallitus antaa ymmärtää vaan siellä on erilaisia muita tekijöitä missä nämä ihmiset sitten ovat yksi syy on varmasti eläköityminen

edistäviin palveluihin osallistuminen tai yksi syy voi olla myös se että työnhakujen automaattinen katkeaminen on voinut olla kyseessä näiden uusien ilmoittautumisvelvoitteiden vuoksi ja niiden myötä tästä me emme ole ihan saaneet vielä selkoa kuinka isoa joukkoa tämä kokonaisuus sitten koskee mutta ei voida siis todeta että että tämä työllisten ihmisten määrä nyt olisi niin merkittävä että se ansaitsisi tällaisen hehkutuksen mikä hallituspuolueiden edustajien puolelta ollaan kuultu

arvoisa puhemies viikon budjettikeskustelussa sekä valtiovarainministeri orpo että eräät edustajat käsittelivät tupakkaveroa valtion budjetin ja tulonjaon kannalta ja asia oli vielä esillä viikonvaihteen lehdistössä haluaisin eduskunnan pöytäkirjaan näin myöhäisenä hetkenä vielä lyhyesti viime viikolla täällä keskusteltiin alkoholilaista ja alkoholipolitiikasta ja usein on pohdittu miksi kahdessa kansanterveyteen niin voimakkaasti vaikuttavassa

vuosikymmenellä menty eri suuntiin tupakan suhteen on tapahtunut valtava positiivinen muutos jonka seurauksena syöpäluvut ja sydäntautiluvut ovat paljon vähentyneet kuitenkin samaan aikaan alkoholin kulutus ja haitat ovat moninkertaistuneet vastaus on pitkälti erilaisissa politiikoissa tupakka asiassa meillä on pitkään toteutettu valistuksen ohella hyvää tupakkapolitiikkaa lakia on jatkuvasti kehitetty ja veroa nostettu samaan aikaan alkoholipolitiikkaa on monella tavalla löysätty ja vuonna kaksituhattaneljä tehtiin vasta viime vuosien viisi maltillista veronkorotusta ovat kääntäneet alkoholin kulutuksen laskuun tupakoinnin vähentämisessä on olemassa vahvoja näyttöön perustuvia keinoja tehokkain on hinta jota säädellään verotuksella on muitakin tehokkaita keinoja kuten täydelliset tupakointikiellot ravintoloissa ja työpaikoilla ja suomi onkin käyttänyt näitä keinoja tehokkaasti jo seitsemänkymmentä luvulla ensimmäisen tupakkalain aikana olimme kansainvälisen tupakkapolitiikan kärjessä ja sen jälkeen lukuisat tupakkalain muutokset ovat pitäneet meitä eturivissä tosin useassa

todettava että stm on asettanut uuden tupakkatyöryhmän valmistelemaan tupakkapolitiikan uusia toimia seuraavalle eduskuntakaudelle tupakan hinta ja veroinstrumenttia olemme käyttäneet jatkuvasti se onkin erinomaisen kustannusvaikuttava toimenpide koska se vähentää tehokkaasti tupakointia ja sen haittoja sekä valtion sote kustannuksia mutta samalla tuo valtiolle kaivattuja lisätuloja näistä päätöksistä huolimatta tupakan hinta ei suomessa ole länsimaisesti katsoen erityisen korkea kun meillä savukeaskin keskihinta viimeisten korotusten jälkeen on kuusi pilkku seitsemän euroa se on ranskassa kuusi pilkku kahdeksan irlannissa yhdeksän pilkku seitsemän australiassa peräti viisitoista

on viimeisten korotusten jälkeen minimihinta kymmenen pilkku yksi euroa ja suunnitelmana on korottaa lähivuosina hintaa vielä tuntuvasti tässä valossa nyt suunniteltu tupakkaveron korotus on hyvä vmn arvion mukaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lopussa hinta olisi seitsemän pilkku yhdeksän euroa eli vielä kaukana maailman kärkimaista tupakan kuten myös alkoholin veronkorotuksissa kysytään usein eikö se lisää salakuljetusta tätä on toki tarkkaan seurattava mutta suomalaiset hinnankorotukset eivät ole tähän olennaisesti vaikuttaneet on mielenkiintoista todeta kuinka eteläisen euroopan maissa joissa tupakan ja alkoholin hinta on pieni on suurin salakuljetus ja

hyvän tupakkapolitiikan mukaan lukien veropolitiikan ansiosta tupakkaluvut ovat jatkuvasti pienentyneet tänä päivänä vain

tämän kehityksen seurauksena kysytäänkin usein kasvavatko tupakkaveron tuotot jatkuvasti vaikka tupakointi pienenee hyvin vähäiseksi eivät tietenkään kasva mutta toistaiseksi ja oletettavasti tämänkin korotuksen jälkeen veron tuotto vielä kasvaa keskustelussa onkin kysymys tupakkaveron merkityksestä väestöryhmien tulonjaon kannalta kun tupakointi koskee valitettavasti erityisesti alempia sosiaaliryhmiä varsinkin takavuosina tuotiin esille että verorasitus koskee erityisesti näitä väestöryhmiä tilanne on kuitenkin olennaisesti muuttunut tupakointi on jäämässä jo jo suhteellisen vähäiseksi ja alkaa koskea yhä pienempiä väestöryhmiä näin tupakkaveron korotus myös alkaa yhä tehokkaammin vähentää terveyseroja joista huomattava osa tulee tupakasta ja alkoholista ja sitä paitsi on todettu että hintapolitiikalla voidaan erityisen tehokkaasti vähentää tupakointia nuorilla joilla on vähemmän varoja ja joista kannamme erityistä huolta olennaista on myöskin se että eduskunnan päätöksellä suomi on ratifioinut kansainvälisen tupakoinnin torjunnan konvention sen mukaan tupakkavero on ensisijaisesti tupakkapolitiikan instrumentti on lopuksi muistettava että hyödyke joka toinen tupakoiva kuolee tupakointiinsa ja vuotuisia kuolemia on edelleen tuhansia puhumme siis keskeisestä kansanterveyden asiasta ja lopuksi puhemies voisin todeta vielä että tutkimusten mukaan enemmistö tupakoivista haluaisi lopettaa tupakointinsa vuosikausia tupakoineet tupakoineet voivat säästää huomattavia summia lopettamalla tupakoinnin monien kohdalla se ei ole helppoa mutta siihen on saatavissa yhä enemmän pätevää asiantuntijatukea ja tämä vieroitus onkin asia jota suomen tupakkapolitiikassa tulee edelleen

arvoisa rouva puhemies

ja talousarvioehdotuksessaan vuodelle kaksituhattakahdeksantoista kolmen miljoonan euron vuosittaista lisäystä toimintansa turvaamiseksi sekä viiden pilkku viiden miljoonan euron lisäystä valvontatoiminnan laitehankintoihin vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ja yhteensä kymmenen pilkku kolme miljoonaa euroa seuraaville kolmelle vuodelle talousarvioesitykseen näistä esityksistä ei hyväksytty kumpaakaan mielestäni esitykset ovat kuitenkin tarpeellisia toiminnan ja tilanteen paremmin tuntien suorastaan välttämättömiä tullin pitkäjänteisen toiminnan ja henkilöresurssien suunnittelu ei edelleenkään ole mahdollista koska tiedossa olevat vuoden kaksituhattayhdeksäntoista määrärahat pakottavat jatkamaan henkilöstön määrän vähentämistä tullin henkilökunnan määrä on vähentynyt koko ajan vuodesta kaksituhattakuusi alkaen jolloin henkilötyövuosimäärä oli kaksituhattaviisisataakahdeksankymmentäkolme noin seitsemälläsadalla henkilötyövuodella verrattuna heinäkuuhun kaksituhattaseitsemäntoista sisältäen verohallintoon tämän vuoden alusta siirtyneet noin kaksisataa henkilöä tänä vuonna tulli on vähentänyt henkilöstöä yli kuudellakymmenellä henkilöllä he ovat kyenneet hoitamaan henkilöstövähennykset luonnollisen poistuman kautta jättämällä korvaavat rekrytoinnit pääosin tekemättä mutta sen seurauksena henkilökunnan uusiutuminen on pysähtynyt ja keski ikä tulee olemaan tänä vuonna jo noin neljäkymmentäkahdeksan vuotta tulli ei ole kyennyt miehittämään kaikkia tehtäviään riittävällä tavalla muun muassa etukäteen profiloiduista tarkastuskohteista jää henkilökunnan vähyyden takia osa tarkastamatta ja ikääntymisen myötä heikkenevä fyysinen toimintakyky rajoittaa sopivan henkilökunnan löytämistä joihinkin tehtäviin tulli ei ole myöskään kyennyt hankkimaan riittävää uutta osaamista liittyen muun muassa nettirikollisuuden torjuntaan ja elektronisen todistusaineiston tutkintaan tullin valvontatoiminnan varmuus ja tehokkuus edellyttävät ehdottomasti modernin tarkastus ja analyysivälineistön hyödyntämistä paitsi nykyisen välineistön välineistön ylläpitoa ja uusimista myös uuden teknologian ja robotiikan käyttöönottoa ulkomaankaupan sujuvuuden varmistamiseksi myös tarkastusten ajallista kestoa on pystyttävä lyhentämään ilman turvallisuustason merkittävää laskemista nykyisillä määrärahoilla tulli ei pysty uudistamaan valvontateknologiaansa lähivuosina tulli toivoisi muun muassa saavansa käyttöön lentotullin automatisoidun postilähetysten valvontalinjaston joka poimisi virrasta pois huumausaineet räjähdysaineet ja muut kieltojen ja rajoitusten alaiset tuotteet mutta sen arvioitu hankintahinta on suurempi kuin tulli on pystynyt varaamaan vuosittaisiin laiteinvestointeihin kehyskauden yksittäisinä vuosina

arvoisa rouva puhemies jatkan vielä hieman budjettikeskustelua

kaikkien hallinnonalojen päätöksenteon pohjana en voi olla tukemassa hallituksen esittämää ympäristö ja luontokysymyksistä tärkeää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa tuottavan suomen ympäristökeskuksen määrärahojen leikkaamista vuodelle kaksituhattakahdeksantoista

seurantahankkeet kassakaappiin sen sijaan vahvaa kannatusta voi osoittaa hallituksen satsauksille virtavesiluonnon ja vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamispyrkimyksiin kansallinen kalatiestrategia ja sitä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta kaksituhattakaksitoista tähtäävät uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen siirtämällä painopistettä kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ylläpitämiseen ja palauttamiseen

aikana järjestelmän jatkosta vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen ei ole mitään tietoa ja se aiheuttaa epävarmuutta alan yrityksille silloisen ministeri pekkarisen johdolla valmisteltu syöttötariffi ei ole ollut kustannustehokas kustannustehokas mutta se ei tarkoita sitä että uuden järjestelmän pitäisi leikata tavoitteita uusiutuvan energian kasvusta näin rajusti arvoisa puhemies pohjimmiltaan vanhoihin konsteihin pohjautuvan metsäbiotalouden loputtoman kasvattamisen sijaan suomesta kannattaa rakentaa kestävän ja terveellisen puurakentamisen puhtaan uusiutuvan energian ja luonnonvaroja viisaasti käyttävien innovaatioiden kärkimaa tätä näkymää ei hallituksen talousarvioesityksestä vielä aivan tavoita tavoitteet on asetettava korkealle ei varovaisuusperiaatteen mukaisesti liikaa vanhaan tukeutuen kunnianhimoa ja uudistusmieltä toivotan valtion talousarviolle vielä rutkasti lisää

kisoista mutta kisajoukkueen mitalit olivat vähissä edellisistä olympialaisistakin saimme vain yhden mitalin monelle yllätyslajista nyrkkeilystä menestyminen arvokisoissa ei ole helppoa eikä menestymiseen ole olemassa vain yhtä keinoa muutenhan se olisi jo keksitty mielestäni tarvitsemme tulevien urheiluhuippujen etsimiseen ammattimaista otetta tarvitsemme henkilöitä jotka ovat jo siviiliammattinsa puolesta nuorten kanssa tekemisissä kun lahjakas nuori löytyy häntä ei saa päästää karkuun vaan häntä tulee motivoida ja mahdollistaa tavoitteellinen harjoittelu huippu urheilu tarvitsee edelleen myös vahvaa lakisääteistä yhteiskunnan rahoitusta ja yritysten sponsorirahaa lahjakkaille urheilijoille menestyksen tavoittelussa ei saa kuitenkaan ratkaista vain määrärahojen suuruus vaan myös se miten ja mihin rahat käytetään tällä hetkellä liian suuri osa valtion rahoituksesta menee huippu urheilujohtajien palkkoihin palkkioihin sekä tarpeettomaan byrokratiaan olympiakomitean palkat ovat nousset erityisesti vuosien kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakuusitoista aikana vaikka ainakin tulosten perusteella olisi uskonut käyvän juuri päinvastoin onko vuonna kaksituhattakaksitoista perustettu suomen olympiakomitean huippu urheiluyksikkö tällaisenaan edes tarpeellinen mielestäni sen lakkauttaminen ei heikentäisi millään tavalla maamme huippu urheilun tulostasoa uskon että tulokset paranisivat mikäli yksikköön menevät resurssit käytettäisiin nykyistä järkevämmin uskon myös ettei yksikkö ole todella tärkeä yhdellekään lajiliitolle samaan aikaan kun huippu urheiluyksikön johtajat saavat palkkaa yli satatuhatta euroa vuodessa monet valmentajat lainkaan vaikka he olisivat valmentaneet arvokisamenestyjän mielestäni tämä on suuri vääryys joka pitää tällä hallituskaudella korjata koska edellisten hallituksien toimet sen suhteen ovat olleet vähäisiä huippu urheiluyksikön resursseja tulee ohjata sinne missä niitä eniten tarvitaan suoraan seuroille valmentajille ja lahjakkaille nuorille urheilijoille he tekevät varsinaisen tuloksiin johtavan työn ilmaiselle kisamatkalle ja ilmaisiin ruokapöytiin lähtijöitä on

arvoisa puhemies käytännössä lähes kaikki mahdollinen sanottavan arvoinen lienee jo sanottu tässä budjetin lähetekeskustelussa mutta ehkä vielä pariin asiaan otan lyhyesti kantaa ensinnäkin tampereelle on syntymässä uusimuotoinen yliopisto työnimeltään tampere kolme ja tulevalta nimeltään tampereen yliopisto siihen sisältyvät nykyiset tampereen yliopisto tampereen teknillinen yliopisto ja tampereen ammattikorkeakoulu tämä syntyvä uusi yliopisto mahdollistaa toteutuessaan ylipistokokonaisuuden joka tarjoaa sekä laajoja valinnanmahdollisuuksia opiskelijoille että hyvät yhteydet elinkeinoelämälle korkeakoulujärjestelmään ja tutkimusorganisaatioihin tällaiseen yhteistyöhön tulisi pyrkiä myös muissa yliopistoissa tavoite tästä tampereen korkeakoulujen yhdistämisestä on siis erittäin hyvä ja kannatettava mutta eräs huolenaihe liittyy kuitenkin siihen onko tällä uudella korkeakoululla käytössään riittävästi pääomaa toimintansa kehittämisen kannalta vetoankin hallitukseen jotta se varmistaisi tämän syntyvän yliopistokokonaisuuden toimintaedellytykset riittävällä pääomituksella ja tarjoamalla sille strategiarahoitusta tuleville vuosille arvoisa puhemies otan vielä lopuksi lyhyesti kantaa hallituksen esittämiin tulonveronalennuksiin niitä on tehty tällä vaalikaudella erittäin merkittävästi ja ne ovat omalta osaltaan myös piristäneet maamme työllisyyttä tämä uusikin tuloveronalennusesitys on sinällään kannatettava mutta huomiota kuitenkin herättää se että eläkeläisten verotus varsinkin noin kaksikymmentätuhatta euroa vuodessa ansaitsevien tuloluokassa näyttää jäävän selvästi palkansaajien verotusta korkeammaksi ja itse asiassa suurituloisten eläkeläisten veronalennukset ovat jopa prosentuaalisesti suurempia kuin pienituloisten näin ollen vetoan vielä valtiovarainvaliokuntaan jotta se käy tuloverotaulukkoa tarkasti läpi ja kohdentaa veronalennuksia myös pieni ja keskituloisille eläkeläisille oikeudenmukaisella tavalla

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on

arvoisa puhemies hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen kielikokeilusta jonka piiriin oppilaitoksilla ympäri suomen on jatkossa mahdollisuus hakeutua perussuomalaisten näkemyksen mukaan kielikokeilu on erittäin tarpeellinen ja tuottaa toivottavasti sellaista uutta tietoa joka hieman myöhemmin johtaa todelliseen kielten opiskelun valinnanvapauteen lienee kuitenkin vielä parasta todeta tässäkin yhteydessä se tosiseikka ettei meillä perussuomalaisilla ole mitään ruotsin kieltä vastaan mutta että toivomme kuitenkin kielten opintoihin lisää vapaavalintaisuutta tässä hallituksen esityksessä on paljon hyviä puolia mutta valitettavasti kokeiluun voivat osallistua vain ne viidennen ja kuudennen luokan oppilaat jotka eivät ole eivät ole vielä aiemmin ennen kokeilun alkua ehtineet aloittaa toisen kotimaisen kielen opintoja lisäksi kokeilun kohdejoukko on rajattu enintään kahteentuhanteenkahteensataan oppilaaseen tästä kokeilusta saatavien tietojen ja näkemyksen tarkentamiseksi olisikin ollut suotavaa että kokeilun kohderyhmä olisi ollut selvästi nyt ehdotettua laajempi pääasia kuitenkin on että perussuomalaisten vaatimuksesta hallitusohjelmaan kirjattu kielikokeilu lopulta toteutetaan nyt vaalikauden lähestyessä loppuaan arvoisa puhemies kielikokeilun tuottamista eduista olisi erittäin tärkeää saada mahdollisimman laaja alainen kuva ympäri suomen esimerkiksi itä suomessa venäjän kieli saattaisi olla hyvin suosittu valinnan kohde kun taas sisä suomessa ja lännempänä esimerkiksi kiinan ja espanjan kaltaiset maailmankielet voisivat saada nykyistä laajemman jalansijan joissakin yhteyksissä on pelätty ja myös julkisuudessa esitetty että kielikokeilu tai myöhemmin sitä seuraava vapaa kielivalinta heikentäisi mahdollisuuksia monipuolisen kielitaidon hankkimiseen mielestämme tämä pelko on aiheeton sillä kielikokeiluun osallistujia ei vapauteta kielten opiskelusta sinällään ainoastaan tarjotaan mahdollisuus valita haluamiaan kieliä ja myös mahdollisuus virkamiesruotsin suorittamiseen säilyy tarvittaessa monipuolisuus lienee kaikkien etu sekä oppilaiden että hieman myöhemmin myös elinkeinoelämän kun nämä oppilaat valmistuvat oppilaitoksista ja pääsevät työelämään kaikkien oppilaiden ei myöskään tarvitse välttämättä opiskella samoja kieliä on tosiasia että jokaisella on vain äärellinen määrä tunteja käytettävissään siinä mielessä olisikin hyvä että he voisivat motivaationsa perusteella opiskella niitä kieliä joihin ovat parhaiten motivoituneita edelleen laajentuessaan kielten opiskelun valinnanvapaus toisi yhä useampia kansainvälisten kielten osaajia työelämään ja tarjoaisi erinomaisia jatko opinto ja työmahdollisuuksia sekä koti että ulkomailla ja myös tosiaan kohentaisi opiskelumotivaatiota merkittävästi monen opiskelijan osalta arvoisa puhemies viime syksynä muun muassa suomen lukiolaisten liitto esitti kannanotossaan kielikokeilun laajentamista lukioihin jotta selviäisi vapaan kielivalinnan mahdollinen positiivinen vaikutus esimerkiksi ylioppilaskokeissa kirjoitettavien kielten määrään erityisesti vientimarkkinoiden kiristyvässä kilpailussa vapaan kielivalinnan mukanaan tuoma monipuolisuusetu kannattaisikin ehdottomasti hyödyntää totean vielä että kielikokeilun tulee tuottaa mahdollisimman laaja alainen monipuolinen ja kattava kuva koululaisten ja opiskelijoiden kieltenopiskelutarpeesta koko maan alueella perussuomalaiset ovatkin jo aiemmin tänään ja viime vuonna tehneet kokeiluun osallistumiseen tähtääviä valtuustoaloitteita monessa suomen kunnassa ja ne odottavat tämän lain voimaantuloa arvoisa puhemies aivan lopuksi åbo akademin tutkimuksen mukaan noin kolme neljäsosaa suomen kansalaisista haluaisi eroon pakollisesta kouluruotsista yli kuusikymmentä prosenttia kansalaisista myös kokee että koulussa olisi hyödyllisempää opiskella jotain muuta kieltä kuin ruotsia suuri osa kansalaisista on täten perussuomalaisten kanssa samalla kannalla kielikysymyksessä ja haluaisi eroon pakollisesta kouluruotsista toivonkin että tämä nyt käyntiin lähtevä kielikokeilu saa tulevaisuudessa jatkoa todellisen kielivapauden merkeissä

millä hyvinvointimme rahoitetaan suomi pienenä maana elää viennistä ulkomaankaupasta ja koska ulkomailla ei ei pelkällä suomen kielellä hirveästi kauppasuhteita synny tarvitsemme kieliosaamista ja monikielisyyttä luodaksemme hyvinvointia jo ruotsin kielellä saadaan pohjoismaissa aika paljon kauppaa aikaiseksi pohjoismaat lähes kolmekymmentä miljoonaa ihmistä yhteensä ja ja yleensä juuri ruotsin kautta lähdetään sitten muualle eurooppaan viemään tavaroita palveluita sieltä aasiaan ja amerikoihin harvoin on niin että joku lähtee pelkällä suomen ja kiinan kielellä aasiaan kyllä pohjoismaat on tärkeä viiteryhmä ja kun katsotaan meidän yritysstruktuuria ja kenttää niin ollaan eletty satoja vuosia kimpassa tietenkin toivoisin että nämä voimat jotka tätä nyt ajavat edistäisivät myös vientiä edistäviä elementtejä yhtä intohimoisesti koska ainoastaan sillä me täällä

missä vienti aidosti vetää missä tuodaan enemmän rahaa maahan palveluitten rahoittamiseksi kuin mitä itse kulutetaan niin kyllä siellä

arvoisa puhemies edustaja savio sanoi ääneen tässä äsken mikä se todellinen tavoite on ja se on ihan toisenlainen kuin hallituksen esityksessä esitetään ja minä luulen että on hyvä että olemme rehellisiä täällä on minun mielestäni rehellistä sanoa että perussuomalaisten tavoite on että meille tulisi täysin vapaa kielivalinta mikä tarkoittaisi sitä että toisen kotimaisen kielen asema perusopetuksessa ja asteissa muuttuisi täysin haluaisin myös todeta että valinnanvapaus ei itsessään tuo mitään

silloin kun luovuttiin ylioppilaskirjoituksissa toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta tällä motivoitiin että saadaan lisää kielten opiskelua lukioihin ja että tällä tavalla suomalaiset nuoret myös oppivat lisää kieliä näin ei ole tapahtunut trendi on ihan toisenlainen ja on surullista katsoa tilastoja miten vähän suomalaiset lapset ja ja nuoret lukevat vieraita kieliä sen sijaan tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti että jos hallitset yhtä vierasta kieltä niin tämä edesauttaa toisten kielten oppimista tämä on ihan kiistatonta ja ja kun käsiteltiin edellisellä kaudella kansalaisaloitetta ruotsin kielen valinnanvapaudesta niin meillä oli sivistysvaliokunnassa tutkijoita jotka pystyivät hyvin hyvin luotettavasti tuomaan esiin näitä faktoja tutkittua tietoa siis ja en pidä siitä että laitetaan kieliä vastakkain se ei ole kenenkään edun mukaista

tavoitteet tämän suhteen tämä on kuitenkin hallituksen esitys ja tietenkin olisi kiva kuulla mitä mieltä muut hallituspuolueet ovat tästä

arvoisa puhemies en ota kantaa itse kokeiluun mielestäni se on kuitenkin aika triviaali kysymyksenä mutta minua ihmetyttää kun me edelleen käymme täällä kielikeskustelua joka koskee ihmisiä jotka ovat meidän työelämässä

sitä käydään sillä lailla kuin edelleen ihmistulkki olisi ainoa vuorovaikutusväline kahden erikielisen ihmisen välillä kun jo nyt translatorit ovat kehittyneet todella pitkälle ja kun nähtävissä on kaikkien skenaarioiden mukaan että tulevaisuudessa merkittävä osa meidän tulkkaustarpeesta kielestä toiselle erityisesti ammatillisissa yhteyksissä tulee hoitumaan koneellisesti

isot ja helposti koneelliseksi käännettävät kielet mutta tulevaisuus on kuitenkin tässä mielestäni sen pitäisi jo tänä päivänä näkyä tämänkin salin argumentaatiossa silloin kun puhutaan meidän kielipaletista ja meidän lasten

on helppo yhtyä edustaja savion toiveisiin siitä että kielten opetus meidän kouluissamme monipuolistuisi ja että esimerkiksi venäjän ja kiinan osuus kasvaisi mutta kun olen myöskin maamme kaksikielisyyden kannattaja toivon edustaja nylanderin ja strandin tapaan että valiokunta todella pohtisi tätä asiaa monipuolisesti huolella

arvoisa puhemies minäkin toivon että meidän kouluissamme luettaisiin enemmän kieliä ilman muuta minä kannatan sitä mutta minä en usko että puhumalla jostain kielestä että se on pakko opetusta ja se on pakko sitä ja pakko tätä edistetään hyvää ja ja opiskelumyönteistä asennetta me näimme silloin muutama kausi sitten kun silloinen hallitus yritti tarjota kunnille itärajalla lisää rahoitusta ylimääräistä rahoitusta jotta nämä kunnat voisivat tarjota esimerkiksi venäjän kielen opetusta lapsille ja nuorille ei syntynyt ryhmiä kukaan ei halunnut lähteä tähän mukaan ja siksi nämä määrärahat jäivät käyttämättä ja se on suuri sääli sen sijaan minun mielestäni meidän tulisi kaikkien puhua siitä että suomalaisissa päiväkodeissa suomalaisissa kouluissa luettaisiin enemmän ja ehkä uudella tavalla että keskityttäisiin siihen että uskalletaan puhua eikä niin paljon opiskella sitä kielioppia uskalletaan puhua ymmärretään kulttuuriset erot olemassa ja ja saadaan laajempi konteksti näihin kieliin eli meillä on kyllä paljon tekemistä myös kielten opetuksen sisällössä sitä pitää kehittää ja ja kannustaa nuoria ja ja lapsia minun mielestäni se on erinomaista että tänä päivänä varhaiskasvatuksessa

varsinkin nuoret oppisivat enemmän kieliä siis se on selvä asia me olemme niin pieni maa riippuvaisia kansainvälisestä kaupasta koko suomen väestö mahtuu mexico cityn kaupungin yhteen kaupunginosaan joka on noin viidesosa mexico cityn kaupungista meidän on pakko oppia enemmän kieliä ja toivottavasti nämä kokeilut tulevaisuudessa tarkoittavat sitä että joku joku oppisi viisi tai kuusi kieltä joskus voi olla hyödyksi että osaa vaikka kymmentä kieltä ihan vain pientä small talkia koska silloin kun teknologia kehittyy ja

taloushistoriaa ja muuta sen kyseisen yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärtämistä koska sillä ne kaupat saadaan saadaan sieltä maailmalta kotiin ja rahaa suomeen hyvinvointipalveluitten rahoittamiseksi ei tällaisilla kokeiluilla

arvoisa puhemies tuskinpa tämän lähetekeskustelun aikana tullaan pääsemään yhteisymmärrykseen kaikista näistä seikoista joista joista tänään on täällä puhuttu valitettavan myöhään kello lähestyy jo puolta kymmentä salissa on harvinaisen no ainakin valitettavan vähän edustajia paikalla mutta hyvä kuitenkin että asiasta käydään edes jonkinlaista keskustelua edustaja strand nosti esille sen että läntisellä rannikkoseudulla on suuri vaikutus suomen kauppasuhteisiin ja eittämättä näin on siitä siitä suuri kunnia heille suuri osa kaupasta tehtäneen kuitenkin myös esimerkiksi englannilla ja monella muulla kielellä ei pelkästään ruotsilla lisäksi keskustelussa on usein ollut esillä se että tärkeää on turvata ruotsinkielisten kansalaisten palvelut jatkossakin no se on tietysti myös perustuslain heille suoma oikeus käsittääkseni se onnistuu kuitenkin parhaiten sillä että ne jotka osaavat ruotsia osaavat sitä oikeasti hyvin ei tämä pelkkä virkamiesruotsin tutkinto jota jota nykyään vaaditaan ole käytännössä riittävää osaamista käytännön työ ja virkaelämässä tarvitaan kyllä syvempää syvempää osaamista joka syntyy ihan käytännön kielitaidon kautta no sitten vielä siihen että kuten keskustelussa on tuotu esille ruotsin opiskelu ja osaaminen ovat etu no ne ovat etu en sitä yhtään halua kiistää mutta toivoisin silti että yksilönvapautta ainakin muutoin melko laajasti korostava ruotsalainen kansanpuolue antaisi myös tässä asiassa oppilaille laajemman valinnanvapauden ja mahdollisuuden mahdollisuuden itse valita niitä kieliä joita he haluavat opiskella on on aivan selvää että mahdotonta määrää kukaan ei voi opiskella yhtä aikaa mutta katsotaan nyt ensin tämän kielikokeilun tulokset ja tehdään niistä sitten johtopäätöksiä
arvoisa puhemies en halua pitkittää tätä keskustelua mutta että meille on äärimmäisen tärkeätä että meidän peruskoulu tarjoaa kaikille lapsille tasavertaiset edellytykset ja silloin sinä et pysty valitsemaan pois oppiaineita joita sinä tarvitset tulevaisuudessa meillä on kaksikielinen maa meillä on kielilainsäädäntö meillä on julkiset virat ja niitten kielivaatimukset ynnä muuta ynnä muuta ja tällä minä tarkoitan että että tämä tekee karhunpalveluksen kaikille nuorille jotka eivät ehkä siinä vaiheessa elämäntilanteessa tiedä mitä he tarvitsevat tulevaisuudessa meille on äärimmäisen tärkeätä että meidän peruskoulu tarjoaa kaikille tasavertaiset edellytykset ja tämä valitettavasti ei edistä tätä meille hyvin hyvin tärkeätä periaatetta on tärkeämpi kuin se että sinä saat valita pois oppiaineita
arvoisa puhemies minun on helppo yhtyä tässä edustaja nylanderin esitykseen ja puheenvuoroon kannatan todellakin sitä että nykymallinen toisen kotimaisen kielen opetus säilyy suomessa nykymallisena kaikkialla suomessa meillä tuolla pohjoisessa suomessa eivät välttämättä kaikki pidä sitä ruotsin kieltä niin tärkeänä ja tarpeellisena mutta monelle on tullut yllätyksenä se että norja ja ruotsi ovat yhä erittäin tärkeitä työ ja yhteistyökumppaneita eikä ole tajuttu sitä mikä vahvuus meillä on siinä mikä meillä on jos tässä tilanteessa annetaan nuorille yläkouluiässä yläkouluiässä mahdollisuus valita tarvitseeko ruotsia opiskella vai ei niin monethan sanovat opiskelemaan mutta he tulevat menettämään todella merkittävän osan tulevaisuutensa mahdollisuuksista eli pidetään nykyinen tilanne olemassa se on meille rikkaus olemme rikkaita suomalaisia
arvoisa puhemies

kieliosaaminen monipuolinen vahva kieliosaaminen luo sitä vapautta yksilölle aikuisena meillä on äärimmäisen hieno koulutusjärjestelmä muutenkin suomalainen akateeminen koulutus yhdistettynä erinomaiseen kielitaitoon voit tehdä oikeastaan ihan mitä tahansa tässä maailmassa yleensä se kieli on rajoittava tekijä joka rajoittaa sitä sinun de facto vapauttasi

arvoisa puhemies siitä olemme ehdottomasti edustaja strandin kanssa samaa mieltä että monipuolinen kielitaito on varmasti eduksi työelämässä ja muutenkin elämässä en sitä halua kiistää ja olen itse tosiaan samaa mieltä korostettakoon nyt kuitenkin vielä kertaalleen sitä että tässä esityksessä kielikokeilusta ei viedä keneltäkään oppilaalta oikeutta ruotsin kielen opiskeluun ensinnäkin vaikka he olisivat sellaisessa oppilaitoksessa joka osallistuu tähän kokeiluun heillä on mahdollisuus valita osallistuvatko he oppilaina siihen vai eivät lisäksi he voivat myöhemmin vielä opiskella ruotsia halutessaan jos katsovat sen parhaaksi ja myös

virkamiesruotsin tutkinnon mahdollisuus heillä säilyy myöhemminkin eli eli minä en koe että tässä on aivan niin suuria ongelmia kuin salin oikealta laidalta on tuotu tuotu tänään esille mutta niin kuin totesin äsken katsotaan tämä kokeilu ensin ja tehdään sitten rauhassa

puhemies tämä on koulutuspoliittisesti hyvin merkittävä ja valitettava esitys sillä tämä poikkeaa meidän hyvin tärkeästä periaatteestamme että perusopetuksessa sinä et saa valita pois täysin oppiaineita joita sinä tarvitset tulevaisuudessa ja tämä on periaatteellisesti hyvin merkittävä asia vaikka edustaja on on sitä mieltä että käytännön vaikutukset eivät ole niin suuria niin koulutuspoliittisesti tämä on merkittävä asia ja mikä on seuraava oppiaine missä suodaan tällaisia vapauksia koska tämä on sitten varmasti vain ensimmäinen askel mikä on seuraava oppiaine tämä on periaatteellisesti hyvin tärkeä asia ja valitettava kehityssuunta
arvoisa puhemies nyt kollegat näyttävät sellaisia merkkejä että tämä keskustelu varmaan lopetetaan mutta totean tässä vain ihan loppuun että kollega savio totesi pöntöstä että se varsinainen tavoite on huomattavasti laajempi valinnanvapaus nyt kuitenkin hän totesi tähän loppuun että katsotaan nyt tämä kokeilu ja sitten analysoidaan tuloksia ilolla odotamme sitä että myös monipuolisesti yhdessä analysoidaan niitä tuloksia eikä niinkään pitäydytä missään ennalta määritellyissä tavoitteissa tämä varmaan päättyy tähän

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies suunta on oikea ja periaatteessa tämä on todella hyvä esitys minulla ei tietenkään ole mitään sitä vastaan mutta en pidä siitä että rahoituspohjana käytetään kiinteistöveroa se se minun mielestäni ihmetyttää tässä kokonaisuudessa ja vaikka suunta on oikea niin niin minä toivon kuitenkin että jossain vaiheessa täällä vielä tämän kauden aikana nähdään laajempi perhevapaiden uudistus jossa maksuton varhaiskasvatus esimerkiksi yli kolme vuotiaille neljä tuntia per päivä on on

arvoisa puhemies tämä esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja niiden alentamisesta on on sinänsä hyvä esitys niitä varhaiskasvatuksen maksuja alennettiin jo tälle vuodelle merkittävästi nyt tehdään toinen alennus tämä on hyvä siinäkin mielessä että se luo kannusteita työllistymiseen mielestäni siitäkin on merkkejä että nämä aiemmat alennukset ovat ovat siihen johtaneet mutta kuten edustaja nylanderkin toi äskeisessä puheenvuorossaan esille niin pidän itsekin kyllä ongelmana sitä että kunnille tätä varhaiskasvatuksen maksutulojen alenemaa kompensoidaan osittain kiinteistöveron ala ja ylärajojen nostolla jos kunnat on pakotettu nostamaan kiinteistöveroa niin nämä nostot iskevät myös vähävaraisiin lapsiperheisiin kun ottaa huomioon että asuminen on suomessa jo nykyisellään varsin kallista niin en pidä tätä kiinteistöveron nostoa mitenkään kannatettavana sitten oli puhetta myös varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta no näitä on nyt alennettu jo aika merkittävästi ja tullaan tullaan tosiaan tämän esityksen myötä jos se läpi menee niin kuin luulen edelleen alentamaan mielestäni jonkinlainen omavastuu olisi hyvä säilyttää ainakin suuremmissa tuloluokissa

meidän kaikkien eläkkeet myös niiden jotka eivät ole itse tehneet lapsia sen takia on vähintäänkin perusteltua ja oikein että me myös yhteisvastuullisesti verorahoituksen kautta huolehdimme näistä lapsista silloin kun he

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa puhemies tämä riista asioita

on kannatettava muutoksia näihin asioihin tarvitaan koska tilanne kehittyy koko ajan tällä hetkellä on jo metsästyskausi täysin lähtenyt liikkeelle ja tilanne on parantunut siinä mielessä että meillä on muun muassa riista fi järjestelmä saatu aikaiseksi tässä sitten petovahinkoasioista ja se on hyvä että riistavahinkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten että riistanhoitoyhdistyksien osallistumisesta riistavahinkotarkastuksiin aiheutuvat kustannukset korvattaisiin riistavahinkojen korvaamiseen osoitetuista määrärahoista tämä

ministeriön rahoituksella liikkeelle kokeilu jossa saadaan sähköinen ilmoitus tehtyä heti vahingon löydyttyä elikkä siinä paikan päällä poromies yleensä poroisäntä ottaa valokuvan siitä petovahingosta laittaa sen nettiin ja siinä tulee paikka tietoon ja saman tien vahingosta ilmoitus näitä on yhdeksäntoista prosenttia nyt saatu tähän mennessä ilmoitettua niin että näyttää hyvin edistyvän elikkä jatketaan näitä asioita tällä mielellä eteenpäin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa puhemies

millä tavalla uusi kalastuslaki on lähtenyt liikkeelle ja siihen on muutoksia tarvittavissa no ensimmäinen asia on todellakin tämä että kalastonhoitomaksua pitää korjata kalatalouden keskusliitto jonka puheenjohtajana toimin on selvästi tuonut esille sen mikä tarve on elikkä tarve olisi se että kaikki täysi ikäiset maksaisivat kalastonhoitomaksun tämä ei kuulosta hyvältä että kaikki joutuisivat sen maksamaan mutta äsken käsiteltiin metsästysmaksuasioita ja riistanhoitomaksuja ja kaikki maksavat nekin iästä riippumatta ja sitten yli kuusikymmentäviisi määrä kalastajissa lisääntyy koko ajan mihin nämä rahat sitten käytetään rahat käytetään kalaston hoitamiseen suomi on todella vesirikas maa meillä on paljon osakaskuntia jotka hoitaisivat kalastoa jos meillä olisi varoja tämän asian hoitamiseen elikkä siihen miten hoidetaan neuvonta miten hoidetaan kalaston hoitaminen miten hoidetaan kalastuksen valvonta ja kaikki nämä asiat tarvitaan todellakin rahaa

suomessa syödystä kalasta vain kaksikymmentä prosenttia on kotimaista kalaa nyt meidän kalastonhoitoasiat ovat todella heikosti täällä hoidettuina määrärahojen puutteen vuoksi me todellakin tarvitsisimme sen että kaikki yli kuusikymmentäviisi vuotiaat maksaisivat kalastonhoitomaksun miksi tähän tilanteeseen tultiin kalastuslakia valmisteltiin viisi kuusi seitsemän vuotta ja koko ajan oli matkassa se että kalastonhoitomaksu tulee kaikenikäisille henkilöille mutta siinä kävi niin että viime vaiheessa vedettiin se kuusikymmentäviisi vuotta ikärajaksi ja ongelmia alkoi siitä kertymään tässä on nytten tehty pieni budjettilakikorjausesitys se muutetaan kolmestakymmenestäyhdeksästä eurosta neljäänkymmeneenviiteen euroon mutta tämä ei todellakaan ole riittävä vaan me tarvitsisimme kaikille yli kuusikymmentäviisi vuotiaille tämän maksun nyt sitten kun puhutaan toinen olennainen asia siinä lakimuutoksessa on kalastuslain kymmenes pykälä eli kolmen pohjoisimman kunnan alueella valtion hallinnassa olevien virtavesien kalastaminen paikallisten oikeudet aikaisemmin oli ilmainen kalastusoikeus ja se nyt sitten poistettiin tämä on todella ison haloon nostanut pohjoisimpien kuntien alueilla tämä korjaus pitää saada aikaiseksi sillä on kyse paikallisten oikeuksista monellekin syy siihen miksi he elävät kolmen pohjoisimman kunnan alueella on ollut tämä kalastuslaki se että he saavat kalastaa

tuntuu siltä että lähdetään tänään kalaan niin sitä lähdetään tänään sitten sinne kalastamaan sitten kolmas asia kalastuslaissa mihin nytten pitäisi muutos saada aikaiseksi on verkkojen määrä kalastuslakiin tuli sellainen epämääräinen hyvin vaikeasti tulkittava asia että venekunta saa laittaa korkeintaan kahdeksan verkkoa kuudenteenkymmenenteenseitsemänteen leveysasteen eteläpuolella venekunta on täysin laissa käsittelemätön käsite se mitä se tarkoittaa elikkä tästä ei ole vielä yhtään oikeustapausta käsitelty mutta hyvän oikeuskäytännön vuoksikin tämä kyseinen kohta pitäisi saada muutettua niin että se vastaisi paremmin suomalaista lainsäädäntöä ensimmäinen asia on se että todellakaan mitään tarvetta että valtakunnan tasolla määritellään kahdeksan verkkoa koska suomessa on alueita joilla kaksi verkkoakin on riittävästi tai jopa liikaa ja suurin osa suomen vesistöalueista on alikalastettuja niissä taas kahdeksan verkon rajoite venekuntaa kohden on täysin järjetön

jotka ehdottomasti suunnitelmissansa määrittelevät sen ja osakaskuntien jotka määrittelevät niin kuin tähänkin asti montako verkkoa sinne on järkevää laittaa ja sen mukaan pitäisi toimia lisäksi tässä laissa on useita teknisiä kohtia jotka pitäisi saada korjattua nyt kun siirrytään kalastusalueista kalatalousalueisiin siinä muutoskokonaisuudessa on vielä korjattava asioita elikkä toivon että tämä lakiasia nyt saataisiin vielä

tämän ensimmäisen lakikohdan jälkeen sitten laajempaankin käsittelyyn ja saisimme nämä muutoksia tarvitsevat kohdat sitten korjauksen alle

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista

asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle

ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies tämä työttömyysturvan aktiivimalli tarkoittaa siis sitä että työttömän pitäisi olla käytännössä viikkotyössä tai viisi päivää työllistämistä edistävissä palveluissa jos ei näin ole niin työttömyysturvaa leikataan seuraavalta kolmelta kuukaudelta neljä pilkku kuusikymmentäviisi prosenttia haluankin tuoda tässä puheenvuorossani muutamia ongelmakohtia mitä hallituksen esitykseen liittyy ehkä tärkein ja perimmäinen syy että en hyväksy tätä on että tässä ei ymmärretä työttömyyden moninaisia syitä mistä työttömyys johtuu tämä on osa työttömien kyykyttämistä mitä monet edellä olevat esitykset ovat jo olleet ensinnäkin tässä edellytetään työllistämistä edistävissä palveluissa olemista ja kuitenkaan ei ole mitään velvoitetta tarjota työttömille näitä palveluita eli työttömän ulkopuolelta johtuvista syistä voi olla että työtön ei pääse palveluihin minkä johdosta häneltä sitten leikataan tukea toisaalta näen että tämä myös lisää kannustinloukkuja ja byrokratiaa esityksessä todetaankin että toimeentulotukimenot tulevat kasvamaan lisäksi kiinnittäisin huomiota siihen että tämä kohdistuu moniin jo valmiiksi huonossa ja heikommassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa oleviin joilla on jo nyt iso kynnys päästä keikkatyöhön ja silpputyöhön ja vaikeuksia saada lyhytaikaista työtä eli tämä ei ole heidän kohdallaan oikea tapa aktivoida ja monien kohdalla myös olla jopa mahdoton toimenpide joka ajaa ajaa tähän leikkaukseen toisaalta nostaisin esille myös että jo nyt jos tekee muutaman päivän töitä kolmensadan euron suojaosuus saattaa ylittyä ongelmana on syntyykö pätkätyöttömyysmarkkinat mutta nämä olivat näitä ja jatketaan myöhemmin keskustelua

arvoisa puhemies aktiivimalli sisältää ratkaisevan väärinymmärryksen työttömyyden luonteesta mikäli esityksen tarkoituksena on todella lisätä työllisyyttä työttömien työllistymistä sirpaletöihin niin kuin esityksessä väitetään jos työtön henkilö menee päiväksi töihin hän ansaitsee matalapalkka alallakin yli kuusikymmentä euroa jos ei ole toimeentulotuella tämä on siis se summa joka hänelle jää verojen jälkeen käteen jos hän ei mene töihin hän aktiivimallissa menettäisi tämän kuusikymmentä euroa ja sen lisäksi päivärahaa noin kolmekymmentä euroa esitys siis olettaa että meillä on jossakin työttömiä joille yhdeksänkymmenen euron menetys on niin paljon suurempi uhka kuin kuudenkymmenen euron menetys että tämän takia ratkaisevasti muuttavat käyttäytymistään näin siitä huolimatta että paljon suuremmat sanktiot eivät tähän asti ole siihen johtaneet

no miksi sanktiot eivät toimi koska syy työllistymättömyyteen ei ole taloudellisen kannusteen puutteessa syynä työllistymättömyyteen voi olla yksinkertaisesti se että työtä ei ole tarjolla tällöin aktiivimalli ei asiaa millään lailla korjaa syynä työllistymättömyyteen voi olla se että työtä on mutta tarjolla oleva työ on sellaista jota työtön ei esimerkiksi terveysrajoitteiden vuoksi voi ottaa vastaan meillä on paljon työttömiä henkilöitä jotka voisivat työllistyä erilaisilla järjestelyillä ja ja jotka sen takia meidän työttömyystilastoissamme mutta jotka eivät kykene työllistymään niille palvelualojen sirpaletyömarkkinoille joilla on hyvin vähän mahdollisuutta suunnitella työkeikkoja yksilöllisistä tarpeista ja terveysrajoitteista käsin tähän ongelmaan aktiivimalli ei vastaa millään lailla kolmas syy siihen minkä takia työtön ei työllisty on se että työtä on tarjolla mutta sosiaaliturvabyrokratian vuoksi sitä ei uskalleta tehdä näiltä osin aktiivimalli pikemminkin vaikuttaa kielteisesti ei suinkaan myönteisesti ihmisten työhaluihin sillä se pahentaa entisestään sitä byrokratialoukkua joka jo tällä hetkellä on kohtuuton tämän ratkaisevan väärinymmärryksen lisäksi aktiivimalliin liittyy eräitä muita ongelmia joiden vuoksi esitys on oman sisäisen logiikkansa mukaan mahdoton esityksessä ei kerrota miten työrajoitteinen osoittaa perustellun syyn olla työllistymättä tilanteessa jossa velvoite ei kohdistu mihinkään nimenomaiseen työpaikkaan tähän asti työvelvoite on toiminut niin että te toimistosta lähetetään työosoitus johonkin nimenomaiseen työpaikkaan ja jos työttömällä on jokin sellainen rajoite että hän ei pysty tätä työtä ottamaan vastaan esimerkiksi silmäsairaus joka edellyttää valojen himmentämistä johonka kyseisessä työpaikassa ei ole mahdollisuutta hän toimittaa tästä rajoitteesta b lausunnon lausunnon te toimistoon ja selviää sillä sanktioitta nyt tässä aktiivimallissa ajatellaan että silloin jos työtön ei ole työllistynyt mihinkään hän on ikään kuin kieltäytynyt kaikista maailman tai ainakin oman työssäkäyntialueensa työpaikoista ja hänen on mahdotonta toimittaa sellaista lääkärinlausuntoa joka osoittaisi hänet syyttömäksi tähän rikokseen tämä on yksi niistä keskeisistä ongelmista minkä takia on hyvä että tämä käy myös perustuslakivaliokunnassa toinen iso käytännön ongelma johonka edustaja nurminen jo viittasikin on se että tämä aloite lisää toimeentulotuen käyttöä eli se ei pelkästään lisää työttömyysturvabyrokratiaa työttömyysturvajärjestelmän sisällä vaan sen lisäksi se tuo toimeentulotukibyrokratian piiriin uusia henkilöitä mikä moninkertaistaa tätä byrokratialoukkuvaikutusta entisestään tällaisenaan se on tokikin selkeää jatkoa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulta alkaneelle linjalle jossa tarve työttömien piiskaamiseen on niin vahva että yhä yhä uutta kuripolitiikkaa toteutetaan kansantalouden kustannuksella vaikka jo tällä hetkellä tiedetään että sillä ei ole myönteisiä vaikutuksia kolmas keskeinen iso ongelma on että hallituksen esityksessä esitetään työvoimapoliittiset toimenpiteet ikään kuin tasavertaisena vaihtoehtona työpaikalle niille henkilöille jotka eivät työtä löydä tässä on ajatusvirhe koska henkilö ei voi samalla tavalla itsenäisesti etsiskellä työvoimapoliittisia toimenpiteitä kun hän etsii työpaikkaa vaan työvoimapoliittiset toimenpiteet tulevat aina viranomaispäätöksen ja ohjauksen kautta

kuin mitä nyt aktiivimalli tässä aktiivimalli tässä esittää eli jos kieltäydyt työvoimapoliittisista toimenpiteistä pahimmillaan menetät paitsi työttömyysturvan myös toimeentulotuestasi neljäkymmentä prosenttia määräajaksi sen rinnalla aktiivimallin pelote on täysin turha no mikä sitten toimii jos ihmisiä halutaan työttömyyden työttömyyden aikana sirpaletöihin me tiedämme että kolmensadan euron suojaosa on toiminut erinomaisesti minulla on vahva aavistus että myös byrokratian helpottaminen toimisi te työntekijöiden saavutettavuus silloin kun työttömällä on tarve kysyä jotain asiaa voisi auttaa kummasti samoin ennakkopäätösjärjestelmä epäselviin tapauksiin jolloinka saisit tietää ennen kuin teet jonkun liikkeen johtaako tämä sanktioihin vai palkintoon ja tokikin työttömien koulutuksen helpottaminen esityksessä aktiivimallista kysymykseksi jää vain eikö hallitus ymmärrä työttömyydestä yhtään mitään vai onko esityksen tosiasiallisena tavoitteena jokin muu esimerkiksi työttömyysturvan leikkaus kohdentaen sen työttömien sisälläkin siihen kaikkein haavoittuvimpaan ja vähiten puolustuskyvyttömään ryhmään on niin olisi reilua myös esittää asia parlamentille niin

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva työttömyysturvan aktiivimalli jatkaa hallituksen politiikkaa jossa työttömyys nähdään yksilöiden omana syynä ei työpaikkojen vähyydestä ja työmarkkinoiden kohtaanto ongelmista johtuvana asiana juuri tämä on aktiivimallin keskeisimpiä heikkouksia tiivistetysti voidaan todeta että aktiivimallista uhkaa tulla pikemminkin työttömyysturvaa heikentävä ja byrokratiaa lisäävä kiristys työttömien ihmisten arkeen kuin malli joka lisäisi aidosti aktiivisuutta ja työllistymisen mahdollisuuksia

laatu sekä te toimistojen mahdollisuudet tarjota palkkatuettua työtä tai työllistymistä edistäviä palveluja työllistymismahdollisuuksien ja työllistämispalvelujen osalta on puolestaan suurta vaihtelua alueittain ja paikkakunnittain

myös työllistymistä edistävään palveluun osallistumisessa ja palveluiden kestossa on eroja mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty on vaikutus peruspäivärahaan ja työmarkkinatukea saavan etuuteen ilman korotusosia noin kolmekymmentäkaksi euroa kuukaudessa ja ansiopäivärahaan keskimäärin noin kuusikymmentäkuusi kuukaudessa sanktio on tuntuva pienituloiselle työttömälle arvoisa puhemies asiantuntijalausunnoissa esityksen tavoitetta eli aktiivisuuden lisäämistä pidettiin kannatettavana myös sdp pitää tavoitetta aktiivisuuden lisäämisestä kannatettavana sen sijaan yhdymme lausunnonantajien huoleen siitä ettei nyt esitetty malli tue tätä tavoitetta tarkoituksenmukaisella tavalla asiantuntijat olivatkin hallituksen esitykseen nähden eri mieltä siitä millaisilla keinoilla työttömyysetuuden saajien aktiivisuutta tulisi tukea useissa lausunnoissa katsottiin että aktiivimallin ulottaminen työmarkkinatuen saajiin tarkoittaa käytännössä etuuden tason automaattista leikkaamista pysyvästi tai vähintäänkin pitkäaikaisesti lisäksi monissa lausunnoissa katsottiin ettei malli kohtele työttömyysetuuden saajia tasa arvoisesti työllistämismahdollisuuksien alueellisten erojen vuoksi lausunnoissa katsottiin myös että ammattialakohtaiset mahdollisuudet työllistyä lyhytkestoisesti vaihtelevat niin suuresti että tästä erosta syntyy epätasa arvoa työttömyysetuuden saajien kesken arvoisa puhemies aktiivimalli ei ole istuvan hallituksen ensimmäinen työttömien asemaa kiristävä toimenpide vaan työttömien toimeentuloa on leikattu jo aiemmin työttömyysturvaa on heikennetty muun muassa indeksileikkausten ja jäädytysten myötä ja lisäksi sekä peruspäivärahan että ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa merkittävästi ja esimerkiksi korotusosia on poistettu myös yleisen asumistuen tasoa ollaan jälleen heikentämässä kehitys on huolestuttavaa sillä esimerkiksi euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean mukaan suomalaisen suomalaisen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan taso on nykyiselläänkin riittämätön hallituksen esityksen mukaan aktiivimalli lisää sekä asumistuen että toimeentulotuen tarvetta usealla miljoonalla eurolla on huomattava että toimeentulotuki osaltaan pudottaa ihmisen loukkuun josta työllistyminen lyhytkestoiseen työhön ei käytännössä kannata koska malli kohtelee ihmisiä eriarvoisesti etenkin asuinpaikasta riippuen on käytännössä kyseessä työttömyysturvan leikkaus jos avoimia työpaikkoja ja työllisyyspalveluja ei ole riittävästi tarjolla on työttömän hyvin vaikea täyttää häneltä vaadittua aktiivisuusedellytystä työttömien ahdinkoa syventää myös se että työllisyysmäärärahoja on leikattu reilulla kolmanneksella vuoden kaksituhattaviisitoista tasosta arvoisa puhemies aktiivimalli näyttää työttömien ihmisten näkökulmasta lähinnä työttömyysturvan heikennykseltä ei aktiivisuuteen kannustavalta tai sitä tukevalta mallilta sen sijaan että mietitään uusia keinoja työttömien ihmisten kyttäämiseen ja etuuksien leikkaamiseen näennäisen aktivoinnin varjolla tulisi hallituksen satsata järkevään työllisyyspolitiikkaan sosiaaliturvaan liittyvän byrokratian purkuun ja työttömien ihmisten osaamisen päivittämiseen uudelleenkouluttautumista tukemalla

arvoisa puhemies vaalikauden alkupuoliskolla toteutetut mittavat tuloveronalennukset vaikuttivat osaltaan työttömyyden vähenemiseen nämä veronalennukset olivat hallituksen vastaantulo työntekijäosapuolelle joka kiky sopimuksen myötä jousti erittäin merkittävästi työehdoistaan ja hyvät tulokset on myös nähty veronalennukset ja muut kannusteet helpottavat työllistymistä erityisesti aloilla joilla käteenjäävät tulot olisivat muutoin niukat ja muuttaminen varsinkin pääkaupunkiseudulle hankalaa valitettavasti hallitus ei kuitenkaan aio alentaa korkeaa työttömyyttä pelkästään kannusteita käyttäen ja esimerkki siitä on nyt tämä hallituksen eduskunnalle jättämä ja käsiteltävänä oleva esitys työttömyysturvan aktiivimallista ellei työnhakija ole ollut kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana riittävän monta päivää työssä tai sitä vastaavassa aktivoinnissa alenisi hänen työttömyyskorvauksensa jopa lähes viidellä prosentilla korvauksen alenemiseen ei vaikuttaisi se kuinka aktiivisesti työtön on hakenut töitä vaan ainoastaan se onko hän työllistynyt tämä on mielestäni selkeä epäkohta varsinkin kun te toimistot eivät voi tarjota työtä kaikille hakijoille arvoisa puhemies lisäksi työ ja elinkeinoministeriössä valmistellaan erillistä aktiivisen työnhaun mallia joka pakottaisi työttömän henkilön hakemaan työpaikkaa keskimäärin kerran viikossa pitkän karenssin uhalla riippumatta siitä onko henkilön kotiseudulla soveltuvia avoimia työpaikkoja edes tarjolla varsinkin pienyrityksille ylisuuresta hakemustulvasta voi tulla rasite ja hakemusmenettelystä aiheutua pelkkää ylimääräistä byrokratiaa arvoisa puhemies kahden vaativan velvoitekokonaisuuden käyttöönotto tuntuukin monia työttömiä kohtaan varsin raskaalta toimenpiteeltä kun satojatuhansia ihmisiä on yhä työttömänä hallituksen tuleekin ehdottomasti vielä harkita kahta mainittua aktivointimallia uudelleen ja tehdä niistä työttömien kannalta huomattavasti inhimillisempiä

arvoisa puhemies tosiaan aktiivimalli on osa politiikkaa kuten marin totesi jossa työttömyysturvaa on heikennetty jo monella eri tavalla kuten edustaja saviokin toi esille tätä niin sanottua karenssipakettia jossa esitettiin että tietyssä määräajassa työttömiä velvoitetaan tekemään tietty määrä työhakemuksia vietiin rinta rinnan tämän aktiivimallin kanssa ainakin aiemmin mutta nyt se on jäänyt johonkin paikalla kysynyt millä aikataululla tätä velvoitepakettia viedään eteenpäin ja koska se tulee on kuitenkin selvää että tämä aktiivimalli tällaisenaan tulee lisäämään työttömien ahdinkoa ja jos tähän otetaan vielä lisäksi tämä kaavailtu karenssipaketti niin niin se on se on erittäin huono sitten edustaja kontula nosti esille että pitäisi saada perustuslakivaliokunnalta jonkinlaista lausuntoa

arvoisa puhemies jo tällä hetkellä meidän työttömyysturvaan liittyvä lainsäädäntö on niin monimutkainen että edes meidän virkailijat eivät pysty sitä yhdenmukaisesti tulkitsemaan ympäri suomen saati että työttömät itse edes ne korkeakoulutetut työttömät saati ne kouluttamattomat työttömät pystyisivät ymmärtämään mitkä ovat heidän oikeutensa mitkä ovat heidän velvollisuutensa jos minä liikun tuohon suuntaan tuon verran niin miten minulle käy minä

melkoisen varma että jos niistä ihmisistä jotka lakia säätävät vähän useampi pääsisi testaamaan työttömyysturvajärjestelmää käytännössä ja vielä tällaisesta prekaarista asemasta käsin niin meillä